ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt annetaan vastaus edustaja antti lindtmanin ynnä muiden välikysymykseen nuorten työehdoista valtioneuvoston vastauksen ja edustaja antti lindtmanin puheenvuoron jälkeen välikysymyskeskustelu käydään nopeatahtisena siten että ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia muut ennakolta varatut puheenvuorot käytetään ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä ja niiden pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia lisäksi myönnän myönnän harkitsemassani järjestyksessä yhden viiva kahden minuutin pituisia vastauspuheenvuoroja

arvoisa puhemies kun arvioidaan hallituksen työllisyyspolitiikkaa on hyvä palata alkuun eli toukokuuhun kaksituhattaviisitoista jolloin nykyhallitus sopi ohjelmastaan kuten varmasti muistatte oli maamme talous ja työllisyystilanne tuolloin surkea

neljälläkymmenellätuhannella hengellä ja julkinen talous rapakunnossa vaihtoehdot olivat selvästi korkeampi työllisyys tai miljardien lisäleikkaukset ja veronkorotukset teimme arvovalinnan ja valitsimme korkean työllisyyden tavoittelemisen hallitusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi otettiin työllisten määrän nostaminen sadallakymmenellätuhannella henkilöllä ja työllisyysasteen nosto seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin tämä tehtiin ennen kaikkea siksi että ilman korkeaa työllisyyttä emme voi rahoittaa nykyistä hyvinvointiyhteiskuntaamme tilanteessa jossa väestömme ikääntyy nopeaan tahtiin saman arvovalinnan edessä on myös seuraava hallitus sillä

ei vielä riitä vaan tavoitteen pitää olla seitsemässäkymmenessäviidessä ja jopa sen yli tämä on hyvä muistaa kun niitä miljardien vaalilupauksia tekee tämä valinta näkyy johdonmukaisesti sekä läpi hallitusohjelman että sen jälkeen tehdyissä työllisyyspaketeissa viimeksi tästä johdonmukaisuudesta tunnustusta antoi sttkn pääekonomisti ralf sund suomenmaan haastattelussa vaikka ei ole ollutkaan kaikista yksittäisistä päätöksistä samaa mieltä kiistaton tosiasia myös on että tämä johdonmukaisuus on tuonut tulosta hallituskauden aikana työllisyys on nyt noussut yli yhdeksälläkymmenellätuhannella henkilöllä ja viime vuonna työ ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukainen työttömyys laski joulukuusta kaksituhattakuusitoista joulukuuhun kaksituhattaseitsemäntoista enemmän kuin koskaan historiassa kuudellakymmenelläkahdellatuhannella kivenkova työllisyystavoite jota monet pitivät mahdottomana ollaankin nyt saavuttamassa en väitä että tämä olisi vain hallituksen ansiota ei tietenkään ole vaan olemme hyötyneet myös maailmantalouden suotuisasta suhdanteesta mutta on virheellistä väittää etteikö hallituksen politiikalla ole ollut oma merkittävä roolinsa tässä arvoisa puhemies
oppositiosta ei ole kuulunut tästä kiitosta vaan pikemminkin on keskitytty kertomaan miten hallituksen keinot ovat olleet vääriä tuttu ei käy on kuultu lähes poikkeuksetta tämän hallituksen työllisyyspolitiikkaan liittyvien uudistusten kohdalla oppositiosta on myös toistuvasti maalattu hallituksen uudistuksista maailmanlopun kuvia ja rakennettu tarinaa pahasta hallituksesta jonka ainoa tavoite on kiusata työtöntä otetaan muutama esimerkki kun keväällä kaksituhattakuusitoista esittelimme aluksi työnäytteen ja sittemmin rekrytointikokeilun nimellä kulkeneen uudistuksen te oppositiossa syytitte hallitusta orjatyömarkkinoiden tuomisesta suomeen epäilitte myös että yritykset alkaisivat laajasti korvata palkkalistoilla olevaa työvoimaa rekrytointikokeiluun osallistuvilla näin ei ole käynyt ja rekrytointikokeilu vaikuttaa päinvastoin toimivan juuri niin kuin

työttömälle mahdollisuus näyttää kykynsä ja saada jalkaa oven väliin kun hallitus reilu vuosi sitten päätti ottaa käyttöön kolmen kuukauden välein tehtävät työttömien määräaikaishaastattelut te leimasitte uudistuksen pakkohaastatteluksi todellisuus on jälleen ollut hieman toinen asiakaspalaute on ollut laajalti positiivista työttömät ovat päinvastoin olleet tyytyväisiä te palvelujen tarjoamisesta ja mahdollisuudesta keskustella te toimiston asiantuntijan kanssa omista työllistymismahdollisuuksistaan arvoisa puhemies nyt vasemmisto oppositio on välikysymyksellä vastustamassa hallituksen kehysriihessä tekemiä päätöksiä helpottaa pienten yritysten irtisanomista ja nuorille työttömille määräaikaisen työsopimuksen tekoa olette käyttämässä edustaja lindtmania lainatakseni opposition järeintä asetta ja kaatamassa hallitusta pelkän suunnitelman vuoksi ennen kuin mitään varsinaisia esityksiä on ehditty edes lausuntokierrokselle antaa saati antaa eduskunnalle jostain syystä unohdatte mainita että riihessä hallitus myös päätti lisätä viisikymmentäneljä miljoonaa osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi parantaa työasuntovähennystä laajentaa reippaasti aktiivimalliin hyväksyttäviä toimia ja toteuttaa täysimääräisesti te toimistojen lisäresurssipyynnöt keskitytte vain yksittäisten päätösten kritisointiin ette riihessä päätettyyn kokonaisuuteen riihen toimien valmistelu on vielä alkuvaiheessa mutta läpi hallituksen lähtökohtia ja perusperiaatteita tässä valmistelussa oecdn mukaan yksilöllinen irtisanominen on suomessa suhteellisen vaikeata toisin kuin välikysymyksessä väitetään on olemassa taloustieteellistä näyttöä siitä että irtisanomisen helpottaminen edistää työllisyyttä lisäksi kuten esimerkiksi etlan tutkimusjohtaja niku määttänen tuoreessa kirjoituksessaan aiheesta mainitsee on olemassa näyttöä myös siitä että irtisanomissuojan helpottaminen parantaa myös tuottavuutta sillä tällöin työntekijät liikkuvat nopeammin yrityksiin joissa heidän osaamisestaan on eniten hyötyä

kahdenkymmenen hengen yritykselle yhdenkin työntekijän työsuoritteen heikkeneminen syystä tai toisesta on sekä paljon merkittävämpi asia että paljon vaikeampi ratkaista muilla keinoilla kuin irtisanomisella kuin esimerkiksi useamman sadan hengen yrityksessä mitään villiä länttä emme tietenkään ole luomassa sillä sen estävät jo ilo sopimuksista tulevat reunaehdot ja perustuslaki tulevaisuudessakaan ei voi irtisanoa työntekijää ilman pätevää syytä esimerkiksi sen takia että naama ei miellytä tai että hän on ammattiliiton jäsen on myös syytä muistaa että riihessä hallitus päätti lisäksi asettaa selvityshenkilöt pohtimaan yt lain kokonaisuudistusta tehtävänantoon kuuluu myös irtisanomissääntöjen tasapainon arvioiminen ottaen huomioon nyt tehtävät muutokset yksilölliseen irtisanomiseen tarkoitus on pohtia koko irtisanomisen kokonaisuutta mutta kuitenkin niin että yksilöllisen irtisanomisen helpotus tehdään ensin arvoisa puhemies esityksellä mahdollistaa alle kolmekymmentä vuotiaan työttömän kanssa määräaikaisen työsopimuksen tekeminen ilman erityistä perustetta taas pyritään parantamaan nuorten työmarkkina asemaa ei uskon että me kaikki tässä salissa ymmärrämme toivon ainakin näin miten tärkeää on saada nuori työtön työelämään kiinni vaikka määräaikaisen sopimuksen avulla tarkoituksena on kannustaa työnantajia palkkaamaan nuoria työttömiä kevyemmän sääntelyn avulla lyhytkin työkokemus opettaa ja parantaa nuoren työmarkkina syytä muistaa että nuorelle työttömälle määräaikaisen työsuhteen vaihtoehto usein ei suinkaan ole toistaiseksi voimassa oleva työsopimus vaan ei työtä lainkaan se että ylipäätään on töitä mahdollistaa nuorelle tulevaisuuden suunnittelun ja perheen perustamisen työttömyys taas tarkoittaa nuorelle taloudellista epävarmuutta jolloin elämää tuskin suunnitellaan muutamaa viikkoa pidemmälle välikysymyksessä todetaan aivan oikein että ikäsyrjinnän kielto on vahva perustuslaissa ja kansainvälisissä asiakirjoissa yhdenvertaisuuslain mukaan iän perusteella eri asemaan asettaminen on kuitenkin sallittua työllisyyspoliittisista ja työmarkkinapoliittisista syistä selvää kuitenkin on että pelkkä nuoren kolmen kuukauden työttömyyden vaatimus ei riitä vaan esityksessä on oltava myös muita rajoittavia elementtejä kuten esimerkiksi ketjuttamisen kielto ja rajoja sopimusten pituuksiin iän perusteella eri asemaan asettaminen on mahdollista ja suotavaakin kun kyseessä on positiivinen erityiskohtelu näin ollen tuleva esitys on perustuslain mukainen jos se parantaa nuorten työmarkkina asemaa lopullisen arvion tästä tulee aikanaan tekemään eduskunnan perustuslakivaliokunta jossa tunnetusti ei puoluepolitikointia harjoiteta näin ollen looginen johtopäätös on että joko välikysymyksen tekijät eivät luota perustuslakivaliokunnan kykyyn puolustaa perustuslakia tai sitten ette halua nuorten työmarkkina asemaan parannusta voisittekin vastata nyt kumpi on

välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja

arvoisa puhemies suomi on maa jossa jokainen sukupolvi on halunnut antaa seuraavalle aina paremmat elämän edellytykset kuin on itse saanut nuoret ovat voineet luottaa siihen että huomenna on paremmin tämä sukupolvien välinen ketju on tehnyt suomesta maailman parhaan maan valitettavasti nykyisen hallituksen päätökset eivät tätä luottamusta ole vahvistaneet eräskin nuori totesi me ollaan suomen historian ensimmäinen sukupolvi joka on huonommassa asemassa kuin meidän

hälytyskellojen kaikkien suomen kirkkojen kellotapuleista pitäisi soida jos nuoret menettävät uskonsa parempaan huomiseen monelle yhdeksänkymmentä luvun lama aikana lapsuutensa eläneelle ja finanssikriisin aikana työelämään tulleelle nuorelle epävarmuus on jo nyt liian tuttua pätkätyöt pätkähaaveet ja pätkäelämä ovat jo nyt monen nuoren todellisuutta ja juuri heille hallitus aikoo räätälöidä omat muita heikommat työehdot perusteettomien pätkätöiden sallimista hallitus perustelee sillä että se loisi uusia työpaikkoja nuorten työllisyyden kehitys on ollut muita heikompaa finanssikriisin jälkeen on hyvä että hallitus on tunnistanut tämän ongelman mutta valitettavasti lääke on väärä pääministeri sipilän mukaan perusteettomien määräaikaisuuksien sallimisella tarkalleen ottaen pyritään ohjaamaan työnantajien käyttäytymistä no mikäli työnantajat todella ryhtyvät toimimaan sipilän toivomalla tavalla saamme lisää pätkää mutta emme lisää työtä vaan nykyiset vakiduunit muuttuvat yhä enemmän pätkätöiksi arvoisa puhemies hallituksen väitteille näiden toimien työllisyyttä lisäävistä vaikutuksista ei myöskään löydy tutkimustietoa toisin kuin työministeri tässä väitti olemassa olevat kansainväliset esimerkit kertovat että määräaikaisuuksien käytön vapauttamisella ei ole pidemmän aikavälin positiivisia työllisyysvaikutuksia sen sijaan pätkätöiden lisääntyminen näyttää näissä tilanteissa tapahtuvan vakituisten työsuhteiden kustannuksella

melko tyhjentävä arvio työministeri lindström tutkimusnäyttöä ei myöskään löydy sille että irtisanomissuojan heikentäminen lisäisi työllisyyttä toisin kuin työministeri tässä antoi ymmärtää oecd vertailussa yksilöperusteinen irtisanominen on jo nyt suomessa helpompaa kuin esimerkiksi ruotsissa ja saksassa kuulitte oikein arvoisat edustajakollegat siis irtisanominen on helpompaa suomessa kuin työllisyyden mallimaissa saksassa ja ruotsissa arvoisa puhemies suomeen syntyy tällä hetkellä vähemmän lapsia kuin kertaakaan itsenäisyytemme aikana itse asiassa pitää mennä aina nälkävuosiin saakka sataviisikymmentä vuotta taaksepäin jotta päästään yhtä pieniin lapsimääriin kuin olemme tänä vuonna nähneet onkin kysyttävä uskaltavatko nuoret nyky suomessa tehdä lapsia ja perustaa perhettä on totta että myös arvot ja mieltymykset nuorten keskuudessa ovat muuttuneet samalla kuitenkin lukuisissa tutkimuksissa ja kyselyissä nousee toistuvasti esiin työelämän epävarmuus keskeisenä syynä perheen perustamisen lykkäämiseen tämä käy hyvin ilmi muun muassa viimeisimmästä perhebarometrista tämä jos mikä on suomen tulevaisuuden suuri haaste siksi nyt on tulevaisuuden turvan heikentämisen sijaan lisättävä toivoa ja luottamusta hallituksen päättämät työehtojen heikennykset kohdistuvat töihin ja aloille joilla työskentelee paljon nuoria ja naisia ja erityisesti nuoria naisia nuorten työmarkkina asema on jo tänään heikompi kuin muilla eniten pätkätöitä tekevät nuoret naiset hallituksen ajamat työehtojen heikentämiset eivät tilannetta paranna päinvastoin nyt tarvitaan todellisia uudistuksia jotka auttavat nuoria ja nuoria lapsiperheitä perhevapaauudistus parantaisi juuri nuorten naisten työmarkkina asemaa missä se viipyy arvon hallitus kertooko tämän uudistuksen hautaaminen jotain hallituksen arvostuksesta perheitä ja nuoria naisia kohtaan arvoisa puhemies kun talouskehitys oli heikkoa se oli syy hallitukselle leikata satoja miljoonia nuorten koulutuksesta ja työllistämisestä pienituloisten lomarahoja leikattiin ja työttömiä ryhdyttiin rankaisemaan kaikkia näitä päätöksiä hallitus perusteli sillä että talous ei kasva riittävästi moni ehti jo toivoa että jokohan tämän hallituksen leikkaukset on nähty kunnes täysin yllättäen kehysriihessä hallitus kaivoi esiin tämän uusimman moukarin

työmarkkinoilla kun talouskehitys oli heikkoa nuorilta leikattiin nyt kun talous kasvaa jälleen nuorilta leikataan moni kysyy koska on nuorten vuoro arvoisa hallitus ei nuoruudesta ihmistä pidä rangaista arvoisa puhemies jälleen kerran joudumme kysymään onko hallitus selvittänyt päätöksiensä yhteensopivuutta perustuslain suomea sitovien kansainvälisten sopimusten tai eu lainsäädännön kanssa ministeri lindström tunnusti lauantaina yleisradion ykkösaamussa että yhdenvertaisuusongelmat ovat hallituksen tiedossa onneksi perustuslaki sentään on nuorten ystävä työoikeuden professori seppo koskinen on arvioinut että yhdeksänkymmenenyhdeksän pilkku yhdeksän prosentin varmuudella hallituksen esitys irtisanomissuojan heikentämisestä ei mene läpi arvoisa puhemies näyttää siltä että tämä hallitus ei jätä promillenkaan mahdollisuutta käyttämättä jos kyseessä on työehtojen heikennys sipilän hallitus on perunut aikaisemmin lukuisia päätöksiään eläkkeensaajien asumistuen leikkauksen kiinteistöverojen korotuksen hoitajamitoituksen vain muutamia mainitakseni kymmenien peruttujen päätösten listasta tässä annan tunnustuksen hallitukselle on parempi perua huono päätös kuin yrittää väkisin työntää käärmettä pyssyyn hallituksen olisi jälleen syytä kuunnella asiantuntijoita sekä antaa arvo aktiivisille suomalaisille nuorille ja perua tämä syrjivä päätös vai nuoret ainoa ryhmä johon kohdistuvia heikennyksiä tämä hallitus ei suostu perumaan arvoisa puhemies nuorten työllisyyden heikentymisessä on kyse laajemmasta ilmiöstä kuin vain työmarkkinarakenteista työelämään huonosti kiinni pääsevien nuorten kohdalla on kyse usein koko elämän mittaisesta kehityksestä tähän kehitykseen meidän on puututtava jos todella haluamme parantaa nuorten työllisyyttä ja vähentää syrjäytymistä sosiaalidemokraatit esittävät uudistuksia joilla on todellisia työllisyysvaikutuksia uudistuksia jotka lisäävät turvaa ja luottamusta ensinnäkin tarvitsemme vihdoin tasa arvoa ja työllisyyttä lisäävän perhevapaauudistuksen tukemaan tasa arvoa työssä ja kotona ja tukemaan työllisyysasteen nousua nousua toiseksi tarvitsemme laadukasta varhaiskasvatusta joka on kaikkien lasten saatavilla siksi esitämme varhaiskasvatuksen ulottamista kaikille vanhempien tilanteesta riippumatta kolmanneksi toteutetaan maksuton toisen asteen koulutus oppivelvollisuusikää pidentämällä professori roope uusitalon esittämällä tavalla viimeksi eilen oppivelvollisuuden pidentämisen kannalle tulivat talouspolitiikan asiantuntijat professori sixten korkman mikko spolander ja niku määttänen raporteissaan jotka jotka valtionvarainministeri petteri orpo tilasi neljänneksi esitämme sosiaaliturvan uudistamista yleisturvamallin pohjalta joka on samaan aikaan sekä kannustava että mahdollistava ja luo mahdollisuuksia ottaa työtä vastaan kaikissa tilanteissa viidenneksi esitämme tuntuvaa verovähennystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen pienyritysten työllistämiskynnystä voidaan madaltaa ilman työehtojen heikennyksiä arvoisa puhemies nuoret eivät kaipaa elämänsä tielle lisää esteitä ja kuoppia joihin tippua he kaipaavat sitä että voivat katsoa pää pystyssä eteenpäin ja luottaa siihen että elämä kantaa heille riittää että heitä kohdellaan reilusti ja yhdenvertaisesti muiden kanssa nuorten etuoikeus ja suoranainen velvollisuus on unelmoida suuremmasta kuin yksikään sukupolvi aiemmin meidän päättäjien velvollisuus on tehdä niin rohkeita päätöksiä että noista unelmista voi joskus tulla totta arvoisa puhemies nyt kun on käynyt selväksi että hallitus ei aio perääntyä kyseenalaisessa suunnitelmassaan heikentää erityisesti nuorten työehtoja teen seuraavan epäluottamuslause esityksen hallitus on asettamassa alle kolmekymmentä vuotiaat työntekijät perusteetta ja syrjivästi työmarkkinoilla muita heikompaan asemaan hallituksen suunnitelmat työehtojen heikennyksistä eivät vastaa tämän päivän työmarkkinoiden tarpeita eivätkä perustuslakiimme kirjattua vaatimusta ihmisten yhdenvertaisuudesta tämän vuoksi esitän että eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

nyt siirrymme ryhmäpuheenvuoroihin

arvoisa puhemies

saanut työpaikan työpaikka on jokaiselle meistä iso asia mutta etenkin nuorelle joka hakee elämälleen suuntaa työpaikka antaa turvaa ja tulevaisuudenuskoa nuorten työttömyys paheni viime vaalikauden kun sdp oli hallituksessa sen ajama nuorisotakuu oli voimassa ja puolueella vieläpä oli työministerin salkku kaikkineen suomeen tuli satatuhatta työtöntä lisää nyt nuorten työttömyys sen sijaan vähenee uusimpien tilastojen mukaan maaliskuussa alle kaksikymmentäviisi vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli kolmekymmentäkaksituhattakaksisataa työ ja elinkeinotoimistoissa se on kuudentuhannenneljänsadan vähemmän kuin vuosi sitten keskusta tekikin sdplle vappuna välikysymyksen työllisyyden parantamisesta vastausta tuolloin siihen ei kuulunut kysymme siksi miksi sdplle eivät käy mitkään uudistukset joilla ihmisille on todistetusti saatu työtä ja jotka sitä kautta osaltaan hillitsevät eriarvoistumista isänmaata voisi palvella myös oppositiosta esittämällä harkittuja ja toteuttamiskelpoisia ratkaisuja yliampuva pelottelu ei sen sijaan luo yhdellekään nuorelle tai kenellekään muulle työpaikkaa arvoisa puhemies jokainen työtön ja pahimmillaan syrjäytynyt nuori on liikaa on käännettävä kaikki kivet että nämä nuoret saavat elämän syrjästä kiinni työpaikka lyhytaikainenkin on tässä iso osa ratkaisua hallitus on totisesti kääntänyt kiviä tuloksellisesti nuorten palkkaamista määräaikaiseen työsuhteeseen helpotetaan siksi että yhä useampi nuori voisi saada jalkansa työpaikan oven väliin työllistämisen ja työllistymisen kynnystä on edelleen madallettava uudistus on osaltaan vastaus myös nuorten omiin huoliin yleisen työttömyyskassan alaisen yli yhdeksänkymmenentuhannen jäsenen ytk yhdistyksen tuoreen kyselyn mukaan nuoria huolestuttavat työelämässä nimenomaan työttömyys ja arjessa jaksaminen työpaikan puuttuminen luo epävarmuutta ja se puolestaan heikentää esimerkiksi mahdollisuuksia perustaa perhe nuorten matalan kynnyksen ohjaamo palvelupisteiden toiminta on vakinaistettu ja etsivään nuorisotyöhön laitetaan voimavaroja näin voidaan auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia nuoria tasa arvoinen yhteiskunta perustuu koulunkäynnin yhtäläisiin mahdollisuuksiin kaikkialla maassa tästä on pidettävä kiinni myös tulevaisuudessa suomesta ei saa tulla luokkayhteiskuntaa jossa nuoren mahdollisuudet rakentaa elämäänsä riippuvat vanhempien lompakon paksuudesta on oikeudenmukaista ja keskustan tavoitteiden mukaista että toisella asteella opiskelevien etenkin heikoimmassa asemassa olevien nuorten oppimateriaalikustannuksia helpotetaan koulunkäynti on työpaikan ohella kestävin tapa kitkeä nuorten syrjäytymistä lähivuosina voimavaroja on laitettava ennen muuta ammatilliseen koulutukseen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on jo lisätty tälle vuodelle oppimisen tukea on lisätty on myös huolehdittava että pienituloisimpienkin perheiden nuorilla on mahdollisuus harrastaa ja nuorten mielenterveyspalvelut tästäkin syystä sote ja maakuntauudistus on tärkeää viedä tänä keväänä maaliin nuorten ongelmien tausta on usein lapsuudessa siksi nuorten ja perheiden palveluja on uudistettu niin että koteja voidaan auttaa ajoissa arvoisa puhemies tulevien eduskuntavaalien pääkysymyksiä on jatketaanko suomessa tämän vaalikauden työllistävää politiikkaa vai palataanko siihen politiikkaan jonka seurauksena maamme ajautui vakaviin talous työttömyys ja velkaongelmiin keskustan tavoite on että ensi vaalikaudella vähintään satatuhatta nyt työtä vailla olevaa saa työpaikan tavoite on kunnianhimoinen mutta mahdollinen kunhan pidämme suomen luottamus ja sopimusyhteiskuntana sdpn ja valitettavasti myös osan ammattiyhdistysliikettä harjoittaman pelottelun ja vastakkainasettelun sijaan tarvitaan yhteinen näkemys siitä miten huolehdimme työelämän turvallisuudesta inhimillisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta työelämä ja työmarkkinat muuttuvat alustatalouden ja digitalisaation myötä halusimme tai emme arvoisa puhemies mainitsemani kyselyn mukaan kuusikymmentä prosenttia nuorista suhtautuu tulevaisuuteen myönteisesti meidän päättäjien tehtävänä on vahvistaa nuorten tulevaisuudenuskoa teoilla ei heikentää sitä puheilla jotka eivät ole tästä maailmasta
pyydän edustajia pysymään viiden minuutin puheenvuoroaikarajassa

arvoisa puhemies hallituksen johdonmukaisena linjana on ollut edistää työllisyyttä parantamalla suomen kilpailukykyä ja tekemällä työn tekemisestä ja teettämisestä kannattavampaa tulokset ovat vakuuttavat suomalaisia on nyt töissä yhdeksänkymmentätuhatta ihmistä enemmän kuin hallituksen aloittaessa ja tämän päivän tiedon mukaan nuorten työllisyysaste on noussut kolme prosenttiyksikköä hallituksen politiikan suurin voittaja on se henkilö joka päässyt työttömyydestä työelämään ja siinä joukossa on paljon myös nuoria olemme siis oikealla tiellä mutta paljon on vielä tehtävää liian moni suomalainen on yhä vailla työtä taloutemme kasvaa ennätysnopeasti mutta silti suomen työttömyys on euroopan seitsemänneksi korkein reilua kahdeksan prosentin työttömyyttä pidettäisiin muissa pohjoismaissa kansallisena hätätilana arvoisa puhemies nyt onkin työmarkkinoiden uudistamisessa aika painaa kaasua ei jarrua kannustinloukkuja on purettava uudistamalla sosiaaliturvaa ja verotusta paikallista sopimista on lisättävä ja työttömien koulutukseen ja palveluihin on edelleen panostettava hallitus ansaitsee kiitokset työllisyyspalveluiden kymmenen miljoonan euron lisäyksestä sekä osaavan työvoiman turvaamisen kuudenkymmenen miljoonan euron toimenpidepaketista suomalainen työelämä on maailman parasta ongelmamme ongelmamme vain on että liian moni suomalainen ei pääse siitä osalliseksi hallitus on saavuttamassa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteen mikä on paras työllisyystilanne kahteenkymmeneenseitsemään vuoteen rima on kuitenkin asetettava vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin jos ja kun haluamme että suomi on jatkossakin yksi maailman hyvinvoivimmista turvallisimmista ja tasa arvoisimmista maista on meidän oltava valmiita tekemään työllisyysastettamme nostavia uudistuksia muiden pohjoismaiden arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä on syvästi pettynyt oppositiopoliitikkoihin jotka ovat tämän välikysymyksen allekirjoittaneet välikysymyksessä kritisoidaan työllisyystoimenpiteitä mutta ei tarjota tilalle uskottavia vaihtoehtoja tuntuu kuin oppositiolta olisi kokonaan unohtunut perusasia että työpaikkoja syntyy silloin kun työllistäminen on yrityksen näkökulmasta houkuttelevaa suomessa on kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta yritystä joissa on alle kaksikymmentä työntekijää omasta kokemuksestani pienyrittäjänä tiedän että muutaman hengen yrityksessä yksikin virherekrytointi voi kaataa koko yrityksen ja viedä kaikkien työpaikat koeajan pidentäminen takaisinottovelvoitteen joustavoittaminen ja yksilöperusteisen irtisanomisen keventäminen tähtäävät kaikki siihen että yhä useampi työtön saisi töitä entisenä yrittäjänä voin sanoa myös sen että yksilöperusteisen irtisanomisen helpottamisen myötä moni yrittäjä tulee palkkaamaan henkilöitä suoraan vakituisiin työsuhteisiin arvoisa puhemies alle kolmekymmentä vuotiaiden yli kuukautta työttömänä olleiden määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen ei tarkoita heikennyksiä kenenkään nuoren työntekijän tilanteeseen meidän kaikkien yhteisenä tavoitteena niin uskon on se että mahdollisimman moni nuori pääsisi nopeasti koulutukseen ja suoraan koulunpenkiltä työhön palkansaajana tai yrittäjänä monille määräaikainen työsuhde on kuitenkin näytön paikka ja ja askel kohti vakituista työsuhdetta kysynkin oppositiolta eikö parikymppisen nuoren pitkittyvä työttömyys joka saattaa johtaa syrjäytymiseen ole riittävä peruste positiiviselle erityiskohtelulle tämä antaa paremman mahdollisuuden työllistyä nimenomaan niille nuorille edustaja arhinmäki ei muuten olisi mitään tarjolla eikö määräaikainen työsuhde ole työttömyyttä parempi vaihtoehto arvoisa puhemies nyt on tilaisuus hyödyntää nykyinen korkeasuhdanne ja saada lisää suomalaisia työn syrjään kiinni jos emme kykene hyödyntämään tätä mahdollisuutta ja tekemään uudistuksia niin uhkaamme menettää kymmeniätuhansia ihmisiä pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle kuka siitä ottaa vastuun arvoisa puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa hallituksen työllisyyspolitiikalle ja muistuttaa uusien uudistusten tarpeesta uudistukset ovat parasta muutosturvaa

arvoisa puhemies tuttavani hanna on kaksikymmentäkahdeksan vuotias lähihoitaja tampereelta hänen koko työuransa on ollut työttömyyttä ja määräaikaisia työsuhteita eri työnantajilla hanna haluaa tehdä töitä mutta työmotivaatio ja elämänlaatu kärsivät siitä että joutuu elämään jatkuvassa epävarmuudessa hän on huomannut työpaikallaan suuria ongelmia mutta ei uskalla kertoa parannustarpeista eteenpäin koska pelkää työpaikan menettämistä työnantaja ei tiedäkään mitä menettää kun ei sitouta hannaa työpaikkaan hanna haluaisi vakiintua ja hankkia omistusasunnon mutta toistaiseksi se on jäänyt vain haaveeksi joka kerta kun hän käy pankissa neuvottelussa hän saa palata pettyneenä hannan työtilannetta pidetään liian epävarmana tässä on yksi tositarina yksi tuhansista ja yksi sadoistatuhansista kohtaloista alle kolmekymppisillä joiden työn ja elämän epävarmuutta hallitus haluaa entisestään lisätä tässä välikysymyksessä on kyse hallituksen aikomuksista säätää nuorille huonommat pelisäännöt työelämässä useimmille nuorille vakiintuminen on vielä haave johon ei ole varaa unelma joka vaatii uskallusta arvoisa puhemies uskaltaako nuori uskoa unelmiinsa nuorten aikuisten elämässä on jo aivan tarpeeksi epävarmuutta pienituloisuus on yhä yleisempää nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa erityisesti nuorten miesten syrjäytyminen kasvaa hälyttävällä tavalla toisaalta on myös yhä isompi joukko nuoria kokonaan koulutuksen ulkopuolella tätä huolestuttavaa kehitystä ovat vain vauhdittaneet niin opintotukeen kuin koulutukseen kohdistuneet historialliset leikkaukset pidän hallituksen uusinta esitystä nuorten työsuhdeturvan heikentämisestä vastuuttomana lisäksi tällainen kategorinen ainoastaan iän perusteella rajaaminen sopii erittäin huonosti perustuslain suojaamaan syrjimättömyysvaatimukseen sukupuolten tasa arvoa unohtamatta vaadimme tässä ja nyt hallitusta vetämään tämän nuoria syrjivän esityksensä pois emmekä ole yksin tätä linjausta en sulata nuorten pitää olla myös työmarkkinoilla yhdenvertaisessa asemassa kaikkien muiden kanssa samaan aikaan kun ollaan huolissaan syntyvyydestä lisätään nuorten epävarmuutta työelämässä

heikennetty ja työttömien toimeentuloa on leikattu on uhkailtu pakkolaeilla lomarahoja on leikattu on otettu käyttöön epäoikeudenmukainen aktiivimalli koeaikoja on pidennetty tämä hallitus jää historiaan myös ensimmäisenä hallituksena joka pulassa ollessaan yrittää välikysymyksellä kaataa opposition nyt hallitus kertoi että henkilöperusteista irtisanomissuojaa heikennetään alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä näyttää vahvasti siltä että hallitus on ajamassa ikuista koeaikaa työntekijöille arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit eivät hyväksy hallituksen sanelupolitiikkaa ja yksipuolisia heikennyksiä työmarkkinoilla työ ei lisäänny leikkaamalla emme voi hyväksyä sitä tapaa miten hallituksen arvovalinnoilla kansalaisten eriarvoisuus on kasvanut pieniä ja ja keskisuuria yrityksiä pitää tukea työntekijöitä ei irtisanomaan sdp on esittänyt työllistämissetelin käyttöönottoa kansainvälisesti arvostetun nuorisotakuun ja nuorten aikuisten osaamisohjelman vahvistamista sekä arvonlisäveron alarajan nostamista kolmeenkymmeneentuhanteen euroon nämä ovat ovat fiksumpia tapoja hanna ja muut nuoret ansaitsevat uskoa unelmiinsa luottamusta tulevaisuuteen nuorille sukupolville pysyviä työsuhteita ja varmuutta elämäänsä sen vuoksi kannatan antti lindtmanin hallitukselle tekemää epäluottamuslausetta

arvoisa

leirissä lopulta käännytään ollaan siis karikolla heitetään kolikkoa hallituksen ja sinisten linja on selkeä yleissitovuudesta ei luovuta arvoisa puhemies keskustelemme tänään nuorten alle kolmekymppisten työllisyydestä siitä kuinka useampi nuori saisi jalkansa työpaikan ovenrakoon kun työkokemusta kertyy uusi työ on helpompi löytää harva suomalainen jatkaa enää koko työuraansa samalla työnantajalla tämä on totuus

koska nuoret ovat tässä kymmeniin vuosiin parhaassa työllisyystilanteessa ainoa ryhmä työllisyys ei olekaan parantunut merkittävästi siitä on siis syytä olla huolissaan ja sille hallitus halusi tehdä jotain
oppositiopuolueista on esitetty huoli siitä kuinka nuorten perheiden perustaminen siirtyy koska epävarmuus estää lisääntymishaaveet sama huoli on meilläkin nuorille vain on saatava työtä me emme saa kadottaa heitä jos valmistumisen jälkeen jää ilman työtä nuorella on suuri vaara ajautua työttömyyden kierteeseen arvoisa puhemies nimenomaan nimenomaan pienet yritykset työllistävät eniten pienet yritykset kantavat myös suurimman riskin jos rekrytointi ei onnistu on vaikea siirtää ihmistä toiseen tehtävään ja palkata uusi koska tehtäviä on pienissä yrityksissä niin vähän pienissä yrityksissä määräaikaisen sopimuksen tekeminen tai irtisanomisen perusteiden selkeyttäminen voi alentaa rekrytointiriskiä tämä viesti on saatu pienyrittäjiltä hallitus ei säädä syrjivää lakia se ei ole mahdollista elämmehän oikeusvaltiossa jota säätelee perustuslaki niin kuin kansainväliset sopimuksetkin arvoisa puhemies sdp ja vihervasemmisto nuorille pitää saada työtä nuorten pitää saada niitä ensimmäisiä työkokemuksia jotta päästään työuralle se ei ole syrjintää eikä epävarmuuden lisäämistä se on ovien aukaisemista ja mahdollisuuksien

arvoisa puhemies syrjäytyminen ja huono osaisuus kasautuvat oecdn selvityksen mukaan yli viidennes suomalaisista kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista miehistä on työttömänä eikä osallistu koulutukseen valitettavasti tämä kehitys ei ole ollut täysin tahatonta tai pelkästään olosuhteiden syytä hallituksen kuuluisa yhteinen arvopohja näkyykin muun muassa siinä että vaikka nuorisoa kohtaan olette tehneet kovia leikkauksia kuitenkaan miljardien yritystuista ja kaverikapitalismista ette olleet valmiit leikkaamaan yhtään vaikka yleinen taloustilanne onkin nyt parantunut nuorisotyöttömyys on pysynyt verrattain korkealla lähes kahdenkymmenenviiden prosentin tasolla hallituksen kielteiset toimet ja toisaalta toimettomuus ovat johtaneet siihen että monista nuorista on tullut tai tulossa väliinputoajia meillä ei ole varaa nuorten laajamittaiseen syrjäytymiseen ja toivottomuuteen minkä inhimillinen hinta ole edes rahalla mitattavissa perussuomalaiset muistuttivat vaihtoehtobudjetissaan kuinka tärkeää on puuttua työttömyyteen ja estää sen muuttuminen rakenteelliseksi yhdeksänkymmentä luvun laman karvas opetus oli että rakenteellista työttömyyttä on hyvin vaikea saada laskuun edes pitkän nousukauden aikana hallituksen toimet nimenomaan nuorisotyöttömyyden torjumiseksi ovat olleet riittämättömiä nuorten heikko asema työmarkkinoilla ja jatkuva epävarmuus luovat toivottomuuden ilmapiirin ja onkin turha ihmetellä miksi syntyvyys laskee jyrkästi kun perheen perustamiseen ei ei ole vakautta eikä taloudellisia edellytyksiä hallituksen hallituksen keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin perussuomalaiset kuitenkin näkevät että tätä tavoitetta keppihevosena käyttäen ei tule polkea työntekijöiden työehtoja ja heikentää enää heidän hyvinvointiaan pk yritykset ovat itse tunnistaneet suurimmiksi kasvun esteiksi osaavan työvoiman heikon saatavuuden ja rahoituksen saatavuuden ongelmat sekä työn sivukulujen suuruuden hallituksen tulisi kuunnella yrityksiä ja varmistaa nuorille mahdollisuus hankkia työelämässä tarvittava koulutus sekä pyrkiä purkamaan erityisesti pienimpien yritysten kannalta hankalaa ja lisäkustannuksia aiheuttavaa byrokratiaa

jossa osingonjaon sijasta voisi sijoittaa tuottamansa voiton tulevaisuuteen palkkaamalla lisää henkilökuntaa ja panostamalla yrityksen kasvuun sekä arvonlisäveron alarajan tuntuvaa korottamista haluamme lisätä resursseja ammatilliseen koulutukseen ja panostaa erityisesti oppisopimuskoulutukseen edistääksemme työkokemusta vailla olevien nuorten työllistymistä olemme esittäneet myös työtilimallia joka helpottaisi yrittäjäksi ryhtymistä ja antaisi yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden työllistää itse itsensä ymmärrämme yrittäjyyteen liittyvät haasteet mutta niitä ei ratkaista enempää yksipuolisesti työehtoja polkemalla kuin myöskään pitämällä väkisin kiinni saavutetuista eduista perussuomalaiset katsovatkin että panostamalla nuorten koulutusmahdollisuuksiin sekä purkamalla byrokratiaa saadaan suomeen yritysmyönteinen toimintaympäristö jossa yritysten kannattaa investoida ja palkata lisää työntekijöitä haluamme säilyttää työehtosopimusten yleissitovuuden mutta työehtosopimuksissa työehtosopimuksissa ei tulisi liiaksi sitoa osapuolten käsiä paras asiantuntemus on aina paikallisella tasolla ja paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulisikin lisätä reilut työehdot sekä osaava ja tyytyväinen henkilöstö ovat myös yrittäjän etu me perussuomalaiset kysymme mihin hallitus oikein toimillaan tähtää samalla tavalla kuin olette ulkoistamassa sote palvelutuotannon olette ulkoistamassa nuorilta mahdollisuuden oikeudenmukaiseen kohteluun työelämässä ja kestäviin työuriin haluatteko luoda suomeen kahdet työmarkkinat ja kurjistaa samalla nuorisomme tulevaisuudennäkymät perussuomalaiset eivät halua tällaista kehitystä hallituksen tulee säilyttää työehtosopimusten yleissitovuus nykyisellään eikä

myöskään tule luopua ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta koska se vaikeuttaisi huomattavasti suomalaisen työvoiman työllistämistä te hallitus ratkotte ongelmia väärästä päästä ja samalla aiheutatte huomattavasti pahempia ongelmia tulevaisuudessa arvoisa puhemies edellä olevan olevan perusteella ja suomen perustuslain pykälään viitaten kannatamme nyt tehtyä ehdotusta epäluottamuslauseen antamisesta hallitukselle

arvoisa puhemies ensimmäistä kertaa historiassamme nuoremmat sukupolvet ovat jäämässä köyhemmiksi kuin edelliset sukupolvet nuorten aikuisten tulevaisuutta varjostavat huono taloudellinen tilanne velkaantuminen työttömyys ja työn epävarmuus sekä asumisen korkea hinta sukupolvi joutui lapsina yhdeksänkymmentä luvun laman säästöjen kohteeksi aloitti opiskelut talouskriisin aikaan ja nyt kun nämä nuoret ovat työuran alussa ja kenties perustamassa perhettä hallituksen toimenpiteet lisäävät entisestään heidän epävarmuutta arvoisa puhemies hallitus väittää yhä uudelleen ettei halua jättää laskua nuortemme maksettavaksi silti tämä nuorten sukupolvi joutuu tulevina vuosikymmeninä kantamaan yhä raskaamman vastuun niin ilmastonmuutoksesta kuin tämän maan tulevaisuudesta ja hyvinvointiyhteiskunnasta

voi kutsua miksikään muuksi kuin ikäsyrjinnäksi arvoisa puhemies suomessa on yli kuusikymmentäviisituhatta syrjäytynyttä nuorta yli kuusikymmentäviisituhatta viime vuonna alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden asunnottomuus kasvoi kolmetoista prosenttia työelämän ulkopuolella on lähes seitsemänkymmentäyhdeksäntuhatta miestä lähes seitsemänkymmentäyhdeksäntuhatta ja tuon määrän ennustetaan kasvavan tuhannella kadonneella työikäisellä miehellä jokainen vuosi vihreät eivät usko nuorten aseman heikentämisen tuovan mitään hyvää sen sijaan tarvitsemme hyvän koulupolun jokaiselle sellaisen polun jota pitkin on mahdollista kulkea eksymättä niille jotka eivät pärjää tarvitaan matalan kynnyksen palveluita ja työ harjoittelu tai koulutuspaikka arvoisa puhemies vihreät vetoaa nyt suoraan pääministeriin jonka kanssa hieman kättä väännettiin jo äsken nuorisotakuu on keksittävä uudelleen päivitettynä ja uudistettuna meidän on saatava tiheämpi turvaverkko niiden nuorten tueksi jotka ovat tippuneet koulutuspolulta eivätkä pääse kiinni työelämään myös uutta kokonaisarviota nuorisotakuusta tarvitaan koska seitsemän vuoden jälkeen nuoriso koulutus ja yhteisötakuu on sekava tilkkutäkki jota on jatkettu sieltä täältä jatkuvilla pienillä muutoksilla kasvun menetetty vuosikymmen ja valtavat koulutusleikkaukset joten tarvitaan vaikuttavampi ja parempi nuorisotakuu joka ottaa opiksi myös virheistä hallituksen vaihtuminen mahdollistaa suuremman päivityksen ja sen valmistelu tulee aloittaa tässä ja nyt esitän että pääministeri perustaa riippumattoman asiantuntijaryhmän joka tekee pohjatyön valmiiksi vielä tämän vaalikauden aikana tässä työssä on syytä huomioida aikaisempien selvitysten politiikkasuositukset sekä koota hyvät käytänteet yhteen ohjaamo toiminta on hyvä esimerkki palvelusta jota täytyy vahvistaa ja laajentaa entisestään sekä markkinoida paremmin

työ ja elinkeinotoimistojen osaamista toisin kun juho saaren työryhmälle nuorisotakuuta päivittävälle ja uudistavalle työryhmälle tulee antaa mahdollisuus myös lisätä nuorisotakuuseen käytettyjä resursseja jotka ovat tällä hetkellä vajaa puolet siitä mitä ne olivat parhaimpina vuosina vaihtoehdoksi vihreille ja minulle käy myös se että nuorisotakuun kärkihankkeelle asetettu neuvottelukunta ottaa päivitetyn tehtävänannon vastaan hyvä pääministeri juha sipilä toivon todella että hallitus ottaa tämän esityksensä nimiinsä kyse ei ole hallitus oppositio kinastelusta vaan nuoristamme ja tämän maan tulevaisuudesta arvoisa puhemies kuultuaan hallituksen vastauksen eduskunta toteaa että hallitus on toimillaan vakavasti vaarantanut kansalaisten ja erityisesti nuorten luottamuksen tulevaisuuteen eikä siksi nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies työsuhdeturvan heikentäminen näkyy satojentuhansien suomalaisten työntekijöiden arjessa nyt kysytään uskallanko puuttua häirintään tai epäasialliseen kohteluun työpaikallani ja uskallanko pitää oikeuksistani kiinni uskallanko perustaa perheen ja rakentaa tulevaisuuttani vai olenko tuomittu ikuisiin pätkätöihin nämä niitä kysymyksiä joita työntekijät ja erityisesti nuoret naiset nyt kysyvät työsuhdeturva onkin merkittävä tasa arvokysymys määräaikaiset työsuhteet kasaantuvat jo tällä hetkellä nuorille naisille ja raskaana olevien syrjintä on todellinen ongelma työmarkkinat huutavat tasa arvoremonttia mutta hallitus on kääntänyt katseensa menneisyyteen ja aikoo pahentaa ongelmia entisestään kahdenkymmenen vuoden luottamusmies ja toimitsijakokemuksella uskallan sanoa ettei tämä rakenna parempaa työelämää arvoisa puhemies suomalainen yhteiskunta ja työelämä kaipaavat nyt uudistamista enemmän kuin koskaan teknologinen teknologinen kehitys vaatii meitä nostamaan osaamistamme ja rakentamaan uusia yhteisiä pelisääntöjä politiikan pitää pystyä vahvistamaan kansalaisten kaikkinaista turvallisuudentunnetta ja luomaan parempaa ja luottavaista tulevaisuutta valitettavasti tämä hallitus ei ole halunnut uudistaa suomalaista yhteiskuntaa eikä työelämän tasa arvoisuutta sen sijaan käskyt on otettu eklta ja lopulta vaadittu asioita joita ei edes ek itse enää kehtaa vaatia eikä etla enää usko niihin

välttämätön perhevapaauudistus on jätetty tekemättä eikä yritystukien passiivimallia ole ole haluttu uudistaa innovaatioiden ja kasvun tukemiseksi sosiaaliturvaa ei ole päivitetty tälle vuosituhannelle vaan sitä on leikattu ja siitä on tehty entistä byrokraattisempaa normienpurkutalkoot tällä sektorilla ovat jääneet parkkikiekkoihin uudistusten sijasta hallitus on leikannut koulutuksesta ja tutkimuksesta hallitus on puolensa valinnut ajamalla palkkoja ja työehtoja polkevaa työmarkkinapolitiikkaa tähän maahan ja työaikojen pidentämistä odotin edustaja ala nissilä tätä välihuutoa kiitos siitä olette täydellisesti väärässä

tällainen politiikka tuoksahtaa vahvasti tuhatkahdeksansataa luvun kehruukoneajalta eikä vastaa tekoälyn ja automaation kaltaisiin nykyaikaisiin ja nykyisyydessä oleviin toimintamalleihin arvoisa puhemies yltiökonservatiivisella politiikalla on heikennetty suomen tulevaisuutta ja erityisesti kasvupotentiaalia erityisesti nuorten uskoa poliittiseen päätöksentekoon on vaurioitettu pysyvästi kokoomuksen ja keskustan vaalien alla antama koulutuslupaus oli suomen suurin poliittinen petos tämä ei kuitenkaan riittänyt vaan nyt nuoret joutuvat jälleen kerran pettymään todella pahasti kun työsuhdeturvaa ollaan yksipuolisesti heikentämässä perustuslain vastaisesti halutaan tätä uudistusta viedä eteenpäin on kammottava totuus sinisessä unelmassa niin kuin tapio rautavaara laulussaan sanoi vain hehku on kissan silmät kun juuri tammikuussa vielä ministeri lindström ilmoitti että työsuhdeturvaan ei tule heikennyksiä vaan nyt

on käynyt toisin arvoisa rouva puhemies vielä lopuksi avataan silmät tämä suunniteltu työsuhdeturvaheikennys kahdenkymmenen hengen ja sen alle yritysten työntekijöille on uusi portti sille että jopa kahdeksankymmentä prosenttia tulevista uusista työntekijöistä on heikomman työsuhdeturvan piirissä sillä pienyrityksiin palkataan uudet työntekijät

suomi tarvitsee toimenpiteitä jotka edistävät vientiä suomalaisten yritysten kansainvälistymistä ja kasvumahdollisuuksia suomi tarvitsee enemmän joustoa työmarkkinoilla mutta hallitus on kuitenkin epäonnistunut tässä tiedämme kaikki että uudet työpaikat syntyvät pieniin ja keskisuuriin yrityksiin paikallisen sopimisen mahdollistaminen nykyistä laajemmin helpottaisi työntekijöiden palkkaamista juuri näihin yrityksiin tarvitsemme uuden keskustelukulttuurin työpaikoille kulttuurin jossa työnantaja ja yhdessä keskustellen löytävät parhaimmat ratkaisut siksi on suuri pettymys että hallitus ei saa paikallista sopimista eteenpäin moni yritys kärsii tällä hetkellä osaavan työvoiman pulasta me rkpssä uskomme että yritykset itse tietävät viranomaista paremmin millaisia työntekijöitä ne tarvitsevat miksi hallitus ei poista ulkomaisen työvoiman tarveharkintaa vaikka se tiedostaa tämän ongelman tiedämme myös että lukuisat vapaat työpaikat ja työnhakijat eivät tällä hetkellä kohtaa työnvälitystä on uudistettava esimerkiksi antamalla yksityisten työnvälittäjien täydentää julkista työnvälistystä samalla aikuiskoulutukseen on panostettava entistä enemmän

työnteosta ja yrittäjyydestä puhuttaessa on myös puhuttava verotuksesta rkpn linja on selkeä verotuksen tulee kannustaa työntekoon ja yrittäjyyteen kun tekee enemmän töitä tulee myös näkyä lompakossa työn verotusta tulisi keventää kuten myös oecd on todennut viime hallituskaudella tehtiin onnistunut yhteisöveron alennus on tärkeää että yritysten verotusta ei tulevaisuudessa lähdetä kiristämään päinvastoin muiden maiden verolinjauksia on seurattava tarkasti ja niihin on myös reagoitava rkp on myös esittänyt että perheyrityksissä tapahtuvat sukupolvenvaihdokset vapautetaan perintö ja lahjaverosta monet uudet työpaikat syntyvät juuri näissä yrityksissä toinen etenkin yksityisyrittäjiä ja naisvoittoisten palvelualojen yrittäjiä kannustava toimi olisi kotitalousvähennyksen korottaminen

eduskunta katsoo että hallitus ei ole onnistunut uudistamaan työmarkkinoita joustavammiksi hallitus on epäonnistunut perhevapaiden uudistamisessa ja nykyistä laajemman paikallisen sopimisen mahdollistamisessa näillä perustein eduskunta toteaa että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta

arvoisa rouva puhemies työllisyyden positiivisesta käänteestä huolimatta suomessa on edelleen yli alle kolmekymmentä vuotiasta työtöntä se on paljon se on merkittävä määrä kun puhutaan parhaassa työiässä olevasta ikäryhmästä nuorten työttömyys ei ole vain yhteiskunnallinen ongelma vaan se vie nuorilta mahdollisuuden luoda itselleen tulevaisuus ja vaikeuttaa jopa perheen perustamista kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä haluaa edistää nuorten työllistymistä vähentää nuorten syrjäytymistä ja tehdä suomesta perheystävällisemmän yhteiskunnan haluamme lisätä nuorten luottamusta tulevaisuuteen ja samalla mahdollistaa erityisesti pienille yrityksille nykyistä paremmat mahdollisuudet tarjota työtä tarvitaan joustavia työmarkkinoita yritykset uskaltavat investoida ja palkata uutta henkilöstöä ja jotka edistävät nuorten nopeampaa työllistymistä ja mahdollistavat erityisesti ensimmäisen työpaikan saamista ja tätä kautta työelämään kiinni pääsemistä kannatamme monipuolisia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi samalla tulee kuitenkin huolehtia siitä ettei nuorten luottamusta tulevaisuuteen murenneta työsuhdeturvan turhilla heikennyksillä arvoisa puhemies yksi keskeinen peruste kristillisdemokraattien eduskuntaryhmälle jäädä pois nyt käsiteltävästä välikysymyksestä oli se ettei kehysriihen päätöksistä koskien nuorten työehtoja ole olemassa mitään konkreettisia sääntelyn huomioivia esityksiä joita arvioida tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta että suunniteltuihin uudistuksiin sisältyy niin hyviä mahdollisuuksia kuin riskejä perusteettomista heikennyksistä ja tavoitteiden saavuttamatta jäämisestä mahdollista myös on ettei suunnitelmia edes voida perustuslaillisista syistä toteuttaa vaikka tavoite nuorten työllisyyden lisäämiseksi onkin kannatettava on hallituksen ehdotuksissa kuitenkin ongelmia kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä peräänkuuluttaa että työelämän uudistamisessa pyritään nimenomaan edistämään työllisyyttä ei kiertämään työsuhdeturvaa lainsäädännöllä ei tule luoda jakautuneita työmarkkinoita pätevät erilaiset säännöt ja joilla asetetaan tietty ikäryhmä eriarvoiseen ja heikompaan asemaan työllistämisen parantamiseen tarvitaan myös muita toimia pidämme oppisopimusjärjestelmää yhtenä tärkeänä osana nuorten työllisyyden parantamisessa oppisopimusjärjestelmän kehittämistä on jatkettava ja on hyvä hallitus kiireisesti tuotava malli joka turvaa työn saamisen myös oppisopimuskoulutuksen jälkeen nuorten mahdollisuuksia päästä kiinni ensimmäiseen työpaikkaan tulee parantaa tässä työnantajilla on myös oma vastuunsa arvoisa puhemies syntyvyys on suomessa ollut jo pitkään laskussa perheiden perustamista käsittelevien tutkimusten mukaan määräaikaiset työsuhteet viivästyttävät lastenhankintaa naiset kantavat edelleen miehiä suuremman osan perheellistymisen vaikutuksista omaan elintasoon ja työuraan määräaikaiset työsuhteet ovat jo nyt yleisiä juuri perheenperustamisiässä olevilla kaksikymmentäviisi kolmekymmentäviisi vuotiailla naisilla kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä painottaa ettei uudistuksella tule lisätä määräaikaisuuksia vakituisten työsuhteiden kustannuksella ja näin lisätä esteitä perheenperustamissuunnitelmille syntyvyyden suuntaa ei ole yksinkertaisesti enää varaa heikentää

myönnän vastauspuheenvuoron ministeri lindströmille viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitoksia keskustelusta kuuntelin suurella mielenkiinnolla palautetta ja

tietysti nousi esille mutta yksi teema täällä toistui edustaja lindtman perusteeton pätkätyö

edustaja lindtman pääsee pätkätöihin vastauspuheenvuoron kautta sitten täällä oli aika monella pelottelumentaliteettia ehkä ehkä eniten kunnioittamallani vasemmistoliiton edustaja myllykoskella joka maalaili kyllä sellaisia uhkakuvia että palaan niihin tässä vastaukseni yhteydessä tosiaankin tässä tavoitteena on se että nuorten työllistymistä pyritään edistämään helpottamalla määräaikaisten työsopimusten luomista ja että nämä ihmiset pääsevät ennen kaikkea töihin ja pääsevät sieltä syrjäytymisuhan alta pois ikäryhmätarkastelussa kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäneljä vuotiaitten työllisyysaste on vielä verrattain verrattain alhainen vaikka on sekin toki lähtenyt nousuun tämän hallituskauden aikana se on kuitenkin viimeisimmässä mittauksessa vielä yli kolme prosenttiyksikköä alhaisempi kuin esimerkiksi kahdeksan vuotta sitten ja tämä on ollut se keskeinen syy minkä takia me haluamme katsoa nimenomaan tälle kohderyhmälle räätälöityä positiivista erityiskohtelua meillä ei ole varaa menettää enää yhtään näistä nuorista ja sen takia heidän työllistämistään määräaikaisiin sopimuksiin suunnitellaan suunnitellaan helpotettavaksi on selvää että tässä valmistelussa kuullaan erilaisia näkökantoja tämä vastaava sääntely on jo olemassa pitkäaikaistyöttömien osalta ja kyllä siinäkin on katsottu tarkkaan millä perusteella se voidaan viedä eteenpäin tässä tapauksessa kansainväliset sopimukset mitkä olen maininnut moneen kertaan ja perustuslaki antavat tiukat raamit minun mielestäni ovat käsittämättömiä semmoiset puheenvuorot joissa ikään kuin sanotaan että tuomme tänne esityksen joka on perustuslain vastainen minun ymmärtääkseni perustuslakivaliokunta määrittelee mikä on perustuslain vastainen

kehysriihen linjauksen mukaan tämän määräaikaisen sopimuksen tekeminen ilman perustellun syyn vaatimusta edellyttää sen että palkattava henkilö on edeltävän kolmen kuukauden ajan ollut työtön näin ollen sen määräaikaisen sopimuksen uusiminen ei saman työntekijän kanssa ole mahdollista ilman perustelua koska siinä vaiheessa työntekijä ei ole edeltävän kolmen kuukauden aikana ollut että kun tässä nyt puhutaan siitä ketjuttamisen uhasta niin tuntuu tuntuu aika kummalliselta kannattaisi ehkä perehtyä siihen mitä ollaan esittämässä tämä yllä sanottu ei estä työnantajaa palkkaamasta samoihin tehtäviin muuta henkilöä joka on ollut edeltävän kolmen kuukauden ajan työtön ellei nimenomaan toisin säädetä ja edelleen tässäkin asiassa on kiinnitettävä huomio kansainvälisiin sitoumuksiin ja perustuslakiin liittyviin reunaehtoihin no sitten tästä irtisanomissuojasta oecd on tosiaan arvioinut tätä ja tämä perustuu ennen kaikkea siihen että suomen kollektiivisia irtisanomisia koskevien sääntöjen arvioidaan olevan löysiä suomessa yritykset voivat yt prosessin kautta irtisanoa työntekijöitä suhteellisen helposti silloin kun on olemassa koko yrityksen tilanteeseen liittyvät tuotannolliset tai taloudelliset perusteet mutta sen sijaan yksilöperusteinen irtisanominen on paljon hankalampaa koska siihen liittyy yrityksen kannalta myös suuria oikeudellisia riskejä vaikka yritys itse arvioisi irtisanomisperusteen täyttyvän pienellä yrityksellä ei ole esimerkiksi suurten yritysten lakimiesresursseja on huomattava että kun oecd arvioi työsuhdeturvan tasoa eri maissa niin se ei pelkästään arvioi irtisanomisen kynnystä vaan siinä vertaillaan muun muassa kustannuksia ilmoitusajankohtia ja muuta byrokratiaa

huomattavasti suomea korkeampi mutta lainsäädännössä asetettu henkilöperusteisen irtisanomisen kynnys on suomessa korkeampi kuin näissä keskeisissä kilpailijamaissa suomessa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen henkilöperusteinen irtisanominen edellyttää ensinnäkin asiallista ja painavaa syytä toisin sanoen asiallinen syy ei riitä vaan edellytetään lisäksi syyn painavuutta

henkilöön liittyvien työntekoedellytysten olennaista muuttumista jonka vuoksi työntekijä ei enää kykene selviytymään työtehtävistään nyt me etsimme tänne välimaastoon jotakin uutta ja me emme tiedä vielä lopullista sisältöä
pääministeri sipilä viisi minuuttia

arvoisa rouva puhemies kyllä olemme työttömän puolella kyllä olemme työn puolella työllisyys paranee nyt kaikkialla suomessa ja talous kasvaa hallituksen kunnianhimoiset taloustavoitteet ovat täyttymässä myös seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoite näyttää toteutuvan se ylitti maaliskuussa jo seitsemänkymmentäyksi prosenttia hallituksen toimet ovat purreet työllisyysaste on korkeimmalla tasolla yli

on toivoa että opiskelu johtaa työpaikkaan nimenomaan uusien työpaikkojen luonti ja työttömän töihin pääsy ovat olleet tämän vaalikauden hallituksen siinä on onnistuttu siitäkin huolimatta että oppositio on vastustanut lähes jokaista työllisyyttä ja yrittäjyyttä edistävää keinoa vaikka työllisyys kehittyy erinomaisesti koko suomessa nuorisotyöttömyys ei ole ole pudonnut odotetulla tavalla hallitus ei voi seurata sivusta nuorten suurta työttömyyttä ja syrjäytymistä täsmätoimia siis tarvitaan pitkittyvällä työttömyydellä on ikäviä vaikutuksia nuoren elämään ja myös työuraan se johtaa usein syrjäytymiseen ja pitkäaikaistyöttömyyteen arvoisa puhemies mahdollistamalla yli kolme kuukautta työttömänä olleelle alle kolmekymmentä vuotiaalle nuorelle

ilman perusteltua syytä hallitus haluaa alentaa kynnystä palkata nimenomaan nuori työtön avoinna olevaan työtehtävään puheet työmarkkina aseman heikentämisestä eivät pidä paikkaansa nuori on työpaikan saatuaan täsmälleen samassa asemassa kuin muut työntekijät niin kuin työministeri juuri sanoi tässä ei ole kysymys ikuisista pätkätöistä vaan siitä ensimmäisestä määräaikaisesta työsuhteesta yli kolme kuukautta kestäneen työttömyysjakson jälkeen hyvä puhemies hallitus on tehnyt lukuisia työmarkkinauudistuksia jotka näkyvät hyvässä hyvässä työllisyyskehityksessä olemme auttaneet yrityksiä kohtaanto ongelmissa vahvistaneet muuntokoulutusta sekä helpottaneet omaehtoista koulutusta olemme helpottaneet nuorten naisten työmarkkina asemaa kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvauksella äidin työnantajalle myös perheellisten opiskelijoiden asemaa on parannettu työllistämiskynnystä on madallettu useilla eri toimilla muun muassa takaisinottovelvoitetta on joustavoitettu koeaikaa muutettu ja nämä kaikki näkyvät tuloksissa arvoisa puhemies uudet työpaikat ovat syntyneet kaksituhatta luvulla pääosin pk yrityksiin niin kuin täällä todettiin pienissä yrityksissä työntekijän palkkaus on suuri investointi tämän vuoksi kevennämme yksilöllisen irtisanomisen kriteereitä pienissä yrityksissä tämä pienten yritysten henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on tärkeä työmarkkinauudistus kannustaa yrittäjiä tarjoamaan työtä kun vähennämme työllistämisen riskejä tiedämme kaikki hyvin että varsinkin pienelle yritykselle jokainen rekrytointi on iso investointi ja samalla suuri riski jotta saamme uutta työtä suomeen riski ei saa olla yrittäjälle liian suuri pelottelu sillä että tästä rajasta tulisi uusi kasvun kynnys on perusteeton kahdenkymmenenviiden vuoden yrittäjäkokemuksella voin sanoa että näin takuulla ei ole yrittäjän halu kasvattaa yritystä ajaa helposti tällaisten kynnysten yli
avaan debatin jossa myönnän yhden minuutin mittaisia puheenvuoroja pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta myönnän ensimmäisen puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle edustaja

arvoisa puhemies moni kansalainen ja erityisesti nuori on kummastellut onko näissä hallituksen päätöksissä mitään logiikkaa mutta yksi logiikka löytyy silloin kun talous ei kasva se on peruste leikata esimerkiksi opintorahasta koulutuksesta leikata nyt kun talous kasvaa sekin on hallitukselle peruste leikata nuorten työehtoja oli suhdannetilanne mikä tahansa niin yksi logiikka tällä hallituksella on aina on hyvä syy leikata nuorilta oli sitten kyse työehdoista opintorahasta koulutuksesta tai tulevaisuudesta mutta arvoisa puhemies nyt kun on käynyt selväksi että tämä esitys on erittäin ongelmallinen perustuslain näkökulmasta kansainvälisten sopimusten näkökulmasta

ongelma on tiedetty ja tunnettu kauan mutta aikaisemmat hallitukset eivät ole nähneet tarpeelliseksi hoitaa asiaa kuntoon moni nuori työskentelee juuri pätkätöissä jatkossa uutta vaihtelevaa työaikaa tekevän työntekijän oikeus sairauslomaan ja irtisanomisajan palkkaan vahvistuu ja tulee selkeyttä laissa määrätään että vaihtelevan työajan ehdon käytön on vastattava työvoiman tarvetta se tarkoittaa että vähimmäistyöaikaa ei saa sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää uusi laki vähentää vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevien epävarmuutta ja ennakoimattomuutta ja helpottaa työntekijöiden aikataulujen hallintaa työn ja vapaa ajan yhteensovittamista sekä useamman samanaikaisen osa aikatyön tekemistä on todettava että vaihtelevaa työaikaa noudattavan asema on osa aikaista työsopimusta noudattavan kaltainen osin parempi

arvoisa puhemies nuoria autetaan parhaiten sillä että he pääsevät työelämään tämän hallituksen talouspolitiikka auttaneet todella montaa nuorta ja nyt kyse on siitä että autetaan vielä niitä jotka eivät ole päässeet mukaan sanottava myös se että oppositiosta on kyllä kuulunut toisenlaisiakin ääniä täällä touko aalto oli huolissaan seitsemästäkymmenestäyhdeksästätuhannesta syrjäytyneestä miehestä niin minäkin olen mutta osmo soininvaara on kirjoittanut blogissaan ja mitä antero vartia on todennut twitterissä tästä irtisanomisen helpottamisesta hän sanoo näin aion antaa hallitukselle täyden tuen tämän läpiviemiseksi kyse on heikommassa asemassa olevien ihmisten oikeudesta päästä töihin eli juuri tästä on kyse ja myöskin sdp voisi ottaa samasta asiasta kunnian koska teidän varapuheenjohtajanne ville skinnari sanoi jo viime elokuussa

täällä on tullut selväksi että sosiaalidemokraatit vastustavat tätä etenkin nuoria syrjivää esitystä mutta vielä toivoisin pääministeri että voisitte avata tätä esitin kysymyksen ryhmäpuheessa nyt teidän oma nuorisojärjestönne vastustaa vahvasti tätä syrjivää tilannetta puoluevaltuusto on vedonnut että puututtaisiin tähän niin että nuorten yhdenvertainen kohtelu varmistettaisiin tässä vähän niin kuin mietityttää kuka nyt hallituksessa onko se keskusta vai kokoomus joka tätä vie eteenpäin voisitteko vähän vielä perustella tätä

edellinen hallitushan niitä teki elämmehän oikeusvaltiossa jota tämä hallitus edustaa ja tätä kaikkea säätelee perustuslaki niin kuin kansainväliset sopimuksetkin itsekin perustuslakivaliokunnassa olen vailla poliittista mandaattia hallitus selvittää onko mahdollista säätää laki joka edistäisi sellaisten alle kolmekymppisten nuorten työllistymistä joilla on yli kolmen kuukauden työttömyysjakso takanaan tämänhän te olette harkitusti halunneet unohtaa se on teille tyypillistä tunnettu tosiasia on että mitä pidempään ihminen on työtön sitä vaikeampaa on hänen työllistyä itsekin olen ollut muuten työttömänä jokainen kolmen kuukauden työttömyysjakso moninkertaistaa mahdollisuuden pitkäaikaistyöttömyyteen sitäkö nyt siis haluatte tässä on kysymys myös demareille antti rinne esitänkin teille kysymyksen haluatteko te edistää nuorten työllistymistä vai

arvoisa puhemies perussuomalaiset eivät ole luopumassa työehtosopimusten yleissitovuudesta toisin kuin edustaja torvinen sinisten ryhmäpuheenvuorossa erheellisesti epäili mutta hallituspuolueet te leikkasitte huhtikuussa aktiivimallilla noin kahdeksaltakymmeneltätuhannelta kelan työttömyysetuutta saaneelta osan työttömyyskorvauksesta ja vaikeutatte nyt heidän toimeentuloaan te hallituspuolueet olette nyt läsnä työttömän ruokapöydässä syötte viimeisetkin leivät työttömien pöydältä edustaja torvinen murukasa vain jää pöydälle ja tämä ei hallitukselle hallitukselle riitä uusia ideoita tulee kuin liukuhihnoilta keinoja kaihtamatta te olette tekemässä alle kolmekymmentä vuotiaista heittopusseja te hallitus haluatte tarjota nuorille vain määräaikaisia työsuhteita ilman toivoa vakaasta ja ja ennakoitavasta tulevaisuudesta teidän aikomuksenne on myös heikentää yli kahdensadantuhannen työntekijän irtisanomissuojaa alle kahdenkymmenen henkilön yrityksissä te haluatte antaa käytännössä siis työnantajille oikeuden vapaapotkuihin tiedoksi teille hallitus jalkapallossa tuomari jakaa vapaapotkuja ja tämä toiminta ei kuulu työkentille
arvoisa puhemies kysyn pääministeri sipilältä miten hän suhtautuu tehtyyn ehdotukseen siitä että nuorisotakuu päivitetään se vahvistetaan aikaisemmat hyvät käytännöt tuodaan yhteen varataan riittävä rahoitus siihen toivoisin tähän vastauksia mitä tulee sitten työmarkkinakysymyksiin ja keskustan kantaan kuten tässä edustaja nurminen toi esiin niin suomenmaa lehti keskustan pää äänenkannattaja nuorkeskusta muistuttaa omia edustajia puoluevaltuuston linjauksista iän perusteella eriarvoiseen asemaan asettaminen ei saa kuulua keskustalaiseen keinovalikoimaan näin sanoo keskustan pää äänenkannattaja se mikä on olennaista miettiä ja muistaa koko tässä keskustelussa on se että työmarkkinoilla kaikkein tärkeintä on ennakoitava vakaa toimintaympäristö sitä voidaan ylläpitää vain luottamuksella se luottamusvatupassi tarkoittaa sitä että työnantajan ja työntekijöiden välinen tasapaino pitää säilyttää ja hallitus yksipuolisilla ehdotuksillaan rikkoo tätä tasapainoa ja se on se iso ongelma

arvoisa rouva puhemies minäkin kysyn kuten edustaja aalto edellä pääministeriltä jotakin minä haluan kysyä voisitteko antaa ne kahden kätilön puhelinnumerot minulle jotta voisin soittaa heille että he tulisivat nyt meitä auttamaan tässä niin että hallitus voisi perääntyä tästä epätasa arvoisesta ja minun tulkintani mukaan perustuslain vastaisesta hankkeesta viedä erityisesti nuoria naisia työelämässä vielä huonompaan asemaan kuin missä he tällä hetkellä ovat pätkätöidensä arjessa aktiivimalli on suomen yrittäjien mukaan saanut tylyn tuomion siitä että se ei ole toiminut ja uskon että tässä tulee käymään samalla tavoin me emme tule saavuttamaan tällä hallituksen näkemyksellä ja ja suunnitelmalla yhtään uutta työpaikkaa vaan estämme yritysten kasvua vaikka täällä toisin todistetaan miksi ei yritys joka haluaa käyttää helpompaa irtisanomissuojaa vaikkapa neljänkymmenen hengen yrityksessä jaa yritystä kahteen osaan jotta se on tämän

rouva puhemies uudet työpaikat ja sitä kautta uudet verotulot syntyvät pk yrityksissä tarvitsemme siis lisää joustoa työmarkkinoille jotta pk yritysten toimintaedellytykset paranevat suomalaisia yrityksiä vaivaava työvoimapula on otettava vakavasti mahdollisuus rekrytoida uusia työntekijöitä on yrityksille elintärkeää ja sen takia kaikki turhat esteet ja byrokratia rekrytoinneille on poistettava yrityksillä on itsellään paras tieto siitä millaisia työntekijöitä ne tarvitsevat ei viranomaisilla sen takia kysynkin hallitukselta miksi ette lisää joustavuutta esimerkiksi poistamalla ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan

arvoisa rouva puhemies ministeri lindström täällä korosti että hallituksen työllisyystoimet ovat arvovalintoja varmasti moni nuori miettii parhaillaan millaisiin arvoihin mahtaa perustua minun tilanteeni haluan opiskella mutta ei ole opiskelupaikkoja haluan oppisopimuskoulutukseen ja oppia ammatin mutta ei ole paikkoja haluan kohdata elämän omilla eväilläni ja omilla valinnoillani mutta minulle on tarjolla vain pätkätöitä ja alipalkattuja jatkuvasti muuttuvia työsuhteita tämä on monen nuoren sielunmaisema arvoisat edustajat nuorten elämäntilanteen ja työllistymismahdollisuuksien pitkäaikainen laiminlyönti on johtanut tähän tilaan eduskunnan korvat ovat sulkeutuneet nuorten hädältä me sanomme opiskelkaa mutta emme luo riittävästi opiskelupaikkoja me sanomme unelmoikaa suuria kouluttautukaa mutta leikkaamme koulutuksesta ei ole ihme jos politiikka ei kiinnosta nuoria

puhemies kun yhdeksässätoista euroopan maassa tutkittiin sitä mitä määräaikaisten työsuhteiden helpottaminen on tehnyt työmarkkinoille niin tuo tutkimus osoitti että se ei paranna nuorten työttömyyttä se itse asiassa pitää työttömyysriskin ennallaan ja nuorten miesten kohdalla se jopa lisäsi työttömyysriskiä se jopa lisäsi työttömyysriskiä ja se on kymmenen vuoden tutkimus yhdeksästätoista euroopan maasta sanonkin että jos suurin syy siihen että nuoret eivät työllisty tai että yritykset eivät uskalla työllistää on se että ei löydy sitä osaamista mitä tarvittaisiin niin eikö silloin nuorten työllistymisen paras lääke ole se että heille turvataan mahdollisuus kouluttautua paremmin meillä on aivan liikaa niitä nuoria joilla ei ole ammattitaitoa tällä hetkellä ja esimerkiksi ammatillisen työvoimapoliittisen koulutuksen volyymi on laskenut radikaalisti tämän volyymin nostaminen olisi yksi paras nuorten työllistymistä edistävä teko

arvoisa puhemies kun hallitus aloitti suomi oli rapakunnossa talouskasvu oli nollassa työttömyys paheni kovaa tahtia ja maa velkaantui hurjaa hurjaa vauhtia niin ikään hallitus lähti tekemään isoja uudistuksia hankalia säästöjäkin ja nyt tilanne on paljon parempi suomi nousee talous kasvaa työllisyys paranee velkaantuminen on hallinnassa eniten työmarkkina asema on muuttunut niillä yhdeksälläkymmenellätuhannella suomalaisella jotka ovat saaneet töitä ja lisää tulee muuten joka viikko tällä hetkellä tilanne paranee nyt hyvää vauhtia se ei ole yksin hallituksen ansiota mutta ihan kohtalaiselta osalta on näin voin sanoa nuoria työttömiä vähemmän kuin vuosi sitten ja tällä tiellä pitää jatkaa huoli nuorten työmarkkina asemasta on varmaan varmaan aiheellinen keskustelunaihe mutta työmarkkina asema on heikoimmillaan niillä nuorilla joilla ei ole työtä ollenkaan tämän keskustelussa olevan uudistuksen tavoite on se että nuorten työllistäminen helpottuu ja se on muuten aivan oikea tavoite

arvoisa rouva puhemies hetken kun kuunteli noita opposition kannanottoja ja näkemyksiä nuorten työllistämisen parantamiseen niin tuntui tylypahkassa ja ankeuttajat ankeuttajat voimissaan koska kyllä se niin ankeaa viestiä nuorille nuorille on että ikään kuin oltaisiin heikentämässä nuorten työehtoja siitä ei ole kysymys hallitus hallitus edistää työllisyyttä katsokaa työllisyyslukuja mitä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana työllisyydelle hallitus edistää työllisyyttä ja tällä hetkellä haetaan täsmätoimia täsmätoimia joilla nuorten polkua työelämään voidaan voidaan rakentaa ja avata esimerkiksi

yli kolme kuukautta työttömänä olleen nuoren nuoren palkkaaminen määräaikaiseen työsuhteeseen avaa nuorelle polun työelämään onhan se määräaikainen työsuhde parempi kuin työttömänä olo ette kai te tätä kiistä tämä tämä on täysin kiistaton kysymys samoin tämä tämä yritysten palkkaushalukkuus sanotaan että noin kymmenentuhatta henkilöä voidaan työllistää tällä kun muutetaan henkilöperusteinen

arvoisa puhemies meillä on ollut tärkeätä suomessa että työmarkkinoilla on ennakoitavuus ja vakaus ja tämän hallituksen aikana on on aika paljon koeteltu tuota vakautta ja ennakoitavuutta pakkolait lomarahojen leikkaus työttömyysturvan leikkaus sata päivää työttömyysturvan indeksileikkaukset ja niin edelleen näitä voisi luetella aika paljon nyt te olette pääministeri sipilä tuomassa eduskuntaan jossakin vaiheessa nuorten asemaa vakavasti heikentävän erityisesti nuorten epävarmuutta lisäävän esityksen ja täällä edustaja jokinen toi esille sen että ikään kuin tämä hallituksen esitys olisi joku parannus heikennys edustaja jokinen kannattaa todeta se että tämä on heikennys nuorten ihmisten työsuhdeturvaan ja sillä tavalla sitä pitää käsitellä nyt te olette pääministeri sipilä siis tuomassa tänne esityksen jolla toimeentulo toimeentulo vaarantuu tulevaisuus vaarantuu miksi te haluatte kurittaa nimenomaan nuoria työelämän asioissa

arvoisa puhemies mielenkiinnolla kuuntelin kokoomuksen puheenvuoroa edustaja jokinen sanoi että outoa puhetta täältä oppositiosta ainakin perussuomalaisilla oli todella hyviä vaihtoehtoja viron viron veromallista lähtien niin ettei se minusta kovin outoa tekstiä ole mutta eräs asia pääministeri mikä kiinnitti huomiota teidän vastauspuheenvuorossanne puhuitte usein sanoista riski ja nuori eli

te ette ollenkaan näe sitä toiselta puolelta onko tämä ihminen vain riski olisin kysynyt eikö näitä ongelmia voisi ratkaista niin päin että paneutuisitte niihin yksittäisiin tapauksiin ettekä antaisi joukkorangaistusta niin sanotusti kaikille oikeusapua voi parantaa yrittäjille voi olla tämmöinen oikeusturvapooli ja ja tämäntyyppisiä asioita mutta ensimmäisenä ja erityisesti kysyn pidättekö te riskinä työntekijöitä
pääministeri sipilä vastauspuheenvuoro minuutti
arvoisa puhemies vastaan ensin edustaja rinteelle lainaan teidän puhettanne kesäkuun alusta kaksituhattaviisitoista suomi on vakavassa paikassa yli neljäsataatuhatta ihmistä on työttömänä talous kasvaa hitaasti jos lainkaan ja julkinen talous velkaantuu nopeasti hyvät keinot uudet oivallukset ja rohkeat mutta oikeudenmukaiset päätökset ja toimenpiteet niiden pohjalta ovat nyt tarpeen arvoisa puhemies juuri näin olemme tehneet ja tässä tulos

sinne yrityksen ovenrakoon jolloin pääsee näyttämään omat kykynsä tässähän ei ole kysymys kuin yhdestä ensimmäisestä määräaikaisesta suhteesta sen jälkeen olemme jälleen samassa asemassa kaikki mutta sillä helpotetaan nuoren työllistämisen kynnystä

minä olen todella tyytyväinen siitä että suomessa talous kasvaa ja ja työllisyys paranee tilanne on varmasti kaikkien meidän mielestä hieno on hienoa että euroopan keskuspankki on rahapolitiikallaan merkittävästi helpottanut tätä tilannetta ja että kansainvälinen talous vetää nämä ovat hienoja asioita mutta pääministeri sipilä kun te kerroitte äsken että nuorten asema paranee työmarkkinoilla te olette täydellisessä harhassa tämän asian suhteen todellisuus on se että työsuhdeturva tulee heikentymään määräaikaisten työsuhteitten osalta nuorilla ihmisillä näissä alle kahdenkymmenen työntekijän yrityksissä on paljon nuoria ja naisia töissä ja ja siellä myös työsuhdeturva tulee heikentymään te ette ole vielä täsmentänyt sitä tuleeko sairaus irtisanomisperusteeksi tuleeko ammattiyhdistystoiminta irtisanomisperusteeksi vai mitä perusteita te tulette tuomaan tähän epäasiallisen syyn rinnalle

puhemies jos jokin asia on ankea niin kyllä tämä hallituksen viesti nuorille aikuisille suomessa on ankea ensinnäkin nämä esitykset osoittavat täydellistä ymmärtämättömyyttä hallituksen toimesta siitä kuinka vahvasti epävarmuus jo nyt on läsnä nuorten arjessa ja työelämässä ja hyvästä talous ja työllisyyskehityksestä huolimatta hallitus on nyt heikentämällä nuorten työehtoja ja työelämän laatua entuudestaan lisäämässä tätä epävarmuutta toiseksi tämä osoittaa myös ymmärtämättömyyttä nuorten naisten vaikeasta työmarkkina asemasta tämä hallitus jätti tekemättä mikä tässä maassa oli pitänyt tehdä työelämän tasa arvon parantamiseksi eli sen sijaan te tarjoatte nyt uudistuksia jotka tulevat helpottamaan pätkätöiden teettämistä ja luultavasti kohdistumaan juuri siihen ihmisryhmään joka jo tällä hetkellä tekee eniten pätkätöitä tässä maassa ja se on nuoret työikäiset naiset

puhemies koetetaan nyt muistaa se perusasia tässä keskustelussa että eihän hallitus ole työsuhteen osapuoli joka jollain tavalla sitä voisi heikentää tai muuttaa tuolla vasemmiston retoriikalla ilmeisesti me työsuhteen työehtoja jos me säätäisimme että kielletään kaikki muut työsuhteet kuin vakituiset ja vaaditaan että kaikilla on vähintään viidentuhannen euron palkka sen jälkeen meillä olisi sitten työttömyys ehkä viisikymmentä prosenttia emmehän me tällaisilla uudistuksilla muuta sopimusvapautta jos tähän mennessä nuori ja yritys ovat olleet sitä mieltä että vakituinen työsuhde on hyvä he voivat edelleen sellaisen tehdä eiväthän nämä muuta nykyistä sen sijaan tällaisten uudistusten vuoksi joku joka muuten ei olisi saanut mitään saattaisi nyt jotain saada miksi tällaista teeskentelyä kun me olemme tuolla kahvilan puolella tekin muututte taas ihan järkeviksi kahdenkeskisissä keskusteluissa ja voimme keskustella työmarkkinoista myös valiokunnassa ihan järkevällä tavalla

rouva puhemies minä kohdistan nyt puheenvuoroni edustaja jokiselle tulkaa sieltä tylypahkasta tähän todellisuuteen voidaan yhdessä katsoa vaikka aluehallintoviraston raportteja mitä on tehty muun muassa uudellamaalla ihan pieni vilkaisu vaikka tuonne internetin ihmeelliseen maailmaan osoittaa

keskustan suuntaan villit käytännöt lapin matkailualalla jatkuvat huomautuksista huolimatta safariyrityksen toimitusjohtaja en tiennyt että osa aikaisen työehdoista on sovittava kirjallisesti ja yllätystarkastukset paljastivat siivousalalla tehdään yhä paljon töitä pimeästi on hyvä tutustua ja tietää se mikä on se arjen todellisuus ja mitä se työsuhdeturvan heikentäminen tarkoittaa näillä ihmisillä jotka työskentelevät täällä te laitatte kaikkein heikoimmassa työsuhteessa olevat ihmiset ikään kuin vastakkain työttömien kanssa se ei ole oikein tarvitaan hyvät pelisäännöt ja siksi puhun siitä luottamusvaaasta vatupassista minkä pitää olla tasapainossa eikä yksipuolisesti pidä kallistaa vain ja ainoastaan työntekijöiden kannalta haitalliseen suuntaan
arvoisa puhemies tuo äskeinen puheenvuorohan ei kertonut mitään tähän tähän esitykseen liittyen aikaisempien lakien aikaansaamia ja ja työmarkkinoitten järjestämiä tilanteita niin että tämä ei kyllä liity tähän esitykseen millään tavalla mutta tästä työttömien ja työntekijöitten aseman parantamisesta vähän oppositiolta tulee aika rajua tekstiä siitä miten tätä asemaa olisi muka heikennetty

voi käyttää jatkossa työttömyysturvaa opiskeluun palkkatukena nimenomaan työllistymisen apuna starttirahana oman yrityksen perustamiseen jatkossa myös itsensätyöllistäjien asemaa tullaan helpottamaan jatkossa yhä useampi nuori tulee työllistämään itsensä nimenomaan itsensä ja pyritään edistämään että hän työllistäisi myös muita olisin kysynyt hallitukselta miten itsensätyöllistäjien asemaa konkreettisin esityksin ollaan parantamassa

puhemies mitä pienempi yritys sitä enemmän jokaisen yksilön työsuoritus korostuu näin on sanottu salissa monta kertaa minulle soitti yrittäjä joka työllistää itsensä lisäksi kolme muuta työntekijää he kaikki neljä ovat alle kolmekymmentä vuotiaita nuoria yksi näistä palkatuista työntekijöistä ei ole kovin motivoitunut työhönsä eikä sitoutunut työpaikkaan hän ei noudata työaikaa hänen tekemiään töitä joudutaan purkamaan niitä joudutaan rakentamaan uudestaan se on aikaavievää puuhaa ja aiheuttaa lisäkustannuksia yrittäjä sanoi että ennen niin jämptinä ja jämeränä tunnettu yritys on saanut negatiivista julkisuutta ennen tuli hyvin

ei ole enää riittävästi työtä niin tämän yhden työntekijän takia nämä kolme muuta saattavat menettää työnsä jos yritys ajetaan ulos että aina ei ole kysymys jonkun henkilön etuuksien heikentämisestä

arvoisa puhemies edustaja hongisto voi viedä tälle yrittäjätutulleen terveisiä että jo nykyisen lainsäädännön puitteissa tällaisesta henkilöstä päästään kyllä arvoisa puhemies kyllähän nyt se tämän keskustelun keskeisin kysymys on se minkä jo edustaja nurminen täällä nosti esille monillako rattailla nyt tässä keskusta pelaa kun niin puoluevaltuusto kuin keskustan molemmat nuorisojärjestöt opiskelijaliitto ja nuorisoliitto ovat sitä mieltä että nuorille kuuluu yhdenvertainen kohtelu lain edessä ja nyt kysytään mitä mieltä keskusta on eduskunnassa

arvoisa rouva puhemies kolmenkymmenenneljän vuoden yrittäjäkokemuksella sanoisin kyllä että tämä aika hämmentävää kun minun mielestäni tänä päivänä yrityksissä arvostetaan työntekijöitä ja työntekijät arvostavat yrittäjiä tämä on varmaan se yleinen henki annammeko nyt viestin työttömille että älkää vain hakeko työpaikkoja tässä on niin isosta asiasta kysymys tulee vähän semmoinen kuva että me pelottelemme ihmisiä tässä salissa eiväthän asiat voi olla näin meidänhän pitää rakentaa yhteiskuntaa siten että

yrityksiin ei tahdota saada osaavaa työvoimaa siinä on koulutus ihan keskeisessä roolissa mutta totta kai nämä esitykset jotka ovat positiivisia antavat mahdollisuuden nuorelle päästä työn syrjään kiinni ja sillä keinoin elämän alkuun

myöskään aina osaaminen jos oikein ymmärsin niin kehysriihessä opetusministeri grahn laasosen johdolla on tehty hyviä avauksia ja uudistusesityksiä ja päätöksiä täydennyskoulutuksen ja uudelleenkoulutuksen ja muuntokoulutuksen suuntaan ja olisi ehkä hyvä nyt kuulla myönteisiä asioita nuorille voisitteko te arvoisa opetusministeri kertoa miten näitä

laittaa heikompaan asemaan sen takia tämä termi teillä ei tässä asiassa toimi koska tässä on ikäsyrjinnästä kysymys en tiedä muista puolueista mutta perussuomalaisten linja on selvä me haluamme säilyttää työehtosopimusten yleissitovuuden ja saatavuusharkinnasta tulee pitää kiinni kaksisataa miljoonaa euroa teillä riitti tuulivoimatukiin miksi se ei riittänyt yrityksiin ja nuoriin jos te olisitte oikeasti kiinnostuneita yrityksistä ja nuorista niin te lisäisitte oppisopimuskoulutusta tällä rahalla

annan ministeri terholle kaksi minuuttia
arvoisa puhemies aalto on kysynyt jo toistuvasti nuorisotakuusta ja ohjaamo toiminnasta ne kuuluvat toimialaani joten vastaan mielelläni mielelläni todella nuorisotakuun toimintaperiaatteenahan on että jokaiselle alle kaksikymmentäviisi vuotiaalle nuorelle ja alle kolmekymmentä vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ harjoittelu opiskelu työpaja tai kuntoutuspaikkaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta tälle

nuorisotakuun neuvottelukunta on siis jo olemassa näitä elimiä sekä tämän hankkeen sisällöstä että sen seuraamisesta ohjaamo toiminnan kehittäminen on meillä vahvasti ohjelmassa kuten aivan oikein kysytte ohjaamo toiminta on tällaista nuorison matalan kynnyksen laaja alaista auttamista ja ohjaamista eteenpäin meillä on yli viisikymmentä ohjaamoa ja ne on tarkoitus vakinaistaa kuten toivotte eli kiitän tästä rakentavasta otteesta ja kuulen mielelläni lisää niistä ideoista mitä teillä asian sisältöön on mutta välttämättä en ole heti innostunut perustamaan uusia neuvottelukuntia tai muita toimielimiä koska meillä niitä kyllä on jo entuudestaan

kun käyn läpi tätä nuorisoon kohdistuvaa esityslistaa niin huomaan että se on tyhjä lähinnä kun ei ole muuta kommentoitavaa totean sen että teillä ei tunnu olevan mitään muuta sanomaa kuin se että tilanne on jotenkin toivoton tai sekava tai että nuoriso ei tule selviytymään sanoman pitää olla juuri päinvastainen tilanne paranee suomessa koko ajan nuorissa on toivo nuorissa on voimaa ideoita ja he tulevat viemään tämän maan eteenpäin siitä ei ole mitään epäilystä että he tulevat pärjäämään hyvin he tulevat pärjäämään vielä paremmin kuin me olemme pärjänneet ja sen eteen tietysti teemme kaikki töitä tehkää konkreettisia esityksiä niin kommentoin niitä mielelläni

puhemies olemme tavanneet nojata tutkimukseen ja tietoon perustuvaan päätöksentekoon täällä salissakin on jo useaan kertaan todettu että meillä on sekä yliopistoilta että etlasta taloustieteilijöitä jotka ovat todenneet että ja tämän nuorten määräaikaisuusehtojen lieventämisen välillä ei oikein löydy mitään evidenssiä sen sijaan kun kysytään esityksiä meillä on vakaa evidenssi siitä että toisen asteen tutkinnon suorittaminen lisää työllisyyttä parantaa työllistymistä nuorilla ja ja kaikissa ikäryhmissä ja meillä on se kymmenen viiva viisitoista prosenttia jokaisesta ikäluokasta vailla tuota toisen asteen tutkintoa niinpä onkin aika hämmentävää että me keskustelemme näistä työehdoista sen sijaan että hallitus ottaisi sen keinon jonka se voi ottaa käyttöönsä eli

varmistamisen kaikille nuorille mikä takuulla parantaa työllistymistä kysynkin edelleen vastaavilta ministereiltä aiotteko tuoda tämän esityksen sen yhteydessä voidaan myöskin parantaa nuorisotakuuta sille tasolle mille se työministeri ihalaisen aikana todella kehitettiin

luovat ja ja tekevät kun puhuttiin tästä yksilöperusteisen irtisanomisen muuttamisesta niin tutkimusten mukaan sen seurauksena esimerkiksi pk yrityksissä kolmekymmentäseitsemän prosenttia yrityksistä suunnittelee että ne voisivat rekrytoida lisää ihmisiä mikroyrityksistä jopa seitsemänkymmentäneljä prosenttia suunnittelisi tämäntyylistä lisärekrytointia kun te puhutte niistä yksilöperusteisista irtisanomissuojista niin olihan se nyt aikamoista populismia edustaja rinne kun puhuitte että onko sairaus perusteena irtisanomiselle on aika selkeästi sanottu että se edellyttää asiallista painavaa syytä eli työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomista

puhemies ministeri terho meillä on erittäin monta esitystä siihen millä tavalla tilannetta muun muassa nuorten ihmisen osalta oppivelvollisuusiän pidentäminen kuten edustaja torsti totesi tarkoittaa sitä että sen jälkeen kun oppivelvollisuutta pidennetään yksikään nuori mies tai nainen ei syrjäydy sen takia että perusopetuksen jälkeen ei ole koulutuspaikkaa valmiina me olemme esittäneet perhevapaamallin eteenpäinviemistä joka teiltä epäonnistui että nuoret naiset pääsevät työelämään paljon paremmin kuin nykyään sen perhevapaajärjestelmän kautta se myös tarkoittaa palkkatasa arvon vahvistumista sitä me olemme esittäneet sitten esitin aikaa sitten että yritysten tilannetta voisi parantaa työsuhteisiin liittyvien riita asioitten osalta antamalla oikeusneuvontaa julkisen toimijan toimijan taholta

olemme esittäneet useampaan otteeseen sitä että arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa nostettaisiin kolmeenkymmeneentuhanteen euroon ja olemme esittäneet sitä että kaksikymmentätuhatta euroa olisi ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen nämä kaikki asiat parantavat nuorten ihmisten työllistymismahdollisuuksia luovat sitä vakautta ja turvallisuutta tulevaisuuteen

arvoisa puhemies hallitus on luopunut ajatuksesta mahdollistaa laajempaa paikallista sopimista vaikka kokemukset naapurimaastamme ruotsista ovat hyviä myös suomen yrittäjien teettämästä kyselystä ilmenee että enemmistö suomalaisista kannattaa paikallista sopimista työpaikoilla nyt hallitus on kuitenkin valinnut tehdä toisin on valittu toinen tie valitaan se tie joka on epämääräinen ja hyvin riskialtis elikkä kajotaan näihin

ministeri lindström minuutti

arvoisa rouva puhemies vastaan edustaja henrikssonille varmaan myöhemmin tässä tuli monta muutakin kysymystä edustaja rinne itse asiassa edustaja jaskari vastasi jo edustaja rinteelle erinomaisella vastauksella omassa puheessani varmasti artikuloin huonosti kun sanoin että tulevaisuudessakaan ei voi irtisanoa ihmistä ilman pätevää syytä esimerkiksi sen takia että naama ei miellytä tai että hän on ammattiliiton jäsen mutta sanotaan tämä nyt toiseen kertaan vielä vielä uudelleen jotenkin tässä keskustelussa tulee semmoinen olo että ikään kuin me olisimme ihan holtittomasti tuomassa tänne jotain ja katsotaan nyt sitten mitä sille käy me valmistelemme sitä huolella ja kyselemme asiantuntijoilta mikä on se reitti millä tavalla tämä tahtotila minkä me olemme täällä nostaneet esille

olisin mielelläni vastannut edustaja vartiaisen todellisuudesta vieraantuneeseen puheenvuoroon mutta ilmeisesti hänelle tuli päiväuniaika koska hän poistui salista välittömästi puheenvuoronsa jälkeen arvoisa rouva puhemies

ennätyssuuresti ja nyt nyt samalla lailla väitetään että hei me parannetaan työehtoja kun niitä nuorten osalta heikennetään työn pätkiminen ei lisää työtä ei lisää työpaikkoja se lisää epävarmuutta se lisää epävarmuutta erityisesti nuorilla ja naisilla

arvoisa puhemies säilytetään kuitenkin semmoinen asiallinen taso keskustelussa uskon että jokainen meistä on huolissaan täällä nuorten syrjäytymisestä ja haluaa löytää siihen ratkaisuja sen sijaan en kovin innovatiivisena pidä sitä ajatusta että perustettaisiin jälleen yksi työryhmä koska tämän teeman ympärillä on ollut työryhmiä varmasti enemmän kuin minkään muun yhteiskunnallisen ongelman ympärillä sen sijaan tarvitaan ratkaisuja edellisellä hallituskaudella oli nuorisotakuu ja paljon hyvää tahtoa mutta nuorten

siitä miten nuorille puhumme tulevaisuudesta jos maalaamme täällä pelkkiä uhkakuvia se ei auta ketään sen sijaan se että nuoret pääsevät töihin antaa valoisia tulevaisuudennäkymiä te pilkkaatte sitä että tämä hallitus on uudistanut koulutusjärjestelmää mutta ne tulokset tulevat näkymään siinä että koko uuteen aikaan on kehitetty niitä ohjaamo palveluja jotka tuovat yhdeltä luukulta nuorille avun rakennettu jälkiohjausvelvoitetta henkilökohtaisempia polkuja varhaisempaa puuttumista kehitetty mielenterveyspalveluja maahanmuuttajien koulutuspolkuja tämä auttaa nuoria uuteen alkuun

arvoisa rouva puhemies hyvä työministeri lindström te kehuitte omassa puheenvuorossanne kolmen kuukauden määräaikaishaastatteluja työttömille silloin kun niitä puuhattiin me vihreät tuimme tätä esitystä vaikka näimme jo silloin pelkona sen että te toimijoita on aivan liian vähän ja valitettavasti juuri niin on käynyt nyt sata miljoonaa euroa on leikattu työllisyyden hoidosta neljäkymmentä miljoonaa on annettu lisää mutta nämä kolmen kuukauden välein tapahtuvat haastattelut toimivat huonosti oletteko

arvoisa rouva puhemies arvoisat kollegat aika mielenkiintoista aika harva on ilmeisesti katsonut aamulla ylen uutisia joissa ykkösuutisen otsikko oli että työllisyys kasvaa nyt hurjaa vauhtia eniten eniten yli viisikymmentäviisi vuotiailla yli kuusi prosenttiyksikköä sitten viisitoista viiva kaksikymmentäneljä vuotiailla kolme prosenttiyksikköä mutta sitten kaksikymmentäviisi viiva kolmekymmentäneljä vuotiailla yksi pilkku viisi prosenttiyksikköä

palkkatukirahoituksen työttömyysturvasta toimme kakkosasunnon vähennysoikeuden työttömyysturvalla opiskelun viidenkymmenenneljän miljoonan työllisyyspaketin nämä olivat isoja juttuja joita riihessä tehtiin ja näillä tullaan entisestään parantamaan meidän työllisyyskehitystä

tänään on puhuttu paljon nuorten työllistymisestä ja työehdoista ja se on erityisen tarpeellista kun nuorten työttömyys on todella huonossa hapessa tällä hetkellä monelta osin mutta valitettavasti muutamissa ryhmäpuheenvuoroissa tuotiin jo äsken esiin vaatimus ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistamisesta siinä olisi kyse todella isosta ja periaatteellisesta asiasta joka koskisi myös nuoria ja erityisesti juuri heitä tulevaisuuden työmarkkinoilla mikäli tämä kyseinen vaatimus menisi läpi yhdessä varsinkin kokoomuksen vaatiman työehtosopimusten yleissitovuuden purkamisen kanssa tietäisi se monille nuorille vielä paljon nykyistä vakavampia ongelmia tulevaisuuden työpaikoista kilpailtaessa arvoisa puhemies perussuomalaiset vastustavat ehdottomasti ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta luopumista ja puolustavat suomalaista työntekijää hänen ikäänsä sukupuoleensa katsomatta

arvoisa puhemies olen saanut olla viime aikoina todistamassa kaksi kertaa sitä tilannetta kun nuori saa ensimmäisen työpaikan toisessa tilanteessa lyhytaikaisen kesätyöpaikan ja sitä onnistumisen iloa innostusta ja ja näyttämisen halua ei ole yhtään vähentänyt se että kyseessä on ollut määräaikainen työsuhde mutta nyt oppositio on lähdössä linjalle että tämäkin määräaikainen työsuhde olisi huono asia nuorelle voisi olla se tilanne jos olisi vain sellaiset työehdot että pitäisi aina tehdä toistaiseksi voimassa oleva työsuhde että tätäkään työsuhdetta ja tätä nuoren onnea ja onnistumisen tunnetta ei olisi syntynyt minusta olisi erittäin suuri vahinko jos me nyt antaisimme nuorille sellaisen viestin että ei kannata ottaa määräaikaista työsuhdetta vastaan ei kannata näyttää omia kykyjään ja panna jalkaa oven väliin ja tehdä töitä sen eteen että saa sitten varmasti sen toistaiseksi voimassa olevan työsuhteen hallituksen toiminta on nyt erinomaista ja nämä keinot mitä on käytetty tepsivät työllisyys kasvaa voimakkaasti koko ajan

puhemies edustaja lohi piti aivan erinomaisen puheenvuoron joten kannattaisi aidosti kuunnella ja kun te kritisoitte sitä näkökulmaa että me laitamme näille nuorille mahdollisuuden päästä myöskin määräaikaiseen työsuhteeseen

eli siinä tapauksessa niistä nuorista jotka ovat joutuneet pitkäaikaisen työttömyyden kierteeseen joiden vaihtoehto on aidosti työttömyys kun pääsisi tässä helpommin paremmalla työmarkkina asemalla paremmalla kriteerillä mukaan työllisyyteen ensin määräaikaiseksi ja sitten kun on pystynyt näyttämään niin myöskin vakituiseksi antakaa heille nyt hyvät ystävät mahdollisuus

arvoisa puhemies työllisyyden edistämisen ei pitäisi olla kysymys joka johtaa vastakkainasetteluun ja aivan niin kuin ministeri lindström totesi kristillisdemokraatit eivät lähteneet mukaan tähän välikysymykseen koska me emme oikein tienneet mitä me tässä vaiheessa vastustaisimme ja

jos joku pienyrittäjä lähtee palkkaamaan niin lähtökohta on että hän haluaa ihmisen töihin olemme kaikki yhtä mieltä siitä että uudet työpaikat syntyvät pk yrityksissä ja näistä pieni joukko kasvavia yrityksiä luo huomattavan osan uusista työpaikoista haluaisin vielä kysyä niin kuin edustaja henrikssonkin mihin jäi paikallinen sopiminen

tässä keskustelussa tuntuu toistuvan väite että että nuorille syrjivät heikommat työehdot olisivat jotenkin nuorten etu tämä ajatus siitä että että nuoret itse asiassa haluavat heikommat työehdot onko hallitus ihmetellyt mikseivät kaikki muut ryhmät onko hallitus ihmetellyt miksei itä suomesta ole tullut delegaatiota pyytämään pääsyä heikommille työehdoille kun siellä on korkeampi työttömyys kun te väitätte että tämä on nuorten etu niin oletteko te kysyneet heiltä haluavatko nuoret heikommat työehdot arvoisa puhemies kaikkien suomen nuorisojärjestöjen kattojärjestön puheenjohtaja elisa gebhard on todennut tiedotteessaan on todella vaikea nähdä miten esitetty työsopimuslain muutos edistäisi mitään muuta kuin nuorten kokemaa epävarmuutta työmarkkinoilla älkää yrittäkö väittää että nuoret haluavat itselleen heikommat työehdot älkää yrittäkö

arvoisa rouva puhemies tätä keskustelua ja opposition toimintaa kyllä muutenkin hyvin kuvaa se että me emme oikeasti edes tiedä mistä me olemme täällä keskustelemassa koska sitä lakiesitystä ei olla vielä kirjoitettukaan sanotaan ei vaikka ei edes tiedetä mille se sanotaan mutta hyviä keinoja ja rohkeita ja uusia oivalluksia on hallitukselta kyllä tullut vaikka perhevapaauudistuksessa saatiin aikaan vain joitakin tekoja silti täällä täällä ollaan oltu huolissaan siitä kun liikaa tulee uudistuksia tänne tänne meidän saliin käsiteltäväksi muun muassa työnantajilla on oikeus saada kahdentuhannenviidensadan euron kertakorvaus perhevapaakustannuksista ja nollatuntisopimusten epäkohdat todella poistettiin tällä kaudella ja tämä hyödyttää erityisesti nuoria se on aivan selvä asia että työ on aina parempi kuin työttömyys ja tässä ei olla pätkimässä pätkimässä työuria vaan saamassa työtä

puhemies työelämä erinomaisesti peilaa miten maailma on muuttunut tätä keskustelua kun kuuntelee tulee väistämättä mieleen että vihervasemmisto oppositio luulee että kahdeksankymmentä luvun konstit pelaavat kaksituhattakymmenen luvulla ei ymmärretä että maailma on muuttunut mutta tässä yhteydessä ei voi muuta kuin ihailla miten raakaa rehellisyyttä edustava sininen työministeri lindström toimii rohkeasti hänellä on reagointia aikaan eikä pelkästään reagointia vaan vaikuttamista tulevaisuuden suunnan kääntämistä inhimillisempään työn linjaa korostavaan suuntaan ja tulokset näkyvät hänen ehdotuksiaan on haukuttu mutta niin kuin tämän päivän uutisointikin kertoo

arvoisa arvoisa puhemies arvoisa hallitus voisitteko kuvitella että te esimerkiksi esittäisitte yli viisikymmentä vuotiaiden palkkaamista perusteetta määräaikaisiksi te ette tietenkään voisi koska se olisi syrjintää mutta jostain ihmeen syystä tämä on nuorten kohdalla ok tai jopa positiivinen erityiskohtelu kuten työministeri sanoi keskitytään faktoihin tässä on iso väite ja ja iso väite on se että tämä parantaisi nuorten työllistymistä avataan tämän päivän hesari siinä on etlan tutkimuspäällikkö antti kauhanen ja hän sanoo näin olen aika skeptinen sen suhteen että löytyisi jostain tutkimus jonka perusteella voitaisiin näyttää että uudistus selkeästi parantaisi työllisyyttä siinä on muutama muukin asiantuntija jotka eivät ole samaa mieltä hallituksen kanssa mihin teidän väitteenne nuorten työllisyyden parantumisesta perustuu ja mitä te vastaatte työministeri ja valtiovarainministeri etlan tutkimuspäällikölle

ensinnäkin työllisyys on parantunut siitä me olemme kaikki iloisia mutta meidän pitää olla erittäin huolissamme siitä että nuorisotyöttömyys ei alene samaan tahtia kuin muu työttömyys demaritkin ovat nostaneet monta kertaa esille sen että yksi syrjäytynyt nuori maksaa miljoonan siksi tämäkin yksi keino joka voi auttaa joitakin nuoria saamaan sen ensimmäisen työpaikkansa nuori joka on alle kolmekymmentä vuotias joka on ollut kolme kuukautta työttömänä saa mahdollisuuden saada työpaikan koska laskee työllistäminen kynnystä minusta tähän pitää ilman muuta tarttua perustuslakivaliokunta totesi pitkäaikaistyöttömien osalta että koska määräaikaisuuden helpottaminen parantaa työmarkkina asemaa siksi on myös perusteltua ajatella että tämä vastaava voidaan tehdä nuorille mutta mitä tulee sdphen antti rinne täällä puhuitte tästä alvin alarajan korottamisesta ja ensimmäisen työntekijän palkkaamisen helpottamisesta minusta se on aika tolkutonta kun te olette samaan aikaan luetellut sadoilla miljoonilla yritysten verojen kiristämistä millä sellaiset yritykset jotka te verotatte henkihieveriin palkkaavat yhtään ketään tämä osoittaa koko sen teidän oman työllisyyspolitiikkanne tyhjyyden koska te haluatte pilata kilpailukyvyn ja yritysten kyvyn menestyä ja palkata ihmisiä on sitten nuori tai vanhempi ihminen

puhemies kiitoksia valtiovarainministeri orpo että otitte puheeksi tämän sosiaalidemokraattien uudistusohjelman joka koskettaa koko yhteiskuntaa sosiaaliturvasta koulutukseen kaikilla niillä alueilla joilla voidaan vahvistaa tulevaa talouskasvua kestävästi sillä tavalla että se on ekologisesti taloudellisesti ja myöskin sosiaalisesti kestävää kasvua hienoa että otitte sen esille sdp on vastuullinen puolue ja me näemme tässä esityksessä selkeästi isoja riskejä puutteita suhteessa nuorten ihmisten työllisyyteen ja tulevaisuuteen se epävarmuus te te nostitte itse esille jokin jokin aika sitten puheessanne sen että syntyvyys on suomessa alentunut merkittävästi ja te nostitte esille sen että sille pitää tehdä kaikkensa nyt te teette kaikkenne väärään suuntaan te heikennätte vakautta tulevaisuuteen nähden ennakoitavuutta te lisäätte epäluottamusta tulevaisuuteen näitten nuorten osalta ministeri orpo oletteko aivan tosissanne että nämä ovat parannuksia näitten ihmisten työsuhdeturvaan

puhemies ensinnäkin se positiivinen talous ja työllisyyskehitys mikä on antaa parasta toivoa nuorille tuhannet nuoret ovat jo saaneet tämän reilun puolentoista vuoden kasvun aikana työpaikan ensimmäisen työpaikkansa mutta nyt on kyse siitä että meidän täytyy miettiä pitkäaikaistyöttömiä nuoria pitkäaikaistyöttömän nuoren tilanne on kaikkein vaikein ja jos me arvioimme että tämä voi auttaa varmaan on kyse pienemmästä ryhmästä edes yhden tai lukemattomia nuoria siihen määräaikaiseen työsuhteeseen sitä kautta kiinni työelämään ja elämään ja saamaan toivoa minusta se on sen arvoista jos me voimme tehdä tämän muutoksen vanhempien kuin kolmekymmentä vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien osalta miksi me emme voisi tehdä tätä samaa nuorille tämä ei koske opiskelijoita ja kun nuori on saanut sen ensimmäisen työpaikan niin silloin tämä ei koske enää häntäkään koska ketjuttaa ei voi minusta tämä on mahdollisuus minusta tämä on mahdollisuus vastaavalla tavalla kuin muut työllisyystoimet ei ole enää niitä helppoja isoja keinoja vaan tarvitaan yksittäisiä oikeansuuntaisia jotka antavat toivoa ja mahdollisuuksia

ministeri orpo miksi ei voi tehdä samanlaista lakia kuin pitkäaikaistyöttömien osalta silloin rajaus perustui pitkäaikaistyöttömyyteen eli siihen oli työllisyyspoliittinen peruste nyt te olette esittämässä lakia jossa tämä rajaus perustuu ikään olisitteko valtiovarainministeri orpo valmis esittelemään tässä lakia jossa yli viisikymmentäviisi vuotiaille voidaan luoda määräaikaisia työsuhteita vaikkapa kahden kuukauden työttömyyspätkän jälkeen

päinvastoin kaikki olemassa oleva tutkimustieto viittaa siihen suuntaan että tällä ei ole olennaisia vaikutuksia työllisyyteen sen sijaan tämä hyvin todennäköisesti lisää nuorten pätkätöitä eli tämä keskeisin argumentti hallituksella on vielä kokonaan perustelematta tämän keskustelun aikana

edustaja anderssonille tässähän on kyse siitä että nuoren työttömän kilpailukyky paranee suhteessa muihin työnhakijoihin samasta työpaikasta se kilpailukyky paranee ja hän voi päästä ensimmäiseen työpaikkaan kiinni saada polun myöskin vakinaiseen työpaikkaan kun pääsee osoittamaan sen osaamisen ja myöskin työmotivaation tästähän tässä on kysymys ja tämä on erittäin tärkeää nuorten kannalta kuin täällä ministeri lintilä aikaisemmin kertoi tässä on sellainen ikäryhmä joka kaipaa uusia toimenpiteitä hallituksen talous ja työllisyyspolitiikan tulokset ovat erinomaisia yhdeksänkymmentätuhatta uutta työpaikkaa joka merkitsee kolmellesadalletuhannelle viiva neljällesadalletuhannelle suomalaiselle parempia elämisen edellytyksiä sehän on valtavan suuri käänne verrattuna aikaisempaan nyt pitäisi rakentaa tulevaisuutta ja toivoa aivan niin kuin ministeri terho täällä sanoi eikä ripotella tuhkaa päälle hallituksen esitys on uusi keino ja nyt pitää ottaa kaikki keinot ja toivoisin että vasemmistopuolueetkin tulisivat menneisyyden politiikasta tulevaisuuden politiikkaan

menneisyyttä on se että määräaikaisia työsuhteita on saanut solmia ilman perustetta suomessa on yhdeksänkymmentä luvulla selkiytetty sitä lainsäädäntöä että määräaikaisia työsuhteita kyllä saa solmia silloin kun niille on perusteltu syy ja se lähtee siitä työn laadusta ongelma on se että tästä laista ja tästä esityksestä tulee yksi sotkun sotku

saa solmia ilman perusteita ja irtisanomissuojaa heikennetään alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä missä on se tutkimus joka tukee sitä että näistä syntyy työllisyyshyötyä me olemme tässä salissa kuulleet lähinnä tutkimuksia jotka osoittavat että niistä ei synny

arvoisa puhemies hallitus ei tarjoa tässä nuorille töitä vaan se tarjoaa nuorille potkut ihmettelen kuinka sipilän hallitus kehtaa heikentää alle kolmekymmentä vuotiaiden työntekijöiden irtisanomissuojaa asettaa heidät muita työntekijöitä heikompaan asemaan työlakien täytyy lähteä siitä että niillä suojataan heikompaa osapuolta eli sitä työntekijää jos nyt ensin heikennetään nuorten irtisanomissuojaa niin seuraavaksi vuorossa ovat vanhemmat työntekijät ja sitten loput perussuomalaiset vaativat hallitusta perumaan nämä suunnitelmat tästä irtisanomissuojan heikentämisestä työministeri lindström aiotteko harkita tätä vielä uudelleen

arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu siitä kolmesta kuukaudesta ensinnäkään se ei siis koske niitä niitä nuoria ollenkaan jotka eivät ole työttömänä sitä kolmea kuukautta mistä se kolme kuukautta tulee ainakin silloin kun minä olin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa muun muassa edustaja filatovin ja ministeri lindströmin kanssa juuri todettiin että kolme kuukautta on sellainen aika että jos sitä pidempään nuori on työttömänä riski siitä että hänestä tulee pitkäaikaistyötön on moninkertainen se on ihan vakava asia ja minusta se pitäisi kaikkien sanoa edustaja rinteelle kun te pyritte pyritte pääministeriksi eikö teitä yhtään huolestuta se kun te joka ikistä työelämän uudistusta mitä nyt on tehty olette täällä paljonko meillä syrjäytyy ihmisiä pysyvästi työelämän ulkopuolelle ja miten me voimme niitä ihmisiä pitää osallisina tässä yhteiskunnassa jos te ette yhtään sellaista keinoa hyväksy jolla voidaan niiden ihmisten työmarkkina asemaa parantaa jotka eivät heti ensimmäisenä pääse töihin

niin sanotusta väärästä rekrytoinnista keveämmillä perusteilla eroon pääseminen on sille yrittäjälle yrittäjälle elämänehto ja kun se on elämänehto niin se madaltaa kynnystä palkata myöskin muita työntekijöitä että jos tulee niin sanotusti väärä rekrytointi niin yritys ei kaadu siihen minä ainakin ajattelen näin että tämä kannustaa ja motivoi yrittäjiä palkkaamaan uusia työntekijöitä sen virheen mahdollisuus ei merkitse sitä että kaatuu koko yritys ja tätä taustaa vasten väitän että pikemminkin tämä lisää työllisyyttä arvoisa

jos minä olisin yrittäjä joka on huolissaan henkilön sopivuudesta tehtävään totta kai palkkaisin hänet toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen kuuden kuukauden koeajalla myöskään

mikään tutkimus ei näytä että tämä olisi toiminut missään muualla mutta sen sijaan me voimme olla aika varmoja siitä että työehtojen huonontaminen vaikuttaa kahteen aivan keskeiseen asiaan suomen kansantalouden kannalta nimittäin meidän luottamuspääomaan ja ne ainoat pääomalajit joilla tämä kansakunta on pystynyt talouttaan rakentamaan ja minä olen hyvin huolissani siitä että minä en kuule minkäänlaista punnintaa työehtojen heikentämisen kielteisten seurausten ja toisaalta mahdollisten toivottujen hyötyjen mitä ministeri orpo sanoi ehkä yksi saa työtä

rouva puhemies tänä aamuna teksti tvstä näimme uutisen että todellakin työllisyystilanne paranee kohisten aivan hurjaa vauhtia pitää muistaa se tosiasia mikä tämän keskustelun aikana lienee tullut selväksi eduskunnalle ja kaikille muillekin että

tässä keskustelussa sanonut näille yrityksille on tärkeää saada se hyvä työntekijä taloon töihin se on ihan varmaa että jos alle kolmekymppinen kaveri saa työpaikan yrityksestä joka on kasvuhakuinen vaikka nyt tietotekniikka alan yritys ja siellä huomataan että tämä nuori

puhemies finanssikriisin jälkeen me olemme tilanteessa jossa nuorten tulot ovat kehittyneet poikkeuksellisen heikosti sen taustalla on nuorisotyöttömyys epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen sekä edelleen edellisiä sukupolvia heikompi kiinnittäytyminen työelämään nyt te olette kuitenkin sen sijaan että tukisitte näitä nuoria laittamassa heitä edelleen polvilleen heikentämällä työsuhteita joista poistetaan määräaikaisuuden peruste alle vuotiailta päätökseen liittyy jälleen vakavia yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia kuten oli aktiivimallin kanssa hallitus asettaa ihmiset erilaiseen asemaan sen mukaan minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät samoin eri ikäiset työntekijät joutuvat erilaiseen asemaan

puhemies meidän on saatava työllisyysastetta ylös ennen kuin seuraava lama koittaa sillä jos näin ei käy olemme varmasti äärimmäisen vaikeiden päätösten äärellä siksi ymmärrän esimerkiksi palkkaamisen helpottamiseen pienten yritysten aseman parantamiseen ja työllistämiseen liittyvät kysymykset mutta kun me tänään keskustelemme nimenomaan nuorten näkökulmasta niin minä haluaisin muistuttaa siitä miten nämä tämänkertaisetkin asiat esimerkiksi nuorten

minä vähän pelkään että tämä viesti joka tulee hallitukselta nuorille alle kolmekymmentä vuotiaille on jopa vaarallinen nyt tulee sellainen ajatus kaikille että nuoria voi kohdella eri tavalla kuin vanhempia ja tällaista viestiä ei todellakaan saisi saisi viedä eteenpäin nuoret ovat siinä työelämä toivottavasti on edessä ja silloin heillä täytyy olla tasavertainen asema ja tämän suurin ongelma on se että tässä nuoret asetetaan erilaiseen asemaan minä luulen että hallituksella on hyvä tahto mutta mutta tämä keino ja menettely ei kyllä nyt osu kohdalleen meidän on etsittävä positiivisia keinoja näissä asioissa totean että yleissitovuuden säilyttäminen on erittäin tärkeää mutta myös paikallisen sopimisen edistäminen on erittäin tärkeää miksi sitä ei ministeri lindström ole toteutettu
ministeri lindström vastauspuheenvuoro kolme minuuttia

arvoisa rouva puhemies kiitos keskustelusta jos nyt lähden näistä kahdesta kysymyksestä liikkeelle ja katsotaan sitten ehdinkö sanomaankaan otetaan nyt vielä kerran ja rautalangasta ja koetan sanoa niin selkeällä suomen kielellä kuin ikinä pystyn tästä ulkomaisen työvoiman tarveharkinnasta se on hallitusohjelmaan kirjattu siihen että kokoomuksella ja keskustalla on tästä asiasta erilainen kanta kuin se mitä hallitusohjelmaan on kirjattu heillä on oikeus se on heidän puolueensa kanta mutta siniset eivät ole samaa mieltä ja kun se on sinne hallitusohjelmaan näin kirjattu niin se ei tämän hallituskauden aikana muutu toivottavasti tämä tuli tässä selväksi paikallinen sopiminen erittäin haastava asia sanotaan nyt tähän kärkeen heti että itse kannatan paikallisen sopimisen edistämistä mutta en ehdolla millä hyvänsä ja siitä nimenomaan oli kyse että eri ihmiset tulkitsevat sitten erilaisia asioita omalla tavallaan toki on merkitystä joku voi olla sitä mieltä että kiky sopimus ei ole enää voimassa joku toinen sitä mieltä että kyllä se on voimassa no jos esimerkiksi ammattiyhdistysliike tulkitsee että kilpailukykysopimus on voimassa ja silti he tulkitsevat että sinne mennään sorkkimaan ja rikotaan se sopimus ja he sanovat että tämä on heille fundamenttiasia niin minun johtopäätökseni siitä viestistä on se että siitä aiheutuu tälle maalle merkittävä ongelma jos me tähän suuntaan

sitten sen keskustelun jälkeen me kävimme todella perusteellisesti läpi jälkeen edelleen työllisyystoimenpiteitä mietittiin sitä mitä muita on pöydällä sieltä tuli sitten kaksi esitystä joista me tänään keskustelemme ja joiden joiden ansiosta on tullut tämä välikysymys ja tämä on on ollut kyllä mielenkiintoista että ei ole vielä olemassa mitään esitystä kuten sanoin me haluamme etsiä joka kestää perustuslaillisen tarkastelun me emme tuo tänne holtittomasti mitään sellaista joka meidän näkemyksemme mukaan ei ole mahdollista mutta viime kädessä se on aina perustuslakivaliokunta joka katsoo sen asian ja siihen minä luotan

ja ei täällä mitään ehtoja siihen aseteta että jos tietyt ehdot täyttyvät niin silloin hallitus vie tämän päätöksen eteenpäin hallitus kehysriihessä päätti että jatkossa nuoren voi palkata perusteettomaan pätkätyöhön ministeri lindströmin selityksiä kun kuuntelee niin kuulostaa siltä kuin se vanha ministeri joka totesi avustajalle minä teen päätöksen keksi sinä perustelut mutta sitten kysymys tästä uudesta tiedosta joka tässä tuli sanoitte että tässä oli taustalla kysymys siitä pidetäänkö tästä yleissitovuudesta kiinni tähän paikalliseen sopimiseen liittyen on hyvä että piditte tästä asiasta kiinni mutta onko nyt ministeri lindström niin että kun tähän kokoomuksen vaatimukseen yleissitovuuden purkamisesta teillä ei riittänyt rönttiä sanoa että ei puututa tähän ollenkaan niin te te laitoitte nuoret maksajiksi nuorethan ovat sivustakärsijöinä tässä teidän hallituksen neuvotteluissa ja sen takia kun yleissitovuuteen ei

rouva puhemies hieman ihmettelen sitä että täällä on salista vedottu siihen että ei ole asiaa josta me nyt keskustelemme se on vedetty ihan kuin hatusta opposition toimesta kuitenkin kehysriihessään hallitus päätti tämän asian eli tämän alle kolmekymmentä vuotiaiden aseman heikentämisen niin kuin sen itse tulkitsen tavoite on hyvä mutta näinhän se tosiasia on ja silloin me tiedämme tässä vaiheessa mihin hallitus on sitoutunut ja mihin se pyrkii ja on syytä käydä tämä välikysymyskeskustelu tästä aiheesta juuri nyt koska nuorisotyöttömyys on vakava asia

niin tämä välikysymys on tehty siitä lähtökohdasta että hallitus tosiaan suunnittelee alle kolmekymmentä vuotiaiden määräaikaisten työsuhteiden tekemistä mahdolliseksi ilman perusteita kun työnhakija on ollut työttömänä yli kolme kuukautta

nuorten kilpailukykyä työnhakijoina ainakin aikaisemmin tehdyt kokeilut tähän suuntaan eivät ole olleet tehokkaita nuorten työllistämisen edistämisessä palkanalennuksia on kokeiltu suomessa viime laman yhteydessä ja ruotsissa on kokeiltu

ärade talman on tosiaankin hienoa että ehkä prosentin tavoitteeseen osin se tietenkin johtuu ympäröivästä maailmasta osin siitä että työvoima on pienentynyt ja siten työllisyys suhteellisesti kasvanut jotta päästäisiin siihen missä me olimme kymmenen vuotta sitten työllisten osalta pitäisi päästä seitsemäänkymmeneenkolmeen prosenttiin se että tähän varsinaiseen tavoitteeseen nyt ollaan pääsemässä ilman mitään rakenteellisia uudistuksia on tietenkin hatunnoston arvoinen asia joskin mietityttää kyllä missä oltaisiinkaan jos jos vanhempainvapaat olisi uudistettu saatavuusharkinta poistettu paikallinen sopiminen sopiminen mahdollistettu näistä nyt käsiteltävistä ehdotuksista jotka kohta saattavat olla esityksiä tämä alle kolmekymmentä vuotiaiden asia on varmaan se ongelmallisempi se törmännee jonkinlaisiin esteisiin tutkimukset ihan niin kuin edustaja andersson nosti esille eivät varsinaisesti tue sitä että pätkätyöt johtaisivat muuhun kuin lisääntyneisiin pätkätöihin esimerkiksi lawrence kahnin tutkimukset tähän liittyen kysyisin miksei otettu enemmän porkkanavetoista mallia vaikka

osa siitä kulusta joka menee nuoren palkkaamiseen voitaisiin käyttää varauksena ja investoida verottomana uudelleen yritykseen

työllisyystilanne on parantunut merkittävästi suomessa viimeisen vuoden aikana kainuussa lapissa satakunnassa selkeästi meillä on alueita joilla on jo työvoimapula työelämä on kuitenkin muuttunut viime vuosina sillä tavalla että pitkät elinikäiset työsuhteet ovat harvinaisia tämä on sääli meidän tulee kärsiä epävarmuutta ja sietää sitä paras tae sille että nuori tai ikääntyneempi pääsee työhön on se että hänellä on riittävän hyvä peruskoulutus joko korkeakoulu tai ammattitasoinen koulutus ja itse asiassa tällä hetkellä on tutkimuksia joiden mukaan uudelleen kouluttautuminen on entistä yleisempää kymmenen luvulla työnsä aloittaneet joutuvat kouluttautumaan uudelleen lähes kaksinkertaisesti verrattuna edellisellä edellisellä vuosikymmenellä työnsä aloittaneisiin

meidän tulee panostaa uudelleen kouluttamiseen meillä on miljoona suomalaista koulutettavaa seuraavan kymmenen vuoden

arvoisa rouva puhemies olen ollut työnantajana vuodesta seitsemänkymmentäyksi lähtien ja ja seurannut suurimmillaan noin tuhannen työvoiman kehittymistä omissa tehtävissään ja täytyy kyllä todeta että olen opposition kanssa aika lailla eri mieltä kyllä uudet työsuhteet menevät siten että ensiksi tarjotaan jotain sellaista työtä josta oletamme että se sopii kyseiselle jos on kovin pieni yritys niin kynnys tarjota ylipäätänsä mitään työtä on sen takia korkea että yrityksen väärä rekrytointi on niin suuri riski realisoituessaan että yritykset eivät tahdo sitä kestää määräaikaiset työsuhteet jalostuvat sitten aikanaan pysyviksi toistaiseksi voimassa oleviksi työsuhteiksi säälittävintä on se että nuoret vastavalmistuneet eivät pääse elämään kiinni kun eivät saa mitään työtä ja tähän nimenomaan tämä hallituksen esitys puuttuu minusta tuntuu että useimman ihmisen elämän iloisimpia hetkiä on ollut kun sai minkä tahansa työn oli se määräaikainen toistaiseksi voimassa oleva tai joku muu se on ilon hetki

huolissamme siitä että nuoret eivät saa työpaikkaa sitä ensimmäistä mutta ongelma on se että tässä keskustelussa on käytetty argumenttina sitä että yritykset haluavat että he voivat ilman perusteita solmia määräaikaisen työsuhteen mutta itse asiassa se ei ole ihan yksinkertaista koska sen yrityksen pitäisi silloin varmistaa se että tuo nuori tämän lain mukaisesti todellakin on ollut sen kolme kuukautta työttömänä nuori voi itse sanoa että on ollut kolme kuukautta tai pidempäänkin työttömänä mutta taas lainsäädännön näkökulmasta hän ei välttämättä olekaan ollut työttömänä jos hän on osallistunut vaikka aktiivimallilain velvoittamiin aktiivitoimenpiteisiin ja uskallan väittää että tästä tulee vielä iso sotku toinen kummallisuus on se että kun kaikkialla muualla tehdyt tutkimukset osoittavat että nämä määräaikaiset työsuhteet eivät kypsy niiksi vakituisiksi työsuhteiksi ja tämä on tutkimuksellista aineistoa vaan tämä lisää määräaikaisia työsuhteita ja itse asiassa kokonaisia työsuhteita aletaankin pilkkomaan määräaikaisiksi niin tässä me ikään kuin keskustelemme täysin toiseen suuntaan vaikka tutkimusevidenssi kertoo toista yhdeksäntoista euroopan unionin maan tutkimus kertoi jopa sitä että tällainen järjestely lisää nimenomaan nuorten poikien nuorten miesten ja tämä kannattaisi ottaa vakavasti koska nuoret miehet ja heidän työllistymisensä ovat itse asiassa iso ongelma johon me emme ole löytäneet lääkkeitä naisten kohdalla me tiedämme että perhevapaauudistus auttaisi mutta sitä ei vain ole otettu

arvoisa rouva puhemies kun täällä on paljon puhuttu määräaikaisuudesta ja perusteltu milloin kesätyöpaikoilla ja milloin milläkin niin varmasti kaikki olemme sitä mieltä että määräaikaisia työsuhteita on ja niitä tarvitaan mutta se kysymys on siitä että niille pitää olla peruste

se ei voi olla peruste onko työtön vai ei vaan määräaikaiselle työsuhteelle pitää olla selvät selvät perusteet minä olen nyt ollut kolme vuotta työelämä ja ja tasa arvovaliokunnassa ja tässä on sanottu että näyttää siltä että me olemme vastustaneet paljon tässä työllisyyspolitiikassa hallituksella ja meillä on ollut hirveän iso ristiriita siinä että hallitus on tehnyt tällaista sanelu ja keppilinjaa kuten on sanottu aluksi olivat pakkolait jotka karahtivat sitten leikattiin lomarahoja nyt on aktiivimallia viety erittäin voimakkaasti eteenpäin edelleen ja nyt nämä leikkaukset eli kyllä tämä varmasti on näyttänyt vastustukselta koska mitään

edustaja elo sen jälkeen vielä edustaja lehto

lisää ja tavoiteltu seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste saavutetaan mutta tämähän on vasta lupaava alku seuraavalle hallitukselle jää tehtäväksi nostaa työllisyysaste vähintään seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin jotta suomen tulevaisuus on sininen tämän tietää jokainen päivystävä dosentti ja siksi ihmettelenkin ja olen hämmästynyt siitä että punavihreiden välikysymyksessä vastustetaan nuorten töihin pääsyn helpottamista ja pienyrittäjien aseman parantamista ja jopa perussuomalaiset lähtevät sosialistien propagandaan mukaan pitkään työttömänä olleet nuoretkin saadaan töihin ja he saavat mahdollisuuden tätäkö oppositio todella vastustaa kun on puhdas ja aatteellinen niin on ahdas ja puutteellinen sdp on ylikunnossa vielä on vuosi aikaa vaaleihin paljon ehtii tapahtua suomessa on maailman onnellisin kansa jolla on onneton oppositio

kyllä mielestäni hallituksen aikeena on nyt tehdä sadoistatuhansista duunareista käytännössä työmarkkinoiden irtisanomislainsuojattomia onko hallitus nyt miettinyt tarkkaan kun alle kolmekymppinen pitkäaikaistyötön tai kolme kuukautta työttömänä ollut nainen pääsee töihin niin hän menee käytännössä koe ajalle eli se työnantaja katsoo vauvakuumetta mikä on parisuhdetilanne onko hän jäämässä tulevaisuudessa hetken päästä äitiyslomalle elikkä tehdään ilman syytä määräaikainen työsuhde että pystytään sitten tarkistamaan katsomaan tämä naishenkilö onko jäämässä hetken päästä äitiyslomalle tähän tämä voi mennä ja kyllä se sitten vähän eriarvoistaa kun hallitus tuli ulos näillä tällaisilla irtisanomissuojan heikennyksillä niin kyllä siellä nyt monessa työpaikassa työntekijät ovat ihmeissään että pystytäänkö heidät tulevaisuudessa irtisanomaan helpommin he voivatkin laittaa jäihin asunnon ostamisen tai perheen perustamisen kun alkaakin tulevaisuus näyttää nyt vähän mustemmalta kun ei tiedä mitä tapahtuu voidaanko kohta helposti irtisanoa kun ei ole tullut mitään kriteereitä miten voi irtisanoa
poikkean nyt vielä tuosta äskeisestä ja otan kaksi vastauspuheenvuoroa edustajat viitanen ja zyskowicz sitten mennään puhujalistalle ja kolmas edustaja vehkaperä sitten puhujalistalle saamieni tietojen mukaan täällä ei ole puhujalistalla vielä käytykään ja siksi me menemme hetkeksi sinne mutta nämä kolme
rouva puhemies tämä on tietenkin surullista että tällaisia esityksiä tulee aikana jolloin pitäisi rohkaista nuoria perustamaan perhettä itsenäistymään ja silloin pitäisi olla elämässä varmuutta ei suinkaan epävarmuutta mielestäni puhemies tässä keskustelussa on hyvin paljon kiinnittänyt huomiota se että täällä esimerkiksi keskustan edustajat ovat innoissaan käyneet puolustamassa näitä heikennysesityksiä minä sitä eikö täällä yksikään keskustalainen ole ollut läsnä keskustan puoluevaltuustossa eikö ole päästetty kansanedustajia sinne koska puoluevaltuusto otti selkeästi kriittisen kannan tähän esitykseen keskustanuorten puheenjohtaja ja järjestö kannanotollaan muistuttivat keskustaa että heidän ei pitäisi puolustaa eriarvoistavia esityksiä

arvoisa rouva puhemies kantanut paljon huolta hallituksen pyrkimyksistä mielestäni hallituksella on tähän asiakokonaisuuteen liittyen yksi johdonmukainen pyrkimys ja se on työn linja eli työllisyyden edistäminen nyt ollaan edistämässä työllisyyttä muun muassa siten että palkkaamiskynnys pienissä yrityksissä alenisi juuri sillä logiikalla minkä esimerkiksi edustaja hongisto täällä hyvin toi esiin ettekö te oppositiossa todellakaan usko siihen että jos pieni yrittäjä saisi sen palkkaamiskynnyksen vähän matalammaksi tällä keinolla mitä tässä esitetään niin se johtaisi helpommin palkkaamiseen edustaja yanar olette täällä päivystävä vihreä miksette usko tässä asiassa vanhaa ja viisasta osmo soininvaaraa tai nuorta ja viisasta edustaja vartiaa edustaja lindtman miksi te ette usko tässä asiassa oman puolueenne varapuheenjohtajaa edustaja skinnaria

ei todellakaan voi olla ylpeä vanhat keinot on käytetty jo ja ja uusia pitää löytää miten nuoria työllistetään ja ja madalletaan yrittäjien ja yritysten kynnystä ottaa nuoria töihin vaikkakin pätkätöihin jokainen meistä varmaankin on on jostain aloittanut

arvoisa puhemies linnanmäki on avannut taas kevään korvalla ovensa nyt kuulostaakin siltä että demarit ovat hakeneet vauhtia tähän välikysymykseen linnanmäeltä sen verran hulvattomia hulvattomia ovat olleet edustaja rinteen vappupuheet ja tämän välikysymyksen väitteet ensinnäkin pitää todeta että määräaikaisuuden perusteiden muuttaminen on unohtunut välikysymyksen kirjoittajilta jatkossa työnantaja saisi tehdä siis vähintään kolme kuukautta yhtäjaksoisesti työttömänä olleen alle kanssa määräaikaisen työsopimuksen ilman laissa muutoin säädettyä perusteltua syytä tämähän on ennen kaikkea työttömän nuoren etu että hänelle pystytään tarjoamaan työtä matalammalla kynnyksellä määräaikainen työ on aina parempi kuin ei työtä ollenkaan ja työ on tunnetusti parasta sosiaaliturvaa itsessään määräaikainen työ on tietynlainen nuoruusajan ilmiö ihmiset kokeilevat erilaisia työpaikkoja ja ja katsovat mikä on itsellensä sopivaa määräaikaiset sopimukset sopivat myös usein nuorille muuttuviin elämäntilanteisiin ja he eivät haluakaan pysyviä työsuhteita välttämättä minä tein ihan omassa tuttavapiirissä gallupia nuorille tästä asiasta heidän oli hyvin vaikea ymmärtää tätä koko kysymystä kun olisiko se ihan ok ottaa tämmöinen määräaikainen työsuhde vastaan jos on ollut työttömänä he ilman muuta pitivät tätä itsestäänselvänä että he he olisivat sen valmiita ottamaan sitten sanoisin vielä myöskin niistä alle kolmekymppisistä mutta ammattiin valmistuneista että eivät välttämättä nuoret enää haluakaan ottaa sitä pysyvää työpaikkaa vastaan en sano etteikö sitten pidä olla myös jatkossa mahdollisuus se saada mutta ei se ole myöskään niillä jotka eivät ole olleet työttöminä välttämättä se he lyhyitä ja välillä matkustella nähdä muutakin elämää mutta meidän pitää tarjota kaikille nuorille mahdollisuus päästä siihen työn syrjään kiinni nyt on kyse nimenomaan niistä työttömistä nuorista määräaikaisten työsuhteiden tuomitseminen yksiselitteisesti kielteiseksi ilmiöksi kertoo minusta kyvyttömyydestä tarkastella työmarkkinoita nuorten silmin yhä useammalle nuorelle on tärkeätä se työn merkityksellisyys tässä keskustelussa nyt kuvastuu varmasti se että meillä ei ole oikeasti kuvaa siitä mitä nuoret itse haluavat täällä keskustellaan niin että me luulemme tietävämme mitä nuoret haluavat mutta emme me tosiasiassa sitä

tosiasiassa sitä tiedä tämän takia mietinkin ovatko nuoret tosiasiassa edes tämän välikysymyksen kirjoittajien mielessä kun keskeinen vähintään kolmen kuukauden kriteeri on jäänyt mainitsematta tässä välikysymyksessä demareiden eläkelupaukset veivät viimeisenkin uskottavuuden halukkuudesta huomioida nuorten ja tulevien sukupolvien hyvä elämä minkälaisen viestin se antaa nuorille että luvataan tällaisia katteettomia eläkelupauksia totta kai se on nuorempien sukupolvien pussista poissa no vasemmiston keskeinen viesti taas on ollut että mikään ei käy kokoomus on halunnut edistää paikallista sopimista ei käy hallitus vei suuresta vastustuksesta huolimatta aktiivimallin eteenpäin ja nyt kyselyn perusteella se on tuonut kymmenentuhatta uutta työpaikkaa no sekään ei ole hyvä asia on tullut uusia työpaikkoja mutta ei ole hyvä talouden asiantuntijat ovat esittäneet työperäisen maahanmuuton lisäämistä kun yritykset kärsivät osaajapulasta demareille sekään ei käy yrittäjät pitäneet irtisanomisen kynnyksen madaltamista hyvänä asiana joka tulee todennäköisesti lisäämään rekrytointeja no ei sekään näyttänyt kelpaavan lista sen kun jatkuisi mutta mitä ihmettä työmarkkinoilla sitten saa demareiden mielestä tehdä olemme saavuttamassa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteen ja suomalaisia on nyt töissä enemmän kuin hallituksen aloittaessa on käsittämätöntä että talouskasvua halutaan hidastaa menneen maailman rajoitteilla työmarkkinat muuttuvat ja toimenpiteitä on tehtävä jotta syrjäytymisvaarassa olevat nuoret pääsevät työelämään kiinni yhteiskunnan jarrumiehinä ei paljon saavuteta kiitos

arvoisa rouva puhemies viime aikoina on nähty miten hallitus moukaroi oikein urakalla työntekijöiden suojaksi tehtyä lainsäädäntöä oikein lekaa pienempää työkalua ei ole sitten löytynytkään keinovalikoimasta ensin säädettiin aktiivimallista joka on epäoikeudenmukainen kohtuuttoman mallista tekee se että palvelujen määrä vaihtelee suuresti paikkakunnittain ja eri puolilla suomea on hyvin erilaiset mahdollisuudet saada lyhytkestoista työtä jos aktiivisuuskriteerit eivät täyty työttömyysturvaa leikataan viisi prosenttia varsinkaan meillä syrjäseuduilla aktiivimalli ei aktivoi vaan rankaisee työn puutteesta kehysriihessä hallitus jatkoi valitsemallaan linjalla se päätti heikentää irtisanomissuojaa alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä ja poistaa määräaikaisuuden alle kolmekymmentä vuotiailta työttömiltä on selvää että työsuhdeturvan heikentäminen lisää työelämän epävarmuutta nämä päätökset vaarantavat sitä luottamusta ja näkymää tulevaan joilla ihminen voi elämäänsä suunnitelmallisesti rakentaa samalla ne osoittavat hallituksen täydellisen osaamattomuuden työmarkkinakysymyksissä hallitus on tullut tunnetuksi ihmisten epävarmuutta lisäävistä päätöksistä ja jännitteiden synnyttämisestä työmarkkinoille uudet päätökset ovat jatkoa sarjaan aiempia työelämän heikentäneitä päätöksiä niitä sitten riittääkin pakkolait lomarahaleikkaukset työttömyysturvan leikkaukset aktiivimalli koeajan pidentäminen takaisinottovelvollisuuden löysentäminen ja työsuhdeturvan heikentäminen pitkäaikaistyöttömiltä

edustaja lindtman täällä totesi että nuoret pantiin maksajiksi kun yleissitovuuteen ei koskettu hallituksen tähtäimessä ovat myös työaikalait kun kuluneena vuonna suomi on herännyt siihen että syntyvyys on liian matalalla niin voi sanoa että näillä päätöksillä ei ainakaan paranneta nuorten asemaa päinvastoin työelämän epävarmuus vain kasvaa finanssikriisin jälkeen olemme tilanteessa jossa nuorten tulot ovat kehittyneet poikkeuksellisen heikosti sen taustalla ovat nuorisotyöttömyys ja epätyypillisten työsuhteiden yleistyminen sekä edellisiä sukupolvia heikompi asemoituminen työmarkkinoille

liittyy jälleen vakavia yhdenvertaisuuteen liittyviä ongelmia hallitus on asettamassa ihmiset erilaiseen asemaan sen mukaan minkä kokoisessa yrityksessä he työskentelevät samoin eri ikäiset työntekijät joutuvat erilaiseen asemaan viime kädessä kyse on perustuslain takaamasta ihmisten yhdenvertaisuudesta lain edessä arvoisa puhemies suomi on tullut tunnetuksi koulutuksen mallimaana mutta leikkausten takia olemme menettämässä tämän kruununjalokivemme meillä on tässä maassa kahdeksankymmentätuhatta nuorta jotka ovat teillä tietämättömillä nämä yhteiskuntamme ulkoreunalla olevat nuoret eivät ole töissä koulutuksessa tai varusmiespalveluksessa heidän työllistymistään heikentää pitkittynyt työttömyys alhainen koulutus ja vähäinen työhistoria vihreiden edustaja aalto kyseli nuorisotakuun päivittämisen perään uudistuspuolueena sdp on jo tarttunut toimeen sdp haluaa pitää kaikki nuoret mukana ja sdp on ainoa puolue joka on edustaja ihalaisen johdolla tehnyt kattavan uuden nuorisotakuuohjelman kaksi piste nolla ohjelma ulottuu varhaislapsuudesta ensimmäiseen työpaikkaan asti takuu tiivistää nuorille tarjottavaa turvaverkkoa niin että jatkossa yksikään nuori ei jää vaille toisen asteen koulutuspaikkaa jatko opiskelupaikkaa tai työtä toivon että seuraava hallitus tarttuu tähän ohjelmaan arvoisa puhemies vielä totean työvoimapalveluista työvoimapalveluista ja kasvupalveluista huolenaiheena maakuntauudistuksessa kaikki rahoitetaan samasta yleiskatteellisesta pussista niin sosiaalipalvelut kuin terveydenhuolto ja kasvupalvelut eli ne palvelut joita nykyiset elyt ja te toimistot ovat järjestäneet kasvupalvelut maakunnille vapaaehtoisia tehtäviä kun sotesta loppuvat rahat syödäänkö seuraavaksi kasvupalveluiden rahat

arvoisa puhemies heti alkuun totean että kannatan edustaja aallon tekemää epäluottamuslausetta ja jatkan puhettani hallituksen retoriikassa yksi toistuva teema on se että tämä uudistus parantaisi nuorten työuraa tämä on tullut esille koko ajan ja ja tätä hoetaan mutta kun katsotaan kuten tässä aiemminkin on tullut esille asiantuntijoiden arvioita muun muassa tämän päivän hesarista niin ne todistavat aivan toista esimerkiksi etlan

itse asiassa jutussa viitataan myös taloustieteen professori kahnin tutkimukseen ja siinäkään siinäkään ei tule tukea tälle hallituksen suunnitelmalle on on siis perusteltua sanoa että hallitus jatkaa tutkimusvastaista linjaansa heittää fiilispohjalta väitteitä siitä että tämä parantaisi nuorten asemaa te olette olleet hyvin onnekkaita edustaja elo maailmantalouden käänteet ovat tukeneet teitä hyvin ekpn rahapolitiikka on tukenut teitä hyvin totta kai suomessa talouskasvu on hieno asia ja me olemme kaikki iloisia siitä mutta mutta te olisitte voineet vauhdittaa tätä kasvua ja ja tämä toimi ei ainakaan paranna sitä

puheenvuorossani toin esille myös että te ette olisi pystyneet esimerkiksi yli viisikymmentä vuotiaille samankaltaista rajausta koska se olisi ollut syrjintää mutta jostain ihmeen syystä alle

tehty syrjintä on sinisten mielestä jopa positiivinen erityiskohtelu tämä on uskomatonta järjenjuoksua ja ja varmaan sinistä logiikkaa kuten esimerkiksi

asiantuntijoiden mielestä järjetön paha moka huonoa politiikkaa joka ei perustu yhtään mihinkään

arvoisa puhemies kannatan edustaja lindtmanin esittämää epäluottamuslausetta valitettavasti suomi on tehnyt eroa pohjoismaiseen aktiivisen työllisyyspolitiikan malliin jo pidemmän aikaa työttömien aktiivisuuden lisäämisen pääkeinoksi on valitettavasti valittu leikkaukset ja syyllistäminen lyhyen työhistorian omaavien työttömien työttömyysturvaa on jo lyhennetty sadalla päivällä ja aktiivimallin kaavamainen leikkaus kohdistuu niihin joiden asema työmarkkinoilla on jo ennestään heikko syrjässä asuviin iäkkäämpiin ja heikosti koulutettuihin työttömiin tanskan mallistakin puhuttaessa hallituksen linjan tukijat muistavat vain kovat sanktiot eivät sitä että ennen sanktioita työttömien koulutukseen palveluihin ammatinvalinnanohjaukseen ja tukityöllistämiseen käytetään panoksia moninkertainen määrä suomessa suomessakin pelimerkkejä olisi sillä työllistämiseen käytettävän määrärahan säästö on suurempi kuin edellisen vuoden siirtomääräraha eli se tarkoittaa sitä että kun vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista siirtyi käyttämättömiä rahoja kaksisataakuusi miljoonaa euroa niin tälle vuodelle niitä käyttämättömiä rahoja siirtyi jo kaksisataakuusikymmentäseitsemän miljoonaa euroa eli tuo pakkosäästäminen työllisyysmäärärahoista kasvoi yhden vuoden aikana kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla näin hallitus on valinnut että se jättää ennemmin eduskunnan myöntämät määrärahat käyttämättä kuin käyttää ne siihen mihin ne on tarkoitettu eli ihmisten kouluttamiseen ja työllistämiseen arvoisa puhemies nuorille voitaisiin rakentaa malli jossa jokaiselle tutkinnon suorittaneelle nuorelle taattaisiin määräaikainen tukityö oikea työsuhteinen työ jos työpaikkaa ei muuten löydy oppilaitoksesta valmistumisen jälkeen nuori pääsisi näyttämään itseään työnantajalle kartuttaisi työkokemusta saisi käyttää oppimaansa oikeassa työpaikassa ja vakauttaisi toimeentuloa niukan opiskeluajan jälkeen mallia voi moittia kalliiksi mutta kalliiksi tulee jokainen sellainen nuori joka koskaan ei pääse työelämän syrjään kiinni siksi toisekseen ei siitä niin kauhean kauan ole kun kaikille työttömille taattiin määräaikainen tukityö tietynkestoisen työttömyysjakson jälleen tämä kertaluontoinen nuorten työpaikkatakuu maksaisi vain murto osan aiemmasta ja kannustaisi nuoria hankkimaan tutkinnon ja rahaa tähän tarkoitukseen työ ja elinkeinoministeriöllä olisi puhemies tänä päivänä painiskellaan monilla alueilla ja toimialoilla työvoimapulan kanssa esimerkiksi lapissa matkailun sesonkiluonteisuus vaikeuttaa työvoiman saatavuutta kausihuippuina myös kaivos ja metalliteollisuudessa on ollut rekrytointi ongelmia osa näistä ongelmista olisi realisoitunut joka tapauksessa mutta osaksi ongelma on itse aiheutettu aikoinaan tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvulla luovuttiin työttömyyden aluevelvoitteesta toisin sanoen työttömyyden alueellisten alueellisten erojen tasaamisesta kun taloudellinen nousu lähti suuren laman jälkeen liikkeelle keskuspaikoissa oli kasvukeskuksilla vetovoimaa ja syvän työttömyyden alueilla muuttoliike kuppasi maakuntien nuoret ikäluokat ja ikäluokkien rakenteelliset vinoumat näkyvät nyt työvoiman saatavuusongelmina tästä pitäisi oppia se että tänäkin päivänä tehtävät talous ja työllisyyspoliittiset valinnat heijastuvat varmuudella vuosikymmenten päähän lasku tulee maksettavaksi jos työelämään tulevat ikäluokat sysätään sysätään pysyvään epävarmuuteen jos tässä pääministeri sipilän hallituksen työllisyyspoliittisessa linjassa on jotain johdonmukaista niin se että työttömien ja työntekijöiden joukko palastellaan pieniin osiin silloin ei synny yhtenäistä vastarintaa aktiivimalli ottaa omansa kiky kurittaa erityisesti naisia ja nuorille luodaan omat syrjivät mekanismit työmarkkinoilla

arvoisa rouva puhemies sipilän hallituksen työllisyystavoitteet ovat lähtökohtaisesti jo melkein maalissa työllisyystavoite seitsemänkymmentäkaksi prosenttia on toteutunut ja sitäkin numeroa voidaan vielä parantaa yhdeksänkymmentätuhatta työllistä lisää tämän hallituksen aikana on kova saavutus ja siksi me voimme sanoa että työllisyys on kokonaisuudessaan parantunut olen varma että salissa meistä jokainen on jossakin elämänvaiheessa ollut määräaikaisessa työsuhteessa se on voinut olla kesätyö tai ensimmäinen työpaikka johon on työllistynyt joka ikinen työtehtävä opettaa kouluttaa antaa valmiuksia työelämään ja on tärkeä tärkeä asia mutta vielä tärkeämpi tärkeämpi on minun mielestäni se että hallitus on pitänyt kiinni siitä lupauksesta että nuorelle taataan toisen asteen koulutus ja sen jälkeen työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen eli yhteiskuntatakuusta pitää tulevinakin vuosina pitää kiinni keskusta on ennen muuta halunnut pitää hallituksessa lippua lippua korkealla perusturvan kysymyksissä pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja on nostettu ja ja takuueläkkeeseenkin on tehty jo kolmatta kertaa tasokorotus perustulokokeilu on parhaillaan meneillään ja siitä on aika rohkaisevia kokemuksia jo tällä hetkellä uskonpa että seuraavien vuosien aikana suomessa nähdään keskustelu siitä pitääkö jokaiselle perustulo

toteuttaa mikä mahdollistaa esimerkiksi aktiivimalliin tehdyt korjaukset korjaukset siitä että opiskelu ilman perustulon menettämistä on mahdollista ja pieni hetki esimerkiksi koettaa itsensä työllistämistä yrittäjänä on mahdollista ilman että menetät perusturvaa kokonaisuutena aktiivimallin yksi korjausliike on ollut myöskin täällä esiin nostettu te toimistoihin ja te keskuksiin lisätyövoimaresurssien turvaaminen se jos mikä on turva sille että työttömät saavat sen kohtelun näissä te keskuksissa että pystyvät näihin aktiivitoimenpiteisiin ripeästi tarttumaan arvoisa puhemies määräaikaiset työsuhteet ovat tätä päivää tahdommepa sitä tai emme osaksi nuoret haluavat omasta elämäntilanteestaan johtuen pienempiä lyhytkestoisempia töitä mutta ei hallitus missään nimessä tule pakottamaan työnantajia siihen että seuraavien ja

pitää olla kaikkien määräaikaisia totta kai varmaan jokainen tavoittelee että että pitempikestoisiin työsuhteisiin pääsisi jotta mahdollistetaan se että että perheen perustaminen tai tai asuntolainan ottaminen tai mikä tahansa muu isompi elämän elämän pitkäkestoinen hankinta olisi olisi mahdollista mutta ajan sanelema malli on kuitenkin se että lyhytkin työ on parempi kuin työttömyys ja siksi kaikki porkkanat kannattaa käyttää siihen että ja keskisuuret yritykset palkkaisivat työvoimaa lisää rohkenisivat ottaa sen ensimmäisen stepin että itsensä työllistämisen lisäksi työllistäisivät muita ilman sitä hirveän isoa taakkaa ja riskiä joka työllistämiseen tällä hetkellä liittyy arvoisa puhemies haluan vielä lopuksi ottaa esille tämän kohtaanto ongelman työntekijöiden ja työnantajien kesken väitän edelleen että että meidän kasvun ja kehityksen tulppana tällä hetkellä on osaavan työvoiman työvoiman saatavuus itä ja pohjois suomessa jossa kaivannaisteollisuus biotalous matkailu aivan äärimmäisessä nostebuumissa nyt kysymys kuuluukin miten me valjastaisimme kaikki suomessa työttömänä olleet uudelleen kouluttautumaan aktiivisesti hakeutumaan myöskin näihin työpaikkoihin jotka sijaitsevat ehkä tai omaa lähikaupunkiakin vähän kauempana jossa kausiluontoisuus on on läsnä ja niin edelleen eli kohtaanto ongelmaan tarvitaan hallitukselta lisätoimenpiteitä

arvoisa rouva puhemies sata vuotta sitten vasta itsenäistynyt isänmaamme eli kammottavia aikoja luokkayhteiskunnan vastakkainasettelu oli kärjistynyt sisällissodaksi julma sota jätti syvät haavat vuosikymmeniksi suomessa on yhä vanhakantaisia luokkapuolueita niin oikealla kuin vasemmalla vastakkainasettelu näkyy ehkä kaikkein vahvimmin työelämän kysymyksissä onneksi meillä on myös kansanpuolueita jotka tasoittavat väestöryhmien välisiä eroja karl marx syntyi melkein päivälleen kaksisataa vuotta sitten ja kuolikin jo satakolmekymmentäviisi vuotta sitten yhä hänen oppinsa riistokapitalisteista ja sosialismin ihanuudesta elää tietyissä piireissä täälläkin nykyiset oikeistolaiset hallituspuolueemme puolestaan pyrkivät heikentämään työntekijöiden asemaa tällainen vastakkainasettelu on vanhanaikaista ja vahingollista perussuomalaiset on kansanpuolue joka ei aja kenellekään etuoikeuksia toisten kustannuksella yhteinen suomalaiskansallinen etu on meille tärkein arvoisa puhemies välikysymys pureutuu työttömyyteen ja erityisesti nuorten asemaan työmarkkinoilla asian tärkeyden takia perussuomalaisten eduskuntaryhmä allekirjoitti välikysymyksen vaikka emme etsi ratkaisuja vasemmiston ihannoimasta sosialismista me katsomme että markkinatalous on eräistä puutteistaan huolimatta tehokas ja toimiva malli yksityinen omistusoikeus ja vapaa kilpailu ovat hyvä perusta nykyaikaiselle yhteiskunnalle markkinataloutta on kuitenkin säädeltävä se ei pidä huolta heikommista sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta työturvallisuudesta eettisistä arvoista ja edelleen näistä hyvinvointiyhteiskunnan perusasioista on demokraattisesti valitun eduskunnan huolehdittava näitä emme saa ulkoistaa etujärjestöille emmekä eu byrokraateille arvoisa puhemies totesin edellä että perussuomalaiset on kansanpuolue jolla on äänestäjiä kaikissa väestö ja sosiaaliryhmissä me toimimme yrittäjien ja palkansaajien rakentavan yhteistyön puolesta se tarkoittaa tasapainoa työnantajien ja työntekijöiden oikeutettujen etujen kesken tarvitsemme menestyviä yrittäjiä ja työnantajia nämä tarvitsevat tyytyväisiä ja arvostusta nauttivia työntekijöitä jos jompikumpi puuttuu syntyy kriisi ja kansantalous kärsii työelämässä on siis etsittävä reilua tasapainoa sopiminen on aina paras malli kun tämä ei aina onnistu tarvitaan lainsäädäntöön perustuvia menettelytapoja siksi meillä on oltava laadukas työlainsäädäntö nyt hallitus on neuvottelematta tarttunut lainsäädäntöaseeseen ja aikoo heikentää alle kolmekymmentä vuotiaiden työsuhdeturvaa nuorten työllistyminen on sinänsä kelpo tavoite mutta hallituksen keino ei ole hyväksyttävä on yritysten tärkein voimavara koulutus ja iän tuoma kokemus ovat työntekijälle suuri etu mutta niin on myös nuoruus jäykällä ikärajan mukaan tapahtuvalla työsuhdeturvan heikentämisellä hallitus viestittää alle kolmekymmentä vuotiaille että heitä voi kohdella eri tavoin kuin vanhempia työntekijöitä viesti on vaarallinen ja masentava sillä on monia kielteisiä sosiaalisia ja ja muita vaikutuksia nuorille joilla on elämä edessä ikään perustuvaa työntekijöiden jakoa ei voi hyväksyä se olisi kansainvälisten sopimusten ja perustuslain hengen ehkä kirjaimenkin vastaista me perussuomalaiset olemme perussuomalaiset olemme vaihtoehtobudjeteissamme ja viimeksi kehysvaihtoehdossamme esittäneet monia positiivisia kannustavia toimenpiteitä joilla nuorten työllistymistä voidaan edistää arvoisa puhemies työehtosopimusten yleissitovuus on syytä säilyttää sen sijaan paikallista sopimista on tarpeen kehittää työpaikalla tunnetaan parhaiten yrityksen kokonaistilanne joka voi vaihdella tuntuvasti eri aikoina valtakunnallisesti tulee kuitenkin säätää reunaehdot paikalliselle sopimiselle vuosikymmenten takaiset jäykät menettelyt eivät sovi uudistuneeseen työelämään siksi vetoan että hallitus luopuu nuorten tylyttämisestä ja myös sosiaalidemokraatit ja muu vasemmisto tulee kaksituhatta luvulle ja uudistuu ajattelussaan

arvoisa puhemies työntekijät ovat talouden ja yritysten suurin voimavara

ei se että irtisanominen olisi liian vaikeaa tai että työehdot olisivat liian hyvät arvoisa puhemies työelämä näyttäytyy monille nuorille armottomana kilpailuna pätkittyinä työsuhteina ja epävarmana toimeentulona pätkä ja silpputyöt kasaantuvat erityisesti nuorille naisille joillekin pätkätyöt ovat oma valinta mutta monille ne ovat pakkopullaa useimmat alle kolmekymmentä vuotiaat haluaisivat pysyvän työn ja turvatun toimeentulon määräaikaiset työsuhteet ovat nytkin sallittuja ja niitä käytetään laajasti emme niitä halua estää mutta niille täytyy olla perusteet kaikkien ikäryhmien kohdalla hallitus aikoo nyt entisestään lisätä nuorten työelämän epävarmuutta sallimalla alle vuotiaiden perusteettomat määräaikaisuudet lyhyen työttömyyden jälkeen kyse on ikäsyrjinnästä alle kolmekymmentä vuotiaissa on monenlaista porukkaa monenlaisella koulutuksella ja erilaisella työkokemuksella heidän niputtamisensa iän perusteella samaan kategoriaan ja työehtojen heikentäminen on perusteetonta ja syrjivää eun työsyrjintädirektiivi kieltää ikäperusteisen syrjinnän jos toimet ovat oikeasuhtaisia ja hyvin perusteltuja voi erilainen kohtelu olla oikeutettua hallituksen suunnitelmat eivät sitä kuitenkaan ole ensinnäkin kolmenkymmenen vuoden ikäraja on varsin korkea ja ei ole olemassa todisteita siitä että työehtojen heikennykset lisäisivät työllisyyttä esitys ei siis lisää työllisyyttä se todennäköisesti ainoastaan entisestään heikentää nuorten työehtoja ja lisää määräaikaisuuksia kyse ei siis ole positiivisesta erityiskohtelusta vaan syrjinnästä arvoisa puhemies kuvitelkaapa tilanne jossa esimerkiksi kaksikymmentäkahdeksan vuotias nainen on saamassa työpaikan tilanteessa jossa hallituksen esitys on mennyt läpi työnantaja todennäköisesti kirjoittaa naiselle määräaikaisen työsuhteen vaikka työvoiman tarve olisi pysyvä koska niin tehdä sen kautta työnantaja ikään kuin suojautuu työntekijän mahdolliselta tulevalta raskaudelta jos hallituksen esitys menee läpi tulee nuorten naisten työmarkkina asema todennäköisesti entisestään heikkenemään ja työmarkkina aseman heikkeneminen ei kannusta perheen perustamiseen jo nyt heikko työmarkkina asema on merkittävä peruste lastensaannin lykkäämiselle

poissa töistä lasten sairauden takia henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen on erittäin vaikea toteuttaa niin etteikö se mahdollistaisi ja etteikö se johtaisi niin sanottuun pärstäperusteiseen irtisanomiseen on muistettava että nykyiselläänkin työnantaja voi tuotannollis taloudellisten syiden ohella irtisanoa työntekijän joka laiminlyö työn tekemisen tai käyttäytyy epäasiallisesti irtisanominen ei siis nytkään ole mitenkään erityisen mahdotonta tai vaikeaa arvoisa puhemies hallituksen esitykset ovat huonosti perusteltuja epäoikeudenmukaisia eivätkä todennäköisesti paranna työllisyyttä esitykset ovat myös ristiriidassa työoikeuden ja syrjimättömyyden periaatteen kanssa saa nähdä saako hallitus näitä esityksiä edes läpi sillä ne ovat niin heikosti perusteltuja on käsittämätöntä että maata johtava hallitus tuo julkisuuteen päätöksiä joiden laillisuutta järkevyyttä ja toteutusmahdollisuuksia ei ole kunnolla selvitetty toivottavasti nämä esitykset esitykset liitetäänkin peruttujen peruttujen esitysten pitkään listaan mutta arvoisa puhemies jos todella halutaan parantaa nuorten työmarkkina ja työllisyystilannetta tulisi parantaa koulutusta erityisesti nuorilla miehillä koulutuksen puute on työllistymisen este nykyisillä nuorilla miehillä on matalampi koulutusaste kuin heitä vanhemmilla ikäryhmillä nuorten koulutustasoa voisi parantaa satsaamalla koulutukseen ja jatkamalla oppivelvollisuusikää jolloin varmistetaan että kaikilla nuorilla olisi edes se toisen asteen koulutus

arvoisa puhemies epävarmuus siihen yhteen sanaan moni oman ikäpolveni jäsenistä kiteyttää oman sukupolvikokemuksensa erilaiset määräaikaisuudet ja sijaisuudet osa aikatyö nollatuntisopimuksella palkattomat ja matalasti palkatut harjoittelut sekä itsensä työllistäminen ja kevytyrittäjyys ovat jo tällä hetkellä arkipäivää ja työelämää tässä maassa vaikka moni arvostaa vaihtelevuutta ja töiden projektiluontoisuutta eikä haluakaan jäädä pitkäksi aikaa samaan tehtävään on epävarmuus myös keskeinen syy siihen että oman tulevaisuuden suunnittelu on hankalaa kuka tekee päätöksen hankkia lapsia ilman varmuutta oman toimeentulonsa jatkuvuudesta kuka hankkii oman asunnon ilman vakituista työsopimusta sirpaloitunut työ johtaa sirpaleisiin tulevaisuudensuunnitelmiin edustajat jotka tämän keskustelun aikana ovat viitanneet esimerkiksi tilanteisiin joissa nuoret saavat ensimmäisen työpaikkansa eivät minun näkemykseni mukaan ole lainkaan ymmärtäneet mistä tässä koko keskustelussa on kyse on aivan eri asia se kun nuori pääsee ensimmäistä kertaa kesäksi töihin verrattuna tilanteisiin joissa nuoret aikuiset joutuvat työskentelemään vuosi toisensa jälkeen aikuisiällä projektiluontoisissa ja määräaikaisissa työsopimuksissa nimenomaan sitä on hallitus nyt helpottamassa näillä suunnitelmilla epävarmuus ei kuitenkaan ole vain nuorten aikuisten sukupolvikokemus yhteiskunnan yhä nopeampien muutosten ja murrosten edessä moni muukin kokee epävarmuutta oman työpaikkansa ja tulevaisuutensa puolesta automatisaatio ja digitalisaatio yhdistettynä tuotannon globalisoitumiseen ja työn yhä nopeampaan siirtymiseen rajojen yli ovat jo johtaneet teollisten työpaikkojen määrän vähentymiseen suomessa arvio teknologisen kehityksen ja tekoälyn aiheuttamasta murroksesta työn sisältöön ja sen määrään niin teollisuudessa kuin palvelualoilla ja tietotyötä edellyttävissä tehtävissä vaihtelee mutta monissa ennusteissa arvioidaan että merkittävä määrä nykyisen kaltaisesta työstä tulee vähenemään työn murros on siis yksi suurimmista poliittisista kysymyksistä tällä hetkellä ja koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta olennainen kehityskulku suomen menestyksen kannalta on keskeistä että päättäjät pyrkivät ennakoimaan murroksen mukanaan tuomia muutoksia ja tekemään päätöksiä jotka mahdollistavat niin ihmisten kuin koko yhteiskunnan osaamisen ja potentiaalin hyödyntämisen myös jatkossa ensimmäisen johtopäätöksen pitäisi olla selvä epävarmuuden lisääntyessä ja muuttuessa pysyväksi asiantilaksi on yhteiskunnan tehtävä ja ja vastuu tarjota ihmisille palveluita ja tukea jotka luovat turvaa muutoksen keskellä eivät enemmän epävarmuutta tähän murroksen aikaan sosiaaliturvan kehittäminen perustulon suuntaan koulutusjärjestelmän joustavoittaminen elinikäisen oppimisen mahdollistamiseksi universaalien palveluiden kuten varhaiskasvatuksen ja sosiaali ja terveydenhuollon vahvistaminen sekä yritystoiminnan helpottaminen byrokratiaa karsimalla ovat kaikki esimerkkejä uudistuksista joilla yhteiskunta voi luoda nykypäivään ja tulevaisuuteen paremmin sopivia turvaverkkoja hallituksen suunnitelmat mahdollistaa määräaikaisten työsopimusten solmimista alle vuotiaiden kanssa vain kolmen kuukauden työttömyyspätkän jälkeen sekä irtisanomisen helpottaminen alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä edustavat päinvastaista asennoitumista molemmat linjaukset lisäisivät toteutuessaan epävarmuutta työmarkkinoilla ja silppuaisivat jo valmiiksi silputettua työtä lisää irtisanomissuojan heikentäminen koskisi satojatuhansia suomalaisia työntekijöitä usein törmää väitteisiin joiden mukaan suomessa olisi kansainvälisesti verrattuna vahva irtisanomissuoja mutta tämä ei tutkimusten valossa pidä paikkaansa oecdn mukaan nimenomaan yksilöperusteinen irtisanomissuoja on suomessa kansainvälistä keskitasoa ja ehkä hieman yllättäen heikompi kuin esimerkiksi ruotsissa saksassa ja jopa tanskassa tältä osin edustaja elo oli siis väärässä omassa puheenvuorossaan jossa epäili tämän tutkimuksen koskevan kollektiivista irtisanomista nuoret naiset työskentelevät jo tällä hetkellä eniten määräaikaisissa työsuhteissa yhden syyn on arvioitu olevan se että työnantajat eivät halua palkata perheenperustamisiässä olevia naisia vakituisiin työsuhteisiin syynä pelko vanhempainvapaiden kustannuksista tämä on yksi keskeinen syy että hoitovastuiden tasa arvoista jakoa mahdollistava perhevapaauudistus parantaisi nuorten naisten työmarkkina asemaa lopuksi arvoisa puhemies sipilän ja orpon suunnitelma mahdollistaa määräaikaisuus ilman syytä vain kolme kuukautta työttömänä olleille nuorille on niin sukupolvi kuin sukupuolisokeaa politiikkaa tällä toimenpiteellä he heikentävät juuri saman ihmisryhmän asemaa josta muuten kertovat olevansa huolissaan syntyvyyden laskun takia

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä oleva välikysymys hallituksen hallituksen tekemästä ehdotuksesta nuorten työllistämisehtojen pieneksi helpottamiseksi on herättänyt kyllä keskustelua jota joskus paikaltani hieman ihmetellyt ensinnäkin nythän ei olla luomassa mitään villiä länttä työmarkkinoille vaan kyseessä on aivan se perusasia siitä että tämän päivän tilastojen mukaan työpaikkoja on syntynyt eri puolille suomea kaikkiin ikäryhmiin paitsi se huonoin tilanne on alle kolmekymppisillä henkilöillä heillä työllistymiskehitys ei ole ollut niin positiivista kuin muissa ikäryhmissä on elikkä kysymyksessä tällä kertaa on ihan selkeästi täsmätoimi jolla pyritään aktivoimaan ja saamaan työnantajat ja työntekijät yhteen niin että luodaan luodaan ihmisille työmahdollisuuksia ja että saadaan se ensimmäinenkin työsuhde syntymään nuorten kannaltahan se on äärimmäisen tärkeää koska se ensimmäinen työpaikka avaa työmarkkinat nuorelle ja antaa mahdollisuuden näyttää kyvyt työmarkkinoilla pärjääkö hän siinä tehtävässä minkä hän on vastaanottanut tämän päivän työmarkkinoilla on aivan varmaa että yhdellekään työnantajalle ei ole minkäännäköistä järkeä siinä että hän ei ottaisi työntekijää vakavin tuumin töihin meillä tällä hetkellä monella alalla suomessa eri puolilla suomea ihan työvoimahallinnon tilastojen mukaan vallitsee erittäin vakava työvoimapula jos joku työnantaja saa hyvän työntekijän töihin vaikka lyhyelle koeajalle hän varmasti pitää siitä työntekijästä kiinni kiinni ja tekee pitkäaikaisen työsopimuksen ja muistakaa hyvät edustajakollegat ensimmäinen työtodistus jolla nuori pystyy näyttämään toteen että on ollut töissä ja saanut palkkaa siitä ja saanut hyvän työtodistuksen tai sitten työsuhde jatkuu pitää muistaa että nykyisen työlainsäädännön ja korkeimman oikeuden ja erilaisten oikeuspäätöksien pätkätöiden ketjuttaminen ei ole mahdollista se on kielletty tietyn ajan jälkeen niistä on niin monta ennakkopäätöstä en nyt jaksa muistaa kuinka paljon niitä on mutta tiedän että niitä on paljon töiden ketjuttaminen pätkätöissä ei ole enää mahdollista silloin pitää tehdä työnantajan ratkaisuja mitä tehdään tämäkin on syytä muistaa elikkä minkäänlaista villiä länttä ei olla tässä luomassa sekin on syytä muistaa että tällä hetkellä suomi edelleen velkaantuu ja tätä velkaa me otamme nuorten maksettavaksi vanhemmat sukupolvet eivät näitä velkoja kerkeä enää tässä ajassa maksaa vaan kaikki ne velat mitkä päivänä otetaan otetaan meidän lastemme piikkiin elikkä tämä velaksi eläminen kyllä pitää pystyä lopettamaan ja ennen kaikkea työllisyysastetta on saatava nostettua ylemmäksi hallituksen tavoite päästä seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysasteeseen toteutuu tällä vaalikaudella erittäin todennäköisesti ja seuraavan hallituksen kuka siinä sitten istuukin on ihan varmasti tehtävä hallitusohjelmassaan selkeät päätökset ja linjaukset että työllisyysaste nostetaan seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin se on minimitavoite mihin on päästävä sen jälkeen voimme olla tilanteessa että me alamme pikkuhiljaa niitä velkojamme takaisin maksaa meillä on suomessa

työllistävää yritystä ja tämä on se valtava potentiaali josta on nyt kysymys tässä hallituksen kehysriihessään tekemässä esityksessä helpotetaan työhönottoa

joille rekrytointi sen yhden ottaminen yritykseen voi olla pahimmillaan todella kamala riski siitähän tässä on kysymys että annetaan näille pienille yrityksille mahdollisuus saada työvoimaa niin että ne pääsevät omaa bisnestään kehittämään ja se on syytä muistaa myös kaikkien kansanedustajien että yksikään suomalainen yritys ei varmasti palkkaa työvoimaa ellei se yritys ole kannattava tappiolliset yritykset lomauttavat pahimmillaan lopettavat koko toiminnan tai menevät konkurssiin että älkää hyvät ihmiset kuvitelko että joku työnantaja olisi katalamielinen taikka yrittäisi tehdä työntekijöilleen vahinkoa sellaista tässä maassa ei ole varmasti jokainen työntekijä on työnantajalleen kullanarvoinen ja tämän takia kun tätä uutta lakia uutta systeemiä nyt tässä maahan kehittämässä toivoisin hieman avarakatseisempaa näkökulmaa tähän asiaan lopuksi arvoisa rouva puhemies kun puhutaan kilpailukyvystä suomi on viennistä riippuva maa joka ainut euro mikä tähän maahan tulee tulee suurimmalta osin ulkomaankaupan tai sen seurausten ansiosta jos meillä ei kilpailukyky ole kunnossa emme saa hyvää työvoimaa joka tekee yrityksessä laadukasta työtä josta syntyy laadukkaita tuotteita jotka käyvät maailmalla kaupaksi sillä tavoin työllisyys kehittyy älkää vain hyvät ihmiset kuvitelko sitä että olisi olemassa joku muu maailma jota voitaisiin jatkaa vaikka työllisyystukitoimin loputtomiin sellaista maailmaa ei enää ole

arvoisa puhemies kiitoksia mahdollisuudesta puhua lähes neljän tunnin odottamisen jälkeen mutta on todella tärkeä välikysymys nuorten työehdoista on perusteltu kannanotto sen johdosta että ikä tai yrityskoko ei voi olla kestävä yhdenvertaisuusvaatimukset täyttävä peruste säätää lailla heikompia työsuhteen perusehtoja ministeri lindströmhän on niin ikään jo pohdiskellut että tämä on vähän hankala asia perustuslain kannalta ja niin on kun hallituksen esitystä ei ole vielä annettu ja pohdinta on kesken on hyvä vedota siihen että näitä esityksiä ei tuotaisikaan tänne eduskunnan käsittelyyn erityisesti nuoret tarvitsevat tukea eivätkä turvattomuutta lisääviä

eli siis negatiivisia erityiskohteluita mutta pk yritysten työllistämismahdollisuuksia kyllä pitää tukea tarvitaan vaikuttavampia inhimillisiä keinoja ja tähän liittyen haluan nyt esittää vaihtoehtoisia keinoja kymppilistan mitä olisi voitu toisin tehdä niin että sekä yrittäjät että nuoret voittavat madalletaan työllistämisen kynnystä otetaan käyttöön työmarkkinatuen suuruinen työllistämisseteli niin sanottu rinteen malli jonka saa yritys kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen kuuden kuukauden ajaksi kehitetään ei pureta viime hallituskaudella rakennettua tuloksellista nuorisotakuuta kaksi nostetaan arvonlisäveron alaraja nykyisestä kymmenestätuhannesta eurosta tukemaan pk yritysten työllistämistä palkitaan kahdenkymmenentuhannen euron veroporkkanalla ensimmäisen työntekijän palkkaamista seuraavan vuoden verotuksessa neljä parannetaan pk yritysten neuvontaa työlakien ja sopimusten tuntemusta lisääviä palveluja nostetaan yritysten muuntokoulutuksen ja yritysten yhteishankintakoulutuksen rahoitusta ne ovat tehokkaita toimia työllistämiseksi kuusi irtisanomisperusteiden heikentämisen sijasta kehitetään eurooppalaisittainkin katsoen joustavia työssä käymisen ja irtisanomisen väliin sijoittuvia lomautusjärjestelmiämme ja pidempikestoista lomautusaikaa voitaisiin käyttää myös koulutukseen mieluummin lomautetaan kuin irtisanotaan seitsemän kehitetään oppisopimuskoulutusta tukemaan pk yritysten koulutustarpeita muun muassa siten että sama oppisopimusoppilas voisi tehdä useamman pk yrityksen kanssa oppisopimussuhteen ja näin jaettaisiin pienten yritysten järjestämisvastuita laajemmalle kahdeksan käynnistetään kattava aikuiskoulutusreformi sen osana selvitetään henkilökohtaisen koulutustilin tai osaamis ja työllistämissetelin käyttöönottomahdollisuuksia yhdeksän koulutusrahastoa voidaan kehittää omaehtoisen koulutuksen tuen lisäksi tukemaan myös ammatillista koulutusta nimikekin voisi olla koulutus ja työllistämisrahasto me tarvitsemme lisätoimia sen tukemiseen

työpaikkaa etsivän ihmisen ja työtä tarjoavan työnantajan kohtaannon parantamiseksi tavoitteena olisi laatia eri politiikkalohkoja yhdistävä toimenpideohjelma toteutetaan joka maakunnassa laajapohjaisen yhteistyön voimin positiivisen rakennemuutoksen ohjelma kuten lounais suomessa on nyt tehty kymmenen toimialakohtaisten työmarkkinaosapuolien tulisi kuten teollisuusliitto ovat tehneetkin lisätä paikallista yhteistyötä yritysten kasvun tuottavuuden työllisyyden työhyvinvoinnin parantamiseksi olisi jopa suotavaa että työehtosopimuksissa osapuolet katsoisivat toimia joilla voitaisiin helpottaa nuorten ihmisten työllistämistä lopuksi haluan vain sanoa sen että kun työikäisen väestön suhteellinen osuus laskee ikärakenteesta johtuen siten että eläkkeelle siirtyy enemmän ihmisiä kuin nuoria tulee työmarkkinoille osaavasta työvoimasta siis tullaan kilpailemaan on nurinkurista että kannustetaan yrityksistä pois potkimista kun kaikki tarmo pitää kehittää siihen että myös nuoret ovat halukkaita tulemaan työelämään turvallisin mielin ja laadukkaisiin työsuhteisiin nimittäin tulevaisuudessa ne yritykset jotka investoivat nuorten osaamiseen työhyvinvointiin heidän pärjäämiseensä ja ne eivät pärjää jotka laiminlyövät nämä tavoitteet

arvoisa puhemies työllisyysprosenttia on saatava hilattua ylös ja työntekijöiden palkkaamista on helpotettava yritysten näkökulmasta alle kolmekymmentä vuotiaiden henkilöiden kyykyttäminen ei ole silti järkevä ratkaisu hallituksen päätös siitä että työnantaja voi tehdä alle kolmekymmentä vuotiaan kolme kuukautta määräaikaisen työsopimuksen ilman erillistä perusteltua syytä ei ole alle kolmekymppisiä kohtaan kovinkaan reilu muutos olen sitä mieltä että kaikkia suomen kansalaisia tulisi kohdella yhdenvertaisesti eikä tämä uudistus nyt istu siihen ei iän perusteella pidä olla heikommassa asemassa työmarkkinoilla minkäs kukaan sille mahtaa jos on alle kolmekymppinen ja tämä on sitten se syy määräaikaiselle työsopimukselle monilla monilla nuorilla ihmisillä on usko tulevaisuuteen mutta se usko on nyt monen kohdalla myös heikko tähän vaikuttaa nopea maailman muutos ja ympärillä tapahtuvat negatiiviset asiat vauhdikkaasta muutoksesta johtuen tulevaisuuden suunnitteleminen ja ennakoiminen on haastavaa mikä aiheuttaa monille nuorille epävarmuuden tunnetta ja ahdistusta yhteiskunnan tulee vahvistaa ihmisten tulevaisuudenuskoa ja ja luoda nuorille positiivisia odotuksia tulevasta jo tällä hetkellä ihmisiä pompotellaan määräaikaisilla työsuhteilla ja aina kun on soppari katkolla saa pelätä jatkon puolesta tällaista en halua lisää ja ainakaan ilman perusteita vakaalla pohjalla oleva työsuhde on työntekijän ja työnantajan etu irtisanomisen helpottaminen alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä on selvä heikennys työntekijöiden asemaan on ymmärrettävää että pienissä yrityksissä epäonnistuneen rekrytoinnin seuraukset tuntuvat ja tätä riskiä halutaan pienentää madaltamalla irtisanomisen kynnystä eikö juuri kuuteen kuukauteen pidennetty koeaika olisi tässä asiassa riittävä toimi muutoksen yhtenä haittavaikutuksena voi kuitenkin olla myös se että ihmiset hakeutuvat töihin mieluummin

työllistäviin yrityksiin turvallisemman pestin toivossa tämä ei ainakaan helpota pätevien työntekijöiden löytämistä pienissä yrityksissä pk yrityksethän ovat maininneet yhdeksi keskeiseksi kasvua rajoittavaksi tekijäksi osaavan työvoiman saatavuuden arvoisa puhemies hallituksen toimet eivät lisää ihmisten luottamusta tulevaisuuteen ja negatiiviset vaikutukset kohdistuvat vain osaan ihmisistä varsin kyseenalaisinkin perustein ikään perustuvaa syrjintää ei saisi olla missään muodossa aktiivimallin ja muun hallituksen politiikan seurauksena työttömien jo entuudestaan vaikea asema on mennyt todella haastavaksi nuorisotyöttömyys ja ja nuorten syrjäytyminen ovat suurimpia uhkia maamme tulevaisuudelle niin yleisen hyvinvoinnin kuin talouden näkökulmasta syrjäytyminen on tutkitusti todella kallista valtiolle ja paras rohto sitä vastaan on koulutus ja työ nuorten asemaa työmarkkinoilla on vahvistettava eikä päinvastoin hallituksen nuoriin kohdistamat raipaniskut yhdessä koulutusleikkausten kanssa ovat kyllä melkoista myrkkyä hyvinvointiyhteiskuntakehitykselle perussuomalaiset ovat ehdottaneet pienyrittäjien tilanteen parantamiseksi aivan kuten edustaja lehto puheessaan mainitsi muun muassa työtilimallia byrokratia on aivan liian raskasta myös pienyrityksissä ja alvin alarajan nostamista pienet yritykset eivät ehdi edes päästä alkuun kun jo ennakkoverot ja moninaiset luvat ja säädökset latistavat yrittäjän ei näin tämä ei kannusta yritysten perustamiseen johon hallitus kuitenkin yrittää kansalaisia kannustaa arvoisa puhemies lopuksi vielä totta kai me varsinais suomessa todella iloisia siitä että työllisyystilanne näyttää siellä todella hyvältä ja toivomme että tämä hyvä signaali ja nämä työpaikat monet suuret isot mahtavat työpaikat tulevat sitten myös koko suomen kattaviksi siellä on nuoria autotehtaalla paljon hommissa ja autotehdas itse kouluttaa nopeastikin henkilön jolla ei välttämättä ole vielä hyvää koulutusta siihen ja tämä ratkaisu on hyvä mutta haluan vielä yhden asian sanoa maatalous ja puutarhanviljely ovat paikkoja missä on vaikea saada työntekijöitä kehiin ja jos puhutaan ulkolaisista työntekijöistä niin siellä on heitä hyvin paljon ja se johtuu siitä että sinne ei olla niin mieluusti hakeutumassa ja tämä on ongelma kiitos

arvoisa puhemies hyvät edustajakollegat ja muu yleisö hallituksen missiona tuntuu olevan sopimusyhteiskunnan romuttaminen tällä vaalikaudella on jo useaan kertaan heikennetty työntekijöiden asemaa heidän työehtojaan ja toimeentuloaan ensi töikseen pääministeri päätti prosessikaavioineen että työmarkkinajärjestöjen on toteutettava kilpailukykyloikka joka käytännössä loppujen lopuksi tarkoitti sitä että naisvaltaisen julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja leikattiin kolmekymmentä prosenttia ja palkatonta työaikaa pidennettiin häpeällistä oli hallituksen tapa toimia epäoikeudenmukaisen kikyn läpirunnojana uhkailemalla ja kiristämällä erityisesti työntekijäpuolta yhden pilkku viiden miljardin lisäleikkauksilla sosiaaliturvaan ja pakkolaeilla jos kilpailukykysopimusta ei hallitus on jo tehnyt useita työelämää koskevia heikennyksiä on pidennetty koeaikaa löysennetty takaisinottovelvoitetta leikattu ansiosidonnaista työttömyysturvaa ja niin edelleen on pakko kysyä eikö hallitukselle mikään riitä kun on kysymys tavallisen työntekijän aseman heikentämisestä ei riitä mikään ei riitä ja nyt hallituksen tulilinjalle ovat joutuneet nuoret alle kolmekymmentä vuotiaat jotka ovat olleet vain kolme kuukautta työttömänä heille sipilän hallitus kehtaa tarjota perusteettomia pätkiä pätkätöitä siis hallitus asettaa nuoret iän perusteella eriarvoiseen työmarkkina asemaan tämä on epäoikeudenmukaista ja mielestäni perustuslain yhdenvertaisuutta koskevan kuudennen pykälän vastainen esitys kuten on myös esitys heikentää irtisanomissuojaa alle kahdenkymmenen hengen yrityksissä arvoisa puhemies työskentelin aikoinaan nuorena äitinä vuosia määräaikaisissa työsuhteissa samassa työpaikassa aina löytyi peruste jatkaa määräaikaisuuksia vaikka todellisuudessa työvoiman tarve oli jatkuva tuntui käsittämättömältä että viimeinen pätkä laitettiin päättymään tismalleen samana päivänä kun jäin työstä äitiyslomalle vaikka alun perin minut oli palkattu palkattu vuorotteluvapaan sijaiseksi pidemmäksi aikaa olin silloin kaksikymmentäkolme vuotias ja odotin kolmatta lastani raskaussyrjintä oli silloin ja on edelleen vakava ja räikeä sukupuolten tasa arvoa heikentävä ongelma mutta hallitus sulkee tältäkin epäkohdalta silmänsä ja vaikeuttaa toimillaan erityisesti nuorten naisten työmarkkina asemaa ja palkkatasa arvoa sama koskee mielestäni myös pienyrittäjänaisia kun heille tulee tilanne että heidän pitäisi jäädä vanhempainvapaalle niin usein on pantava lappu luukulle kun ei ole muuten mahdollisuutta jäädä pitämään niitä ansaittuja vapaita sen vuoksi täytyy kysyä minkä takia hallitus ei tehnyt perhevapaauudistusta tällä vaalikaudella kun sillä oli siihen kaikki mahdollisuudet arvoisa puhemies sen sijaan että hallitus haluaisi parantaa tasa arvoa hallitus ajaa perusteettomia määräaikaisia työsuhteita ja tosiasia on että naiset ovat miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa määräaikaisen työn tekeminen ei ole läheskään aina oma valinta vaan naiset ovat näissä työsuhteissa miehiä useammin vakituisen työn puutteen takia nämä nuoret aikuiset maksavat laskuja vuokraa tai asuntolainaa ja monet elättävät jo omaa perhettäänkin aivan niin kuin vanhemmatkin ikäpolvet itsellänikin oli kaksikymmentäkahdeksan vuotiaana viisi nyt olemmekin jo saaneet viestiä siitä että ministeriössä ollaan melkoisessa pulassa koska tätäkään hallituksen esitystä ei ole helppo saada sopimaan yhteen suomen oman lainsäädännön tai kansainvälisten sitoumuksiemme kanssa

on vaikutuksia myös naisen euroon hallituksen päätös helpottaa määräaikaisten työsuhteiden solmimista vie siis samapalkkatavoitteen yhä kauemmaksi miksi naisen euro ei kiinnosta hallitusta revitäänkö se kuuluisa kilpailukyky naisten palkoista tinkimällä

arvoisa puhemies arvoisat kollegat aiotaanko nuorista tehdä oman itsensä kulkukauppiaita että he kauppaavat itseään työpaikasta toiseen jos nyt tämä hallituksen syrjivä ehdotus alle kolmekymmentä vuotiaiden perusteettomien määräaikaisten töiden lisäämiseksi hyväksytään niin mitä sitten seuraavaksi tuleeko meille itä suomeen erilaiset työehdot kun kerta hallituksen mielestä on korkean työttömyyden nimissä sallittava perusteettomat pätkätyöt tätä heikennysehdotusta aiemmin hallitus on jo valtiovarainministeri orpon johdolla velvoittanut verohallintoa poistamaan palkka ja työkorvausohjeestaan lauseen

työsuhde syntyy verotuksessa aina tilanteessa jossa myös työoikeudellisen työsuhteen tunnusmerkit täyttyvät tämä lause on velvoitettu poistamaan ja verottajan uusi linja on että yhä useammin yritykset voivat palkata työntekijöitä freelancereina toimeksiantosuhteisiin eli yritys ei maksa työntekijästä sosiaaliturva ja eläkemaksuja

tällaiset yritykset kilpailevat epäreilusti sellaisten yritysten kanssa jotka hoitavat työnantajamaksunsa asiallisesti näinkö sipilän hallitus edistää tiettyjen yritysten ja samalla heikentää toisten yritysten kilpailukykyä tämä sipilän porvarihallituksen nuorten sukupolvien työehtojen heikentämisen linja johtaa siihen että sosiaaliturvamaksuja ei kerry valtiolle ja ihmiselle ei kerry eläkettä ja näin ollen nykyiset nuoret ovat eläkkeellä

arvoisa herra puhemies

miksi hallitus haluaa romuttaa nuorten uskon tulevaisuuteen miksi luotte epävarmuutta työmarkkinoille miksi haluatte asettaa nuoret työelämässä muita huonompaan asemaan arvoisa herra puhemies hallituksen työllisyyspolitiikassa kuvastuu ymmärtämättömyys työelämän pelisäännöistä ja todellisuudesta työpaikoilla siinä tuntuu olevan ylimpänä tavoitteena heikentää työntekijöiden asemaa kaikilla mahdollisilla keinoilla monenlaista on jo nähty tällä kaudella mutta kyllä tämä kehysriihen sato menee jo todella pitkälle siellä lyötiin pöytään kaavailut nuorten työmarkkina aseman mielivaltaisesta heikennyksestä siis ikään perustuva kahtiajako alle kolmekymmentä vuotiaille eri ehdot kuin yli kolmekymmentä vuotiaille tuntuu absurdilta mutta tottahan tämä valitettavasti hallituksen työllisyyspolitiikan saldo on kovin karu siitä puhutaan vain kovin harvoin tässä salissa ensin oli uhkailua pakkolaeilla lomarahaleikkauksia kohtuuton ja älytön aktiivimalli työvoimapoliittisen koulutuksen romahduttaminen ja työvoimapalveluiden ajaminen markkinoille sekä työttömyysturvan leikkaukset listaa voisi jatkaa vielä pidempäänkin arvoisa herra puhemies mitä miettivät nuoret tänä päivänä heitä innostetaan perustamaan perhettä ja hankkimaan lapsia heitä muistutellaan että syntyvyys kyntää sotavuosien tasolla ja samaan aikaan lainsäädännöllä luodaan pelkkää epävarmuutta ristiriitaista kohtuutonta ja suomen tulevaisuuden kannalta vääränlaista politiikkaa näille toimille on myös vaihtoehtoja oppositiosta on esitetty monia täsmäkeinoja työllistämisen helpottamiseen ja työelämän joustojen kehittämiseen reilulta pohjalta olemme esittäneet niitä pitkin vaalikautta ne ovat kuitenkin kaikuneet kuuroille korville hallitus on valinnut oman linjansa ja pitää muistaa tuo linja on täysin poliittinen arvovalinta tänään salissa kävimme lähes viiteen saakka debattia tästä välikysymyksestä itselleni syntyi tuon debatin aikana useampi kysymys ja jos saanut sen kuuluisan puheenvuoron se olisi kuulunut seuraavasti kun on taantuma niin se on hallitukselle peruste heikentää työntekijän asemaa kun talous kasvaa niin se on hallitukselle peruste heikentää työntekijöiden asemaa koska on työntekijöiden vuoro tuntuu että hallitus ei tiedä että työllisyystilanne parantuu solmimalla uusia työsopimuksia ja heikkenee työsopimuksia irtisanomalla tuntuu myös siltä että hallitus ei tiedä että paras ja halvin sosiaaliturva perheille on työsuhdeturva arvoisa puhemies tarvitsemme suomalaiseen työelämään lisää luottamusta ja vakautta lisää apua työllistymiseen lisää rohkeutta ja tukea työllistämiseen sipilän hallitus kulkee ideologisen taustansa vuoksi täysin toiseen suuntaan

arvoisa puhemies keskustelu on jatkunut pitkään ja paljon hyviä puheenvuoroja on on käytetty tässä kohtaa tuon esille muutamia sellaisia näkökohtia mistä ei ehkä nyt niin paljon tässä vaiheessa vielä ole keskusteltu ensimmäisenä totean sen että tässä asiassa mitä välikysymys ei puhuta mikroyrityksistä täällä on aiemmin esitetty perustelu että tässä helpotetaan mikroyritysten työllistämistä mutta eihän kahdenkymmenen hengen yritys ole mikään mikroyritys eli jos haluttaisiin auttaa yhden hengen yrityksiä palkkaamaan se toinen työntekijä niin siihen voitaisiin keksiä ihan toisenlaiset tehokkaammatkin keinot kuin nämä tässä ensimmäisenä tuon esille näistä keskusteluun nousseista asioista hallituksen ajatuksen siitä että he voisivat tehdä alle kolmekymmentä vuotiaiden määräaikaiset työsopimukset perusteettomiksi eli tällä omalla orwellilaisella uuskielellään kohdella positiivisella erityiskohtelulla näitä nuoria siis huonontaa heidän työmarkkina asemaansa no kyllähän tosiasia on se että määräaikaisten työsopimusten perusteiden ehtoja kylläkin kierretään merkittävä keino niitten ehtojen kiertämiseen on vuokratyö sillähän voidaan teettää käytännössä perusteettomia määräaikaisuuksia kun vuokrataan työntekijöitä ja sitä tapahtuu hyvin laajalti toinen asia mihin itse olen omalla työurallani törmännyt silloin kun vielä työelämässä olin on se että määräaikainen työsopimus solmitaan yhteisestä sopimuksesta työntekijän eteen kiikutetaan sellainen paperi jossa lukee että määräaikainen työsopimus perusteena yhteinen sopimus no onhan siinä tietysti työntekijällä sellainen vaihtoehto että yhteistä sopimusta ei synny ja silloin ei myöskään tarvitse todennäköisesti tehdä töitä minkä seurauksena ei tarvitse saada palkkaa eli eihän tämä tietenkään mikään aito neuvottelutilanne ole vaikka siinä muodollisesti kenties onkin tällainen yhteinen sopimus eli periaatteessa tämä hallituksen esitys ei kenties tätä todellisuutta nyt niin suuresti muuttaisi mutta on se kuitenkin periaatteellisesti ikävä asia että se kierto nyt laillistettaisiin että olisikin aivan laillista tehdä niitä perusteettomia määräaikaisia sopimuksia tällaisen nuoren henkilön kanssa ensimmäinen tunne joka tästä itselleni tuli oli se että lähtee niin sanotusti tuhkatkin pesästä kun tällaisia esityksiä tehdään siinä suorastaan alkoi savu nousemaan korvista kun tämän kuulin täällä on käytetty sellaistakin perustelua että nuoret haluaisivat tehdä määräaikaisia työsuhteita no en usko että kovin montaa sellaista työnantajaa löytyy joka kieltäytyy siitä kun nuori tulee sanomaan että hei minä haluan määräaikaisen työsopimuksen niin että aivan väkisin työnnetään se toistaiseksi voimassa oleva sopimus ja pakotetaan allekirjoittamaan tällaiseen en usko kyllä se määräaikaisen solmiminen vapaaehtoisesti varmaankin aina onnistuu toinen asia on tämä henkilökohtainen irtisanominen ja sen väitetty vaikeus monesti täällä salissakin on nyt tänään sanottu että suomessa ei pystyisi irtisanomaan työntekijää henkilökohtaisella irtisanomisperusteella että se olisi liian vaikeaa nyt kuitenkin ainakin itseltäni puuttuu sellainen näyttö oikeustapauksista joissa näin olisi käytännössä käynyt että yritys olisi irtisanonut jonkun henkilön henkilökohtaisella irtisanomisperusteella dokumentoinut tämän henkilön pätemättömyyden kyseiseen tehtävään kenties antanut varoitukset ennen kuin tämä irtisanominen on toimeenpantu ja sen jälkeen tämä kyseinen yritys olisi aidosti ja oikeasti oikeudessa hävinnyt tämän tapauksen ja olisi todettu että irtisanominen olisi laiton tällaisesta näyttöä ei ainakaan minun eteeni ole tähän mennessä juurikaan tuotu että henkilökohtainen irtisanominen suomessa ei onnistuisi usein esitetään väite ettei onnistu mutta haluaisin mielelläni myöskin nähdä todisteet että oikeuden tulkinta tällä hetkellä on tällainen me kaikki varmaan olemme yhtä mieltä siitä että ei yrittäjällä pitäisi olla velvollisuutta pitää töissä henkilöä joka ei ole tehtäväänsä pätevä mutta onko tämä todellisuudessa ongelma sitä en tiedä nyt tämä koeaika on pidennetty kuuteen kuukauteen eli henkilö lähestulkoon tuhat tuntia töissä ja nyt sitten jotkut vielä esittävät sellaisen väitteen että tässä ajassa ei selviäisi osaako tämä henkilö työnsä tämä on mielestäni jotenkin käsittämätöntä kyllä siinä tuhannessa tunnissa täytyy selvitä onko jostain henkilöstä työnsä tekemään arvoisa puhemies mielestäni kuitenkin avainkysymys tässä on se miksi nämä kaikki hallituksen keinot työttömiä nuoria ynnä muita kohtaan ovat yhtä ja samaa keppiä miksei sitä porkkanaa voitaisi jossain kohtaa käyttää miksi nuorten niskaan tässä kaadetaan tosiasiallisesti syy siitä että ongelmamme on se että koulutusjärjestelmämme ei tuota osaajia joille oltaisiin valmiita maksamaan palkkaa suoraan koulunpenkiltä miksi miksi nuoria rangaistaan siitä että meidän koulutusjärjestelmämme ei ole kunnossa tämä on vakava asia eläkelupaus voidaan toteuttaa vain jos nuoret pääsevät aivan oikeisiin töihin tekemään kunnollisen työuran ei nuorista ole muuten maksamaan niitä eläkkeitä myöskään tällä hetkellä työssä oleville ja kohta eläkkeelle siirtyville

arvoisa puhemies

on sekä oppositiosta että hallituksesta vaadittu tarveharkinnan poistamista perussuomalaisille on tärkeää että työehtosopimuksen yleissitovuus säilytetään nykyisellään ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta ei luovuta ja nykyistä ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnan säännöstöä täsmennetään siten että työluvan myöntämisen edellytyksenä on kyseisen alan yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen

vertaan nyt suomea sveitsiin sveitsissä ensin palkataan sveitsiläinen ja sitten vasta sen jälkeen palkataan ulkomaalainen mikäli sveitsiläistä ei ole tarjolla ja meillä helsingissä rakennusmiehiä on paljon työttömänä ja virolaisia rakennusmiehiä paljon töissä ja heille maksetaan pienempää palkkaa koska siihen kokonaispalkkaukseen lasketaan lapsilisät ynnä muut tällä hetkellä niin sanotut huippuosaajat asiantuntijat ja monet muutkin ammattiryhmät on jo vapautettu saatavuusharkinnasta mistä päin maailmaa tahansa eli nykykäytäntökin on jo liian salliva ja tuottaa suomeen halpatyövoimaa jolla korvataan suomalaiset työntekijät monet asiantuntijat kuten esimerkiksi aasialaiset halpakoodarit eivät saa palkkaa jolla tulisi toimeen vaan ovat osittain riippuvaisia sosiaalisista tulonsiirroista ja monissa etnisissä ravintoloissa teetetään käytännössä palkatonta orjatyötä ulkomaisen työvoiman tarveharkinnan poistaminen loisi suomeen kahdet työmarkkinat ja kurjistaisi nuorison tulevaisuudennäkymät ruotsihan on jo palauttamassa saatavuusharkintaa ja toivon että me emme tässäkään asiassa noudattaisi ensin ruotsin epäonnistuneita asioita vaan olisimme fiksumpia fiksut oppivat muilta meidän tulee pitää tästä saatavuusharkinnasta kiinni mitä tulee sitten yhdenvertaisuuteen on hienoa että hallitus on huolissaan nuorten työttömyysasteesta se on kaksikymmentäneljä pilkku yksi prosenttia mikä on nolla pilkku kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin tämä on vakava asia

edessä tarkoittaa sitä että iän alkuperän tai sukupuolen perusteella ei saa syrjiä meillä on suomessa maahanmuuttajaryhmiä joiden työttömyysaste on vielä nuorisotyöttömyyttäkin huomattavasti korkeampi jos tämä ikäsyrjintä on vain positiivista syrjintää niin olisiko sekin sitten vain positiivista syrjintää jos käyttäisimme tätä samaa keppilinjaa joihinkin maahanmuuttajaryhmiin perussuomalaiset haluavat että yritykset voivat palkata työntekijöitä yritykset ovat kilpailukykyisiä ja meidän vienti vetää perussuomalaiset ovat tarjonneet esimerkiksi työtilimallia

yksinyrittäjä vapautuisi työllistävästä byrokratiasta olemme myös esittäneet alvin alarajan nostamista ja me haluamme panostaa oppisopimuskoulutukseen esimerkiksi olisiko tämän kaksisataa miljoonaa euroa mikä käytettiin tuulivoimatukiin voinut laittaa oppisopimukseen kun joku on esimerkiksi

käynyt vain yhdeksännen luokan eikä sen jälkeen yhtään koulua niin joku yritys voisi ottaa tämän nuoren hoiviinsa ja kouluttaa tästä itselleen työntekijän mutta tietenkin tämä sitoo yrityksen resursseja tämmöisiä täsmätoimia me tarvitsemme emmekä emmekä koko ikäluokan kattavia keppitoimia mitä tulee siihen että olisi vaikea irtisanoa se on aika lailla puppua siis verrattuna muihin verrokkimaihin ei suomessa ole paljon vaikeampi irtisanoa kuin muuallakaan tämä on hyvä pitää mielessä meillähän on

maksimissaan kuuden kuukauden koeaika jonka aikana voi irtisanoa ilman perusteita

arvoisa puhemies jos ei ole vaikea sanoa irti niin voisiko vastata tämmöiseen kysymykseen minulla on tässä korkeimman oikeuden päätös jossa yritys sanoi irti vientipäällikön

korvauksiin vientipäällikön

muualla maailmalla olevat

ostajat olivat voi jatkaa yhteistyötä yrityksen kanssa mikäli tämä vientipäällikkö jatkaa työssään tämä päätös on ihan tältä keväältä korkeimman hallinto oikeuden päätös tietysti suomen lakien mukaan oli että ei ole pystytty osoittamaan sellaista syytä koska pitää olla erittäin pätevä syy siihen irtisanomiseen tässä tapauksessa tämä yritys siis hävisi tämän päätöksen koska ja erittäin painavaa syytä sanoa irti sellainenkaan syy jossa joltakin loppuu kokonaan

ei ole painava syy

arvoisa puhemies tietenkin näitä yksittäistapauksia ja kauhutarinoita varmasti löytyy koska aukotonta systeemiä ei ole olemassa mutta irtisanominen on mahdollista kun on esimerkiksi työvelvoitteen laiminlyönti huolimattomuus puutteellinen ammattitaito sopimaton käytös luvaton poissaolo luottamuspula alkoholin käyttö ja kuten jo tuossa puheessani mainitsin voidaan käyttää myös kuuden kuukauden koeaikaa ja ja sen aikana on mahdollisuus ja jos me nyt vertaamme näihin verrokkimaihin niin siellä kyllä työllisyysaste on paljon korkeampi kuin suomessa vaikka siellä ei ole yhtään sen helpompi irtisanoa työntekijöitä
ja vielä edustaja suutarille ja sitten siirrytään

hovioikeus olisi toiminut toisin mutta tietysti korkein oikeus teki ennakkopäätöksen ja tämä päätös tarkoittaa sitä että kaikki yritykset ovat tämän jälkeen varpaillaan ettei heidän kannata mennä oikeuteen oli syy mikä tahansa

arvoisa puhemies työllisyyden lisääminen on ilman muuta hyvä tavoite eikä siinä pidä kaihtaa ikäviäkään keinoja nuorten työllisyyden parantaminen on erityisen on erityisen tärkeä tavoite mutta hallituksen keinot tällä kertaa eivät kyllä vakuuta siis ne keinot joita kehysriihessä linjattiin ja silloin kun valitaan ikäviä keinoja pitää olla erityinen varmuus siitä että nuo keinot tuottavat sitä työllisyyshyötyä jota haetaan ikävä kyllä tässä tilanteessa esimerkiksi näiden perusteettomien määräaikaisten työsopimusten lisääminen ei ei ole sellainen ikävä keino jonka voisi osoittaa lisäävän työllisyyttä se mikä minua huolestuttaa tässä politiikan tekemisen tavassa on se että työministeri sanoi tässä keskustelussa aikaisemmin että meillä on tahtotila ja sitten asiantuntijat etsivät keinot ja oleellista on se mikä tuo tahtotila on jos tuo tahtotila olisi ollut esimerkiksi nuorten työllisyyden parantaminen tai jos tuo tahtotila olisi ollut rekrytointikynnyksen alentaminen ja sen jälkeen asiantuntijat olisivat etsineet keinot niin mielestäni polku olisi ollut oikea mutta kun tuo tahtotila on ollut se että määräaikaisia työsuhteita voi solmia ilman perustetta tai se että alle kaksikymmentä henkeä

irtisanomiskynnystä pitää helpottaa silloin kun kyseessä ovat henkilökohtaiset syyt niin tullaan vähän kummalliseen tilanteeseen valitaan väline eikä olla ollenkaan varmoja siitä vaikuttaako se siihen tavoitteeseen jonka sanotaan pyhittävän tuon tuntuu siltä että joskus nämä keinot vedetään hatusta ja sitten ruvetaan miettimään millä niitä perustellaan määräaikaisten työsuhteiden solmimisen helpottamista on kokeiltu työllistämiskeinona useammassakin maassa ja taustalla on aina ollut se ajatus että ikään kuin siitä määräaikaisesta työsuhteesta tulisi tällainen alusta astinlauta joka veisi sitten vakituisempaan työhön mutta tutkimukset ikävä kyllä osoittavat että vaikka nämä uudistukset lisäävät määräaikaisten työsuhteiden määrää ja alussa saattaa jopa näkyä työllisyyspiikkiä niin niiden varjopuolena on se että vakituisten työsuhteiden määrä vähenee ja tuo lisääntyminen tapahtuu vakituisten työsuhteiden kustannuksella ja se työllisyyshyötykin ajan myötä valuu pois

nämä hallituksen suunnittelemat uudistukset lisäisivät työpaikkoja hallitus ei ikävä kyllä keskustelussa ja debatissa esittänyt ja salinkin keskustelun kanssa tämä evidenssi oli vähän sillä tasolla että kilautin kaverille ja kysyin elikkä joku yritys joku firma on sanonut että tällä keinolla voisin työllistää mutta sitten jos katsotaan laajempaa tutkimuspohjaa tuota evidenssiä löytyy hyvin ohuesti suomessa on jo monenlaisia keinoja solmia joustavia työsuhteita määräaikaisia työsuhteita saa solmia jos sille on työstä lähtevät perusteet vuokratyötä saa käyttää eikä sitä ole säädelty sillä tavalla että sitä ei joillakin tietyillä sektoreilla voisi käyttää nollasopimuksia saa edelleen solmia saa solmia jopa sen nollan elikkä hyvin joustavia työmuotoja meillä on käytössä on hyvin vaikea uskoa että työllisyys paranee nimenomaan työsuhdeturvaa heikentämällä se paranee kyllä joustavuutta työmarkkinoilla lisäämällä mutta työsuhdeturvan heikentäminen ilman perusteita ei tähän suuntaan vie hallitus siis valitsi työelämän epävarmuuden kasvattamisen määräaikaisten työsuhteiden lisäämisen alle kolmekymmentä ja irtisanomisen helpottamisen pienehköissä yrityksissä tavoite on hyvä halutaan helpottaa pienten yritysten työvoiman palkkaamista mutta työkalupakki on valittu väärin jos pieni yritys palkkaa uuden niin siinä on toki aina riskinsä sitä on turha kiistää moni yrittäjä pelkää että valinta menee pieleen mutta tätä varten on olemassa koeaika ja se on nykyisin jo kuusi kuukautta se antaa aika pitkän ajan tarkistaa sitä toimiiko tuo yhteistyö ja sen tarkoitus on antaa molemmille osapuolille mahdollisuus harkita vastaako työsopimus etukäteisodotuksia

ikään kuin tuo testausaika olisi pidempi mutta kun määräaikaisessa työsopimuksessa taas koeaika on lyhempi niin itse asiassa ollaan hankalammassa tilanteessa ja uskonkin että tuo kuuden kuukauden koeaika on parempi keino testata työntekijää no jos ajatellaan että miksi juuri alle kolmekymmentä vuotiaat työllisyydestä voi löytyä hiukan perusteita sille että tuo kohderyhmä on valittu mutta jos katsotaan monia indikaattoreita rinnan niin alle kolmekymmentä vuotiaat nuoret ovat juuri siinä iässä kun pitäisi perustaa perhettä

sitten jos mietitään määräaikaisuutta eu tuomioistuimen käytäntöjen ja ylipäätään eu direktiivien näkökulmasta niin tullaan kyllä aika hetteiselle suolle itse asiassa eussa on ikäsyrjinnän kielto ja se on hyvin tiukka sen takia ei voi verrata siihen että meillä sallitaan pitkäaikaistyöttömille määräaikaisten työsuhteiden solmiminen siinä kyse on pitkästä työttömyydestä joka johtaa tuohon poikkeukseen mutta hallituksen suunnitelmissa kyse on iästä joka johtaisi poikkeukseen esimerkiksi saksa on yrittänyt ikääntyneiden työntekijöiden kohdalla tehdä tällaista poikkeuslainsäädäntöä ja siitä tuomioistuimen päätös on ollut tyly se on sanonut että tällaista syrjintää ei saa tehdä

euroopan unionin perusoikeuskirjaa niin kahdeskymmenesensimmäinen pykälä siinä kieltää ikäsyrjinnän ja siitä seuraa seuraa että tuo syrjintädirektiivin ikäpoikkeus on hyvin ahtaasti tulkittu ja tuomioistuimen ratkaisut ovat olleet tiukkoja

välikysymyksessä nostetaan esiin hyvin tärkeä kysymys nuorten työllisyyteen liittyen heidän asemansa työmarkkinoilla ja täytyy sanoa että täällä on kyllä käytetty erittäin hyviä ja vakuuttavia puheenvuoroja esimerkiksi edustaja filatov joka on todella asiantuntija näissä näissä kysymyksissä kristillisdemokraatit eivät kuitenkaan ole mukana tässä välikysymyksessä ennen kaikkea sen vuoksi että koemme että tässä vaiheessa ei ole mielekästä vastustaa sellaisia lakiesityksiä joita ei ole vielä edes tehty ja joiden yksityiskohtia emme tiedä ja varsinkaan näin voimakkaalla keinolla kuin yrityksellä kaataa hallitus nuorten

todellakin otettava vakavasti ja sen vuoksi näen että on kyllä pohdittava hyvin ennakkoluulottomiakin ratkaisuja tämän ongelman torjumiseksi nuoren kohdalla muutamankin kuukauden työttömyys ja toimettomuus uhkaavat syrjäyttää pitkäaikaisesti ja siksi todellakin näitä erilaisia keinoja tulee pohtia toki toivon että koko tämä keskustelu jota tänään täällä salissa on käyty käy myös evästyskeskusteluna kun hallitus pohtii millä tavalla voisi olla näitä tavoitteita edistämässä ja ajattelen myös että sitten tämä perusoikeustarkastelu tulee toki tehdä huolellisesti jos päädytään siihen että tällainen esitys tänne eduskuntaan tuodaan hallitusta voi monesta asiasta toki moittia esimerkiksi koulutusleikkauksista jotka kohdistuvat nuoriin mutta tämän osalta emme ole nyt hallitusta yrittämässä

arvoisa herra puhemies vielä pari asiaa jäi

kuka siellä sitten istuukaan vastuuta kantamassa se seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysasteen tavoite on minimi mihin pitää pyrkiä me emme selviä näistä nykyisistä veloista emmekä pysty katkaisemaan sitä velkakierrettä ellemme saa työllisyysastetta nostettua paremmaksi se velka mitä me tänä päivänä otamme maailmanmarkkinoilta suomen valtiolle julkisiin menoihin rahaa on niitä rahoja jotka meidän lapset ja lastemme lapset maksavat ja kun puhutaan keinoista millä ne velat keinoa keksitty kuin tehdä töitä ja yrittää pärjätä maailmanmarkkinoilla ja myydä tuotteita niin että siitä kertyy tälle kansakunnalle lisäarvoa kun on kuunnellut tätä keskustelua nyt niin pitää muistaa että hallituksella on monta monta muuta keinoa millä on tämä työllisyyden parantamisen tie aloitettu on purettu byrokratiaa on purettu yli kolmesataa erilaista normia millä on nimenomaan helpotettu pienten yritysten toimintaa niin että ne pystyvät aidosti työllistämään totta kai siellä on muitakin toimia mutta erityisesti näitä yrityksille

on purettu ja sitä purkamistyötä jatketaan edelleen ei ole olemassa vain yhtä tointa kuten tämä nyt keskustelussa oleva kehysriihessä tullut esitys nuorten työllistämiseksi helpommin tämä on yksi keino on monta monta muuta keinoa se byrokratian purku oli yksi keino myös sitten on monia muita lainsäädäntöhankkeita viety jo läpi ja viedään edelleen meidän on pakko uudistaa myös työmarkkinoita me emme voi pärjätä enää sillä maailmanmenolla mikä joskus kaksikymmentä vuotta sitten oli nykyaikaa

sellaisia menettelytapoja työmarkkinoilla että meidän tulee niistä pikkuhiljaa hankkiutua eroon joustavoittaa työmarkkinoita ja ennen kaikkea paikallista sopimista lisätä työpaikoille siellä työpaikoillahan sen sen työpaikan olosuhteet parhaiten tunnetaan ja yritykset tuntevat

ostajat jos se tuote ei käy markkinoilla markkinoilla kaupaksi eikä synny kauppoja niin ei ole silloin sitä työllistävyyttäkään ei ole työpaikkoja sen jälkeen yhtään on syytä muistaa kaikkien tässä salissa olijoiden se että vain sellaiset yritykset jotka tuottavat voittoa pystyvät kehittämään yrityksen omaa bisnestä tekemään yhä parempia tuotteita ja maksamaan työntekijöille hyvää palkkaa ja muita sivukuluja ja myös palkkaamaan niitä uusia työntekijöitä yritykseen työvoimaksi meillä on

alle kahdenkymmenen hengen yritystä tässä maassa jos me pystymme tekemään niin että pystyisimme saattamaan sellaiseen tilanteeseen suomen politiikan että puolet näistä yrityksistä palkkaisi lisää työvoimaa vaikka yhden henkilön kukin yritys satakolmekymmentäviisituhatta yritystä palkkaisi yhden työntekijän esimerkiksi seuraavan kolmen vuoden aikana niin koko suomen työttömyysongelma olisi silloin ratkaistu tämä nyt käsittelyssä oleva asia on hyvin hyvin pieni hippu niiden toimenpiteiden joukossa jotka tähtäävät parempaan työllisyyteen tämä kannattaa oppositionkin muistaa koko ajan kyllähän voidaan pelotella menneisyyden haamuilla mitä on tapahtunut joskus maailmassa mutta ne eivät tänä päivänä pidä enää paikkaansa me olemme täysin kiinni siinä miten meidän asiakkaamme maailmanmarkkinoilla meihin suhtautuvat

puhemies tämä asia ei ole todellakaan mikään pieni himppu vaan me olemme äärettömän tärkeiden asioiden äärellä mielestäni tämä välikysymys on ollut äärettömän tärkeä koska me nyt nimenomaan nostaneet esille hallituksen työllisyyspolitiikkaa tämähän ei ole pelkästään kulminoitunut kehysriihipäätökseen vaan tämä on koko vaalikauden ollut sanelupolitiikkaa ja heikennyksiä niin työntekijöitä kohtaan kuin työttömiä kohtaan mutta ehkä tämä kaikki nyt kulminoitui tähän että nyt jopa lähdetään alle kolmekymmentä vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten määräaikaisilta työsuhteilta hakemaan perusteet ja myös alle kahdenkymmenen työntekijän yrityksiltä joita joita on peräti yhdeksänkymmentäviisi prosenttia meidän yrityksistä henkilöperusteista irtisanomissuojaa löyhennetään kyllähän tämä on perustavanlaatuinen muutos ja kertoo siitä sanelupolitiikasta jolla hallitus on perustellut laskukautena että työllisyyttä saataisiin parannettua ja sama mantra jatkuu myös nousukautena meidän linjamme on se että nyt nousukautena pitäisi ennemminkin

myös palkita sitä kautta että se kasvu kuuluu kaikille eikä vain heikentää sitten kommentoin muutamia asioita mitä täällä on esitetty eräs edustaja tässä äsken kun haettiin tutkimustietoa joka tukisi tätä hallituksen politiikkaa mitä hyvin vähän on oli googlettanut intian työmarkkinoista ja haluaisin kyllä nähdä sen tutkimuksen jonka kautta tätä on lähdetty siellä rakentamaan ylipäätänsä tämän päivän keskusteluissa on korostettu sitä että nuoret haluavat huonompia työehtoja ja muuta ja se ei oman kokemukseni perusteella pidä ollenkaan paikkaansa nuoret ovat hirveän erilaisissa asemissa esimerkiksi vuotiaat ovat jo kouluttautuneet vaikka korkeakoulututkinnon ja ovat olleet pitkään työttömänä ja yrittäneet löytää jotain ja haluaisivat asuntolainaa on hyvin erilaisia elämäntilanteita osa haluaisi perustaa perhettä ja ja muuta nuoret nimenomaan unelmoivat siitä vakityöpaikasta jolle sitä elämää rakentaa eivätkä halua elämään lisää mitään epävarmuuksia ja määräaikaisuuksia on jo tullut kaiken maailman koulutusleikkauksien ja muiden muiden leikkausten kautta joka tapauksessa tämä hallituksen avaus alle kolmekymmentä vuotiaitten nuorten työsuhdeturvan

suuresti opposition näkökulmaa tähän asiaan kuten edustaja nurmisen puheenvuorosta se parhaimmillaan näkyi kyllä meidän on pidettävä huoli siitä että pärjäävät ne yritykset jotka työllistävät ihmisiä tänäpänä kaikki me sen tiedämme tässä salissa aivan varmasti että julkisella puolella uusia työpaikkoja kovin vähän syntyy mieluummin ne vähenevät pitää muistaa edustaja nurminen sekin tosiasia että tämän maailman

tämän päivän työpaikat synny enää mahtimääräyksillä vaan ne syntyvät sillä että ne tuotteet joita suomalaisissa yrityksissä tehdään menevät maailmalla kaupaksi sillä keinoin syntyy työtä ei

joka on määräaikaisena töissä työsuhteen perusteet pitää purkaa niin että hän ei tiedä minkä takia hän on määräaikaisena millä tavalla se edistää kilpailukykyä minä en ihan ihan ota nyt näistä edustajan argumenteista selvää mutta mutta meillä on tässä selvästi eri näkemys yhtä mieltä että koulutukseen pitäisi panostaa mutta kuitenkaan siihenkään ei ole panostettu nyt

arvoisa herra puhemies mielestäni on erikoista että oppositio tekee välikysymystä asioista joista ei ole vielä edes hallituksen esityksiä olemassa välikysymys perustuukin ainoastaan julkiseen keskusteluun eikä niinkään konkreettisiin esityksiin itse mielelläni keskustelisin asioista vasta sitten kun tiedän tarkalleen mistä keskustellaan julkinen keskustelu on lähtenyt nuorten työolojen osalta täysin väärille urille nuorten alle kolmekymmentä vuotiaiden työllistymismahdollisuudet puolittuvat kun he ovat olleet työttömänä yli kolme kuukautta tästä seuraa välittömästi syrjäytymisriski koska tiedämme että työttömyyden pitkittyessä syrjäytymisen vaara on suuri erityisesti nuorten kohdalla syrjäytymisriski on valtava koska he hakevat ensimmäistä työpaikkaa ja sen saamisen viivästyminen saattaa vaarantaa koko tulevan työuran kehityksen tämä näkyy meidän tilastoissa meidän on kaikin keinoin pidettävä nuoret mukana työelämässä määräaikaisen sopimisen mahdollistaminen siinä tilanteessa kun alle kolmekymmentä vuotias on ollut kolme kuukautta työttömänä helpottaa nuoren pitämistä työmarkkinoilla määräaikaisen sopimuksen tekoa ei pidä sallia varauksetta vaan ainoastaan silloin kun siihen on selvät työmarkkinapoliittiset syyt ja perusteet näinhän meillä on joka paikassa arvoisa puhemies aktiivimalli jota kosketeltu koskettaa niin nuoria kuin vanhempia työmarkkinatukea saavia henkilöitä erityisesti nuorten kohdalla on äärimmäisen tärkeää että heidät saadaan pysymään aktiivisina työnhaussa ja sitten työllistymään nopeasti aktiivimallin asettamat velvoitteet eivät ole mitenkään poikkeuksellisia verrattuna muihin maihin esimerkiksi pohjoismaissa muissa pohjoismaissa ja saksassa vastaavat velvoitteet ovat huomattavasti tiukemmat tanskassa ansiopäivärahaa saavan on työskenneltävä sataneljäkymmentäkahdeksan tuntia neljän kuukauden aikana kun työttömyyttä kestää yli kuusi kuukautta nyt tehdyt uudistukset muuttavat järjestelmäämme löyhän maltillisesti pohjoismaiseen suuntaan arvoisa puhemies lopuksi vielä yksilöllisen irtisanomisen yksilöllisen irtisanomisen kriteereistä minulla oli tuossa kädessäni paperi korkeimman oikeuden ratkaisusta eräästä irtisanomistapauksesta jossa työnantaja oli irtisanonut vientipäällikön työsopimuksen yrityksen tärkeimpien jälleenmyyjien ilmoitettua etteivät etteivät he jatka yhteistyötä yrityksen kanssa jos vientipäällikkö jatkaa tehtävässään korkein oikeus päätti varmaan lakien mukaan

työnantaja ollut näyttänyt ettei

irtisanominen olisi ollut vältettävissä sijoittamalla työntekijä muuhun työhön mielestäni on uskomatonta että meillä on sellainen laki että yritys ei voi irtisanoa henkilöä jos henkilön hoitamat tehtävät loppuvat yrityksessä ja henkilö on korkeassa asemassa siinä kehysriihessä on sovittu yksilöllisen helpottamisesta kaksikymmentä henkeä tai sen alle työllistävissä yrityksissä ja se tähtää vain ja ainoastaan ihmisen työllistämiseen tällä hetkellä pienet yritykset eivät uskalla palkata työntekijöitä koska yksilöperusteinen irtisanominen on lähes mahdotonta virherekrytointien sattuessa se tulee pienelle yritykselle kalliiksi suomessa yksilöllinen irtisanomissuoja on paljon korkeampi kuin verrokkimaissamme en puhu tässä taloudellisin ja joukkoirtisanomisista tällä uudistuksella ainoastaan kohtuullistettaisiin lainsäädäntöä ja saataisiin lainsäädäntömme lähemmäs muiden pohjoismaiden vastaavia lainsäädäntöjä riittää jos laissa asiallisen ja painavan syyn tilalle tulisi esimerkiksi asiallinen ja hyväksyttävä syy ruotsissa siellä lukee objektiivinen eli hyväksyttävä tanskassa ei saa olla syrjivää muuten voi sanoa irti arvoisa puhemies puhemies hallituksen jo tekemät ja vasta suunniteltavat toimenpiteet uudistavat suomalaista työelämää

suutari viittasi pohjoismaiseen työvoimapolitiikkaan on helppo olla hänen kanssaan samaa mieltä siitä että aktiivisuus on tärkeä asia ja siinä yhteiskunnan pitää olla aktiivinen se mikä aktiivimallin erottaa muiden pohjoismaiden malleista on se että siinä työttömälle ei tarjota noita aktiivitoimenpiteitä ja tässä on sen kritiikin paikka jota me olemme esittäneet aktiivimallia kohtaan emme sitä kohtaan että velvoitetaan tekemään työtä emme sitä kohtaan että velvoitetaan osallistumaan aktiivitoimiin vaan sitä kohtaan että ihminen jätetään yksin etsimään tuota omaa aktiivisuuttansa eikä häntä

euroopassa tutkittiin kymmenen vuoden ajan määräaikaisuuksien helpottamista niin se tutkimus osoitti itse asiassa että erityisesti nuorten miesten työllisyysriski kasvoi tämän uudistuksen jälkeen se on minun mielestäni asia joka kannattaisi perata oikein kunnolla ennen kuin tällaisia esityksiä tänne saliin tulee mitä tulee siihen tehdäänkö välikysymys asiasta joka ei vielä täällä eduskuntasalissa ole niin silloin kun asiat ovat eduskuntasalissa meillä on mahdollisuus lain käsittelyn yhteydessä käsitellä niitä mutta nyt tietenkin tavoite on se että tällaisia esityksiä ei koskaan tähän saliin tulisikaan koska me katsomme että ne ovat syrjiviä eu direktiivien näkökulmasta

ja se ongelma tulee siitä että ihmiset eivät sitoudu noihin työsuhteisiin ja siellä ei tuottavuus ole kehittynyt sillä tavalla kuin olisi haluttu siitä näkökulmasta se määräaikaisuus vaikka se on tuonut kyllä työllisyyshyötyä ei ole tuonut siellä sellaista kokonaishyötyä jota sillä on haettu

niin ymmärrän sen siitä näkökulmasta että monessa yrityksessä on riski palkata työntekijöitä meillä on monessa työlainsäädännön kohdassa erityinen kriteeri sen mukaan onko tuossa yrityksessä alle kaksikymmentä henkilöä töissä vai onko siellä enemmän yleensä näissä tilanteissa on kyse siitä että tehdään jonkintyyppistä suunnitelmaa tai on kyse jonkinlaisesta menettelystä pienessä yrityksessä monet asiat sujuvat sukkelammin niitä ei tarvitse tehdä ikään kuin niin tarkan kaavan mukaan kuin ehkä isommissa yrityksissä mutta silloin kun tullaan irtisanomissuojaan joka olisi erilainen erikokoisissa yrityksissä ja varsinkin näihin henkilökohtaisiin perusteisiin ollaan jälleen kerran sillä vedenjakajalla että ihmisiä kohdellaan eri tavalla työntekijää joka on pienemmässä yrityksessä ja työntekijää joka on suuremmassa yrityksessä kohdellaan eri tavalla itse asiassa oecdn tekemän tutkimuksen mukaan esimerkiksi ruotsissa ja saksassa silloin kun on kyse henkilökohtaisista irtisanomisperusteista on vaikeampi irtisanoa työntekijöitä kuin suomessa en tiedä onko näin en ole niin tarkkaan niin tarkkaan näitä lakeja käynyt läpi mutta tämä on oecdn tutkimus ja minulla on taipumus luottaa oecdn vertailuihin jos ajatellaan sitä että työntekijän irtisanomisen kriteerit ovat yrityksen koosta kiinni niin tässä on riski myös sille että yritykselle kynnys kasvaa nousee korkeammaksi kuin jos tällaista keinotekoista kynnystä ei ole olemassa toisaalta saattaa olla seurauksena myös se että yritykset pilkkoutuvat pienemmiksi koska silloin ikään kuin päästään irti työntekijästä helpommin jos tämä on niin merkittävä asia jos sillä taas ei ole merkitystä niin silloin en usko että sillä on kovin paljon merkitystä sitten työllisyydenkään näkökulmasta sdp on esittänyt pienten ja keskisuurten yritysten palkkaamisen tueksi erilaisia välineitä ja yksi niistä on ollut työllistämisseteli joka olisi meidän nykyistä palkkatukeamme hyvin paljon joustavampi ja hyvin paljon byrokratiavapaampi se perustuisi enemmän luottamukseen ja siihen että tietyt kriteerit täyttävä työtön saisi mukanansa tuon työllistämissetelin yritykseen ja jos yritys käyttää sitä väärin niin sen jälkeen siitä seuraisi sanktio ei niin päin niin kuin nyt toimitaan että tarkastetaan moneen kertaan asioita ja usein myös sen palkkatuen saaminen viipyy sitä kautta ja koetaan että se on byrokraattinen lisäksi olemme esittäneet ensimmäisen työntekijän palkkaamista helpottavaa kahdenkymmenentuhannen euron veroporkkanaa sekä arvonlisäveron alarajan nostamista nämä olisivat fiksumpia ja tehokkaampia keinoja työllistämiskynnyksen madaltamiseksi mutta itse asiassa koko tämän kohtaanto osaamis ja ja rekrytointikynnyksen madaltamisen näkökulmasta oleellisinta on osaaminen vaikka meillä olisi minkälaiset välineet ja minkälainen villi vapaus ja viidakko täällä niin jos työntekijä ei osaa työtänsä ei häntä kannata rekrytoida sen takia oleellista on että me puuttuisimme näihin osaamisvajeisiin mitä meille on syntynyt esimerkiksi lisäisimme mahdollisuutta ammatilliseen

asioissa maalasi kuvaa muusta kuin suomalaisesta kulttuurista espanja on toisessa tilanteessa kuin me täällä suomessa itse uskoisin esimerkiksi sitä kirjoitusta tämän päivän kalevassa jossa yrittäjät jotka prosenttisesti sanovat että tällä on vaikutusta nimenomaan siihen uskaltaako uskaltaako rekrytoida yrityksiä yhden ihmisen yrityksiä ja yli puolet oli samaa mieltä siinä asiassa no te vertasitte tähän että nyt

olisi tällaista jatkuvuutta ketjutusta näissä

määräaikaisissa tässähän ei ole ollenkaan kysymys siitä espanjassa on sitä ketjutusta ja siitä te

espanja keskustelu liittyi aikaisempaan puheenvuoroon joka täällä käytettiin ei mihinkään edustaja suutarin käyttämään puheenvuoroon koska edustaja edustaja kulmala oli se joka viittasi että espanjassa on tehty tätä tutkimusta ja intiassa on tehty tutkimusta joka osoittaa että irtisanomisen helpottaminen lisää työllistymistä mutta uskon kyllä siihen että yrittäjät ajattelevat niin että jos olisi helpompi irtisanoa niin rohkenisi paremmin palkata mutta mutta johtaako se sitten siihen palkkaamiseen sitä me emme tiedä se jää nähtäväksi mutta yrittäjillä usein on kyse myös tästä itse muistan aikanaan kun kysyttiin yrittäjiltä minkälaisia työllistämistukia he halusivat ja he halusivat sellaisia työllistämistukia joita jo oli olemassa mutta he eivät osanneet käyttää niitä koska he eivät tienneet niiden olemassaolosta sen vuoksi ajattelen tässä irtisanomiskynnyksessäkin että silloin jos tiedetään

arvoisa puhemies omastakin mielestäni tämä sinisten ehdotus siitä että lähtisimme kilpailemaan intialaisten kanssa työehtojen huonontamisessa oli varsin kummallinen ja en usko että tässä salissa sille suurta kannatusta löytyy edustaja suutarin esiin tuomasta ennakkotapauksesta on vaikea sanoa kun ei tunne sitä yksityiskohtaisemmin mistä siinä oli kysymys eli mitä oli tapahtunut että nämä asiakkaat olivat ilmoittaneet tälle yritykselle että yhteistyö ei voi jatkua oliko kyseisellä henkilöllä kenties joitain laiminlyöntejä työssään asiatonta käytöstä jotain vastaavaa josta häntä olisi kenties voitu varoittaa ja sillä tavoin mahdollistaa se henkilökohtaisiin syihin perustuva irtisanominen sitä on vaikea sanoa yrityksethän pystyvät lopettamaan sopimukset täysin subjektiivisin perustein ei niiden niiden tarvitse perustella miksi ne lopettavat sopimuksensa mutta työntekijöiden irtisanomisessa on eri pelisäännöt ja näin kuuluu ollakin tällä henkilöllä myöskään ilmeisesti ei ollut mitään johtajasopimusta jossa irtisanominen olisi perustunut luottamukseen no luottamus on kuitenkin se asia mistä on kysymys myös tässä välikysymyksessä eli luottamushan on poliittinen päätös sitä joko on tai sitä ei ole ja tässä asiassa hallitus on viestittänyt näistä työelämän muutoksista tällaisen aikeen ajatuksen joka on lähtökohtaisesti mielestäni valuvikainen

tämä tämä on enemmänkin sellaista kasautunutta epäluottamusta hallituksen toimista työllistämisasioissa yleisesti ottaen ei ole luottamusta siihen että hallitus toimisi näissä asioissa oikein ja työntekijöiden ja kansalaisten etua ajatellen nyt kuitenkin täytyy ihmetellä myös osaa oppositiosta esitetyistä näkemyksistä joita en todellakaan jaa ja joiden suhteen jopa hallituksen toiminta on mielestäni parempaa ensimmäisenä tuon esille tämän perhevapaakysymyksen se on ikään kuin taikasana jota hoetaan kertomatta mitä se oikeastaan tarkoittaa ainakin se perhevapaauudistus jota esitettiin hallituksen toimesta ja joka meni jäihin eli lähinnä se että äitien tukia leikattaisiin

isien pakottamiseksi kotiin ja tällä tavalla puututtaisiin perheiden valinnanvapauteen ja pakotettaisiin viemään lapset toisen uskonkappaleen eli varhaiskasvatuksen piiriin oli mielestäni huono esitys ja oli erittäin hyvä että se kaatuikin toisessa asiassa mitä esitettiin tarveharkinnan poistoa eun ulkopuoliselta työvoimalta sentään oikeisto ja vasemmisto ovat nyt löytäneet toisensa oikeisto haluaa halpatyövoimaa ja työehtosopimusten polkemista ulkomaalaisella työvoimalla ja vasemmisto haluaa maahanmuuttajia mihin hintaan vain elätettäväksi

työllisyyttä voidaan yrittää hoitaa monin erilaisin tavoin perussuomalaiset kuitenkin katsovat että työttömille tarjottavat kannusteet ja henkilökohtainen neuvonta ovat huomattavasti toimivampia keinoja kuin esimerkiksi aktiivimallilla työttömyydestä rankaiseminen ja työehtojen heikentäminen tuloverotuksen asteittainen keventäminen ja erityisesti pienten yritysten kannustaminen kasvamaan työllistämään ovat sellaisia tavoitteita joihin perussuomalaisten on helppo yhtyä me olemme esittäneet tämänkaltaisia keinoja jo pitkään mutta valitettavasti hallitus ei ole tarttunut avauksiimme luonnollisesti myös työelämävalmiuksia parantavaa koulutusta on oltava riittävässä määrin tarjolla sekä varsinaiseen tutkintoon johtavaa koulutusta että esimerkiksi alaa vaihtaville muunto täydennys ja oppisopimuskoulutusta todettakoon tähän väliin lisäksi että perussuomalaisten kanta tarveharkinnan säilyttämisen välttämättömyydestä on toivottavasti tullut tänään tässä salikeskustelussa kaikille seuraajille ja kuulijoille täysin selväksi puolustamme myös työehtosopimusten

arvoisa puhemies parhaillaan on vireillä eri puolilla suomea työllisyyspalveluiden kuntakokeilu josta monelta työttömältä on tullut hyvää palautetta myös meille kansanedustajille asti työttömät ovat saaneet omassa asuinkunnassaan ihmislähtöistä ihmislähtöistä ja henkilökohtaista palvelua jossa on huomioitu kokonaisvaltaisesti paikalliset olosuhteet moni työtön on työllistynyt tämän työllisyyspalvelukokeilun ansiosta vaikka käytössä vasta hieman yli puoli vuotta ja myös moni nuori on päässyt työelämään tämän kokeilun avulla arvoisa puhemies yksi ongelma joka on nyt edessä on kuitenkin se että kokeilu on päättymässä jo tämän vuoden lopussa näistä hyvistä tuloksista huolimatta ainakin työministeri lindström näyttää ottaneen sellaisen kannan ettei kokeilussa hyväksi havaittuja toimintatapoja tulla ottamaan yleiseen käyttöön herääkin kysymys siitä miksi hallitus hylkää tämän ainakin ensimmäisen vajaan vuoden tulosten perusteella hyvin toimineen kokeilun tuloksineen ja ottaa sen sijaan käyttöön lainsäädännöllisiä keinoja jotka asettavat esimerkiksi työttömät nuoret eriarvoiseen asemaan työmarkkinoilla ainakin henkilökohtaisesti olisin kannattanut sitä että tämän hyväksi koetun työllisyyspalvelukokeilumallin tulokset olisi otettu käyttöön koko maassa
arvoisa herra puhemies muutamiin asioihin haluan kommentoida edustaja suutari puhunut aktiivimallista ja me näemme että aktiivimalli on hyvin eriarvoistava kuten me tiedämme se on leikannut lähes sadaltatuhannelta työttömältä ja aktiivimallin ongelma on se että mikäli yrität olla aktiivinen mutta jos et pääse työllisyyttä edistäviin palveluihin tai et löydä työtä niin siitä huolimattakin sinulta leikataan siinä mielessä tämä on erittäin epäoikeudenmukainen mutta se kuitenkin tukee hallituksen pitkää keppilinjaa työllisyyspalveluissa siinä mielessä se ei ole yllättävä mutta se se meidän tarvitsee saada täällä vielä korjattua sitten täällä on tosiaan kommentoitu näitä hallituksen kehysriihipäätöksiä henkilökohtaisesti ymmärrä sitä että kun meillä on määräaikaiset työsuhteet nuorilla niin minkä takia halutaan poistaa syy niiltä kyllä kaikissa työsuhteissa kun se on määräaikainen siihen pitää olla joku peruste minä en ymmärrä millä perusteella tämmöinen voidaan ylipäätänsä ottaa pois ja on rajattu että se on nimenomaan kolmekymmentä vuotta siinä mielessä pidän pidän sitä kyllä erikoisena edustaja suutari sanoi että meillä on huomattavasti vaikeampaa henkilöperusteinen irtisanominen kuin muualla pohjoismaissa ja kuten edustaja filatovkin toi esille niin kuitenkin oecdn tutkimusten mukaan henkilöperusteinen irtisanominen kokonaisuutena on suomessa helpompaa kuin esimerkiksi ruotsissa näiden tutkimustietojen valossa kyseenalaistaisin tämän väitteen että se meillä on on mitenkään vaikeampaa kun täällä ovat useat edustajat hakeneet näille esimerkkejä ja täällä on intia jo mainittu niin meillä on nyt valiokunnassa käsittelyssä työvoimapalveluiden kokonaisuudistus ja sielläkin hallitus on lähtenyt kanadasta kanadasta hakemaan esimerkkiä jotenkin toivoisi että näitä esimerkkejä haettaisiin ehkä täältä pohjoismaisesta viitekehyksestä eikä ihan toisenlaisista yhteiskuntajärjestelmistä ylipäätänsä minun mielestäni tämä keskustelu on ollut siinä mielessä hyvä että täällä on oikeasti pystytty tuomaan esiin tämän hetken nuorten tilanne meillä on koulutuksesta etenkin toisesta asteesta leikattu hyvin paljon meillä nuorten etenkin miesten syrjäytyminen on erittäin korkealla tasolla monet nuoret haluavat löytää työpaikan ja löytää paikan elämässä ja sitä kautta ainakin toivoisi valoisana mutta niitä tavoitteita ei edistetä sillä että me vain leikkaamme lisäämme epävarmuutta vaan ne varmistetaan sillä että me oikeasti tuemme heitä ja annamme heille hyvät lähtökohdat rakentaa elämää

arvoisa puhemies

seitsemättä vuotta peräkkäin ja ainoastaan maahanmuutto piti suomen väkiluvun pienessä kasvussa väestötilanteemme on siis poikkeuksellisen haastava suuret ikäluokat ovat eläkkeellä ja samalla olemme joutuneet alenevan syntyvyyden kierteeseen vaikka ongelmaa ei vielä ole ovat vaikutukset kaksituhattaviisikymmentä luvulla ja siitä eteenpäin huomattavat jos väestökehitys ei korjaannu syntyy useiden prosenttiyksiköiden korotuspaine pelkästään eläkemaksuihin ja hyvinvointiyhteiskuntamme tulevaisuus voi vaarantua on on tietenkin selvää että jokaisella on oikeus yksilöllisiin valintoihin eikä kaikkien tarvitse hankkia lapsia on myös heitä jotka eivät lasta pysty syystä syystä tai toisesta saamaan on silti huolestuttavaa että nyt hedelmällisessä iässä olevan sukupolven lopullinen lapsiluku näyttää jäävän pienemmäksi kuin aiemmilla sukupolvilla ja kokonaan lapsettomien osuus kasvaa valtaosa näistä lapsettomaksi jääneistä olisi tutkimusten mukaan halunnut lapsia hankkia onkin välttämätöntä pohtia vakavasti niitä syitä miksi nuoret aikuiset eivät uskalla tai halua enää hankkia lapsia ja vakavasti miettiä mitä asialle on tehtävissä yhteiskuntapolitiikan keinoin elämäntilanteen ja tulevaisuuden etenkin työelämän epävarmuus ja näköalattomuus näyttävät olevan tärkeimpiä syitä sille miksi lapsen saantia lykätään eli juuri niitä asioita joita tänään tämän välikysymyksen kohdalla olemme pohtimassa työllisyystilanne on huono työsuhteet ovat pätkä ja silpputöitä eikä vakituista työpaikkaa ole onnistuttu saamaan koetaan että lapsen saaminen ajaa varsinkin nuoren naisen huonoon asemaan työmarkkinoilla ja vakinaisen paikan saaminen tulisi entistä vaikeammaksi tai pätkätyösuhdetta ei vauvauutisen jälkeen enää jatkettaisi monet myös kokevat työn ja perhe elämän yhdistämisen olevan vaikeaa työelämä on hektistä eikä välttämättä ole turvaverkkoja esimerkiksi lähellä asuvia omia vanhempia joilta pyytää apua taloudellinen niukkuus on yksi syistä suomessa jo satakymmentätuhatta lasta elää tänä päivänä köyhässä perheessä ei ole kiva hankkia lasta tieten tahtoen köyhiin oloihin vaikka yhden lapsen kanssa vielä selvitään niin useamman lapsen perheen talouden koetaan menevän liian tiukalle väestöliiton perhebarometrin mukaan työttömät vähiten koulutetut ja pienituloiset ovatkin alentaneet käsitystään sopivasta lasten määrästä on myös huomattavaa että esimerkiksi vuotiaiden miesten työllisyysaste on heikentynyt samaa tahtia syntyvyyden heikentymisen kanssa nuorten miesten heikompi koulutus johtaa heikompaan työllisyyteen ja sitä kautta pienituloisuuteen nuorten miesten pienituloisuus on kolminkertaistunut kaksituhatta luvulla kun taas naisten on laskenut tuon ikäisistä miehistä kahdeksantoista prosenttia on pienituloisia kun samanikäisistä naisista pienituloisia on kymmenen prosenttia suuri joukko syrjäytyy juuri silloin kun perheen perustamiselle olisi otollinen aika samaan aikaan nuorten naisten osuus korkeakoulutetuista kasvaa ja miesten taas pienenee joten edes pareja ei pääse opiskeluympäristössä entiseen tapaan syntymään kun tulevaisuudennäkymiä ei ole eikä oikean puolison löytäminenkään ole helppoa jää moni lapsi vain haaveeksi

poistettiin samoin verotuksen lapsivähennys poistettiin tämän hallituksen toimesta vastikään hallitus esitti että alle kolmekymmentä vuotiaat eli parhaassa perheenperustamisiässä olevat voitaisiin palkata määräaikaisiksi kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen tällainen päätöksenteko tuo perheen perustamisesta haaveileville epävarmuutta tulevaisuudesta ja viestii että perheisiin ei panosteta lapset ja heidän hyvinvointinsa ovat panostus tulevaisuuteen nyt on korkea aika nostaa vauvat lapset ja perheet politiikan keskiöön ja antaa selvä viesti siitä että lasten ja perheiden hyvinvointia ja pärjäämistä halutaan tukea johdonmukaisen perhepolitiikan ja koko yhteiskuntapolitiikan keinoin alkaen koulutus ja työllisyyspolitiikasta jatkuen aina perhevapaajärjestelmän uudistamiseen asti

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu on minua hämmentänyt aika suuresti sen suhteen kun tuntuu siltä että moni työnantaja on ikään kuin jonkunasteinen ongelma tässä yhteiskunnassa jos

työvoimaa tuntuu että se on vaikea juttu sinänsä pitää muistaa että niille nuorille ihmisille jotka tänä päivänä hakevat sitä ensimmäistä työpaikkaa se on aivan ratkaisevan tärkeä hetki olen itsekin sen aikoinaan kokenut ja aloitin semmoisesta sillä hetkellä tuntui hyvin vähäarvoisesta työstä mutta se johti sitten pitkäaikaiseen työsuhteeseen ja päivääkään en ole vielä tähän päivään mennessä työttömänä ollut mutta mistä sen tietää mutta joka tapauksessa tässä se iso asia pitää huomata nyt että näiden ihmisten suhteen jotka ovat tällä hetkellä vailla töitä suomen pitää toimia omassa politiikassaan ja tämän talon välityksellä niin että ihmiset saavat aidosti töitä ja alkavat vähitellen kerryttää itselleen sitä eläketurvaa jokainen tietää tänä päivänä sen että se vanhuuden aikainen turva on siinä että on hyvä työeläke ja se työeläke hankitaan vain ja ainoastaan työtä tekemällä muuta keinoa siihen ei ole että pikkasen ihmettelen näitä puheenvuoroja tässä sen työpaikan kynnyksen madaltaminen se on selvä asia että pienet yritykset tänä päivänä haluavat palkata työvoimaa eri puolilla suomea ja kuten edustaja suutari omassa puheenvuorossaan aivan oikein sanoi ne yritykset haluavat aidosti että paikallista sopimista lisätään sopimista siitä miten hommat hoidetaan syntyykö työaikajoustoja syntyykö työaikapankkia syntyykö joitain muita innovatiivisia keinoja erilaisilla pienillä yrityksillä on selviä ruuhkakausia työssään ja on sitten kausia joina on vähemmän työtä näiden järkevän yhdistämisen pitää olla mahdollista jos me haluamme tuolla maailmanmarkkinoilla tuotteita myydä ja pärjätä ja maksaa veromme ja pitää huolta siitä että heikommista tässä yhteiskunnassa pidetään huolta ja maksetaan velat pois kyllä meidän pitää asenne muuttaa niin että joustoja pitää pikkuhiljaa ruveta syntymään järkevällä tavalla